päiväjärjestyksen toisena asiana on

asiakohdassa mainitut vaihtoehtobudjetit vaihtoehtobudjettien esittelypuheenvuorojen seitsemän minuuttia per eduskuntaryhmä jälkeen puheenvuoron käyttää valtiovarainministeri orpo enintään seitsemän minuuttia myönnän harkintani mukaan vaihtoehtobudjetin esitelleille esitelleille edustajille myös kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena siten että etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tämän

keskustelu

olette leikanneet varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta leikanneet järjettömällä tavalla toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ja korkea asteelta opintorahaa on leikattu yhdeksänkymmentä euroa kuukaudessa sdp peruu tämän leikkauksen toisin kuin sdp te olette pettäneet koulutuslupauksen ja heikentäneet suomen edellytyksiä menestyä tulevaisuudessa te olette tehneet menneisyyden politiikkaa kun pitäisi tehdä tulevaisuuden politiikkaa epäoikeudenmukaisten ja leikkauksien rinnalla te olette tehneet kokoomuslaista varakkaita ja hyvätuloisia suosivaa veropolitiikkaa miettikääpä vaikka metsälahjavähennystä miljoonaperintöjen verojen kevennyksiä tai vaikkapa apteekkarivähennystä apteekkarit hyötyvät tuhansia euroja talouspolitiikkanne linja murentaa hyvinvointivaltiomme perustaa te olette leikanneet palveluita ja toimeentuloa lähes neljä miljardia samaan aikaan olette keventäneet erityisesti varakkaiden ja hyvätuloisten ihmisten verotusta ja siten syöneet tulopohjaa lähes kaksi miljardia valtiovarainministeri orpo politiikkanne seurauksena rakenteellinen alijäämä syvenee näin ainakin teidän oma ministeriönne ennustaa epäoikeudenmukaisista leikkauksista huolimatta julkisen talouden rakenteellinen tila ei siis parane kun leikkauksista syntyneet säästöt valuvat rikkaille veronkevennyksinä olette ajamassa joko tietoisesti tai ymmärtämättömyyttänne julkisen talouden syvälle suohon arvoisa puhemies hallituksen hallituksen kokoomuslaiselle eriarvoistavalle ja epäoikeudenmukaiselle politiikalle on ollut ja on edelleen ihmisten ja talouden kannalta kestävä vaihtoehto muutos parempaan on mahdollinen sdp on sellaista tarjonnut omilla vaihtoehtobudjeteillaan ja tarjoamme sitä taas vaihtoehtomme ottaa tällä vaalikaudella velkaa lähes miljardi euroa vähemmän kuin hallitus me panostamme koulutukseen työllisyyteen kasvuun ja ihmisten kannalta tärkeisiin palveluihin sdpn vaihtoehdossa eriarvoisuus vähentyy ja tuloerot pienenevät

vain harvoille ja valituille nykyisessä tilanteessa talouspolitiikan päähuomion on oltava kolmessa asiassa yksi työllisyyttä tukevat fiksut uudistukset kaksi osaamisen ja kestävän kasvun vahvistaminen ja kolme oikeudenmukaisuuden palauttaminen eriarvoisuuden ja ja epävarmuuden vähentäminen kasvun jakautuminen kaikille sekä julkisen talouden kestävyys edellyttävät nykyistä korkeampaa työllisyysastetta varsinkin tulevaisuudessa siksi uudistukset on aloitettava heti tähän sdp esittää konkreettisia vaihtoehtoja oppivelvollisuutta on pidennettävä kahdeksantoista vuotiaaksi saakka kattamaan koko toinen aste toisen asteen on oltava maksuton miksi koska pelkän peruskoulun varassa olevien ihmisten työurat jäävät jopa kymmenen vuotta muita lyhyemmiksi ja heidän työllisyysasteensa on selvästi muita heikompi tulevaisuudessa tarvitaan siis enemmän ei vähemmän osaamista perhevapaauudistus on toteutettava heti miksi koska nykyinen perhevapaajärjestelmä on vanhentunut tarvitaan rohkea askel tulevaisuuteen jossa perheillä on joustavuutta naisten asema työelämässä parantuu ja miesten mahdollisuus olla kotona helpottuu tämä jos mikä on tasa arvouudistus edustaja zyskowicz varhaiskasvatus on myös uudistettava miksi koska yhteiskuntamme ei voi tehdä parempaa sijoitusta kuin panostaa pienten lastemme tulevaisuuteen lasten lisäksi siitä hyötyy koko yhteiskunta ja sosiaalisesti sdpn tavoitteena on maksuton varhaiskasvatus ensimmäinen loikka tehdään nyt siksi sdp alentaa vaihtoehtobudjetissaan varhaiskasvatusmaksuja enemmän kuin hallitus pienentää varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ja palauttaa subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen kolmantena koulutustasoa on nostettava ja koulutuksen resursseja vahvistettava miksi no koska ilman osaamista ei menestytä kansainväliset vertailut osoittavat että suomi jälkeen sekä nuorten että työikäisen väestön osaamisessa ja koulutustasossa suomen pitää olla oecd maiden kärjessä ei keskiarvon alapuolella neljäntenä aktiivinen työvoimapolitiikka on uudistettava te tiedätte kyllä miksi aktiivisen työvoimapolitiikan resurssit ovat alhaisemmat kuin muissa pohjoismaissa se näkyy alempana työllisyytenä ja ja työmarkkinoiden heikompana toimivuutena suomella ei ole varaa nykyiseen nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyteen sdp ottaisi käyttöön rinteen mallin mukaisen työllistämissetelin lisäisi työnhakijoiden palveluihin ja koulutukseen resursseja sekä vahvistaisi kuntien roolia työllisyyspolitiikassa pysyvien menojen lisäksi tarvitaan kertaluontoisia kasvua edistäviä toimia kuten infrahankkeet ja homekoulujen korjaaminen näitä varten tase töihin kuten pääministeri on vaatinut siksi esitämme sitran taseen aktivointia se on parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi suomelle strategisesti tärkeän nesteen myynti arvoisa puhemies talous kasvaa mutta kymmeniä vuosia työllään suomea rakentaneet eläkeläiset joutuvat miettimään ostavatko ruokaa vai lääkkeitä tämä on väärin siksi sdp esittää vaihtoehtobudjetissaan pienten eläkkeiden korjausohjelmaa ministeri orpo teillä on valta tarttukaa tähän ehdotukseen talous kasvaa mutta sairaanhoitajien keittäjien ja lastentarhanopettajien poliisien ja opettajien lomarahaleikkaukset jatkuvat eniten kokoomuksen ajamasta leikkauksesta kärsivät nimenomaan pienipalkkaiset naiset leikkauksen peruminen olisi askel kohti oikeudenmukaisuutta

valtiovarainministeri orpo toimikaa oikein ja perukaa lomarahaleikkaus arvoisa puhemies kasvu kuuluu kaikille

puheenvuoro kuuluu edustaja merelle

arvoisa puhemies perussuomalaisten vaihtoehto ensi vuoden talousarvioksi lähtee kansallisen edun ja sisäisen solidaarisuuden kulmakivistä perussuomalaiset tarjoavat suomalaisille työtä ja turvaa sekä oikeudenmukaista politiikkaa perussuomalaiset haluavat vastuullisena oppositiopuolueena vauhdittaa talouskasvua ja varmistaa että talouskasvusta pääsevät nauttimaan kaikki suomalaiset panostamme suomeen ja suomalaisiin tarjoten oikeudenmukaisemman vaihtoehdon hallituksen politiikalle vaihtoehtomme keskeinen tavoite on samaan aikaan saada velanottoa kuriin ja silti varmistaa kasvun edellytykset ottaisimme velkaa kuusikymmentäyksi miljoonaa euroa vähemmän kuin hallitus kevennämme silti muun muassa lapsiperheiden eläkeläisten ja työssäkäyvien verotusta lisäämällä verotukseen verovähennyksiä ja

rahoituksen haemme tälle järkeistämällä varojen käyttöä ja ottamalla käyttöön perussuomalaisten kehitysyhteistyömallin lisäksi rajoitamme pörssiyhtiöiden pääomatulojen verovapautta poistamme suursäätiöiden ja rikkaiden yhdistysten pääomatulojen verovapauden yli satatuhatta euroa ylittäviltä osin järkeistyksemme kohdistuvat monilta osin maasta ulos suuntautuviin rahavirtoihin vaihtoehtomme panostaa suomeen satoja miljoonia euroja enemmän kuin hallitus tekee arvoisa puhemies vaihtoehtomme koostuu viidestä paketista se on kaksikymmentäkuusi sivua pitkä pyydän kaikkia tutustumaan siihen se on valtavan hyvä ja hieno paketti paketti yksi asumisen halpuutuksen malli perussuomalaiset katsovat että on tärkeää säilyttää edellytykset pitää koko maa asuttuna ja varmistaa edellytykset asua ja työskennellä myös suurimpien kaupunkien ulkopuolella asumisen kustannukset eivät saa nousta perussuomalaisen asuntopolitiikan tavoitteena on varmistaa kohtuulliset asumiskustannukset sekä vuokra että omistusasujille niin verotusten kuin suorien asumiskulujen osalta paketti kaksi yrittäjyys työllisyys koulutus nostamme työllisyyttä ja parannamme pk yritysten toimintaedellytyksiä näitä ovat muun muassa arvonlisäveron alaisen toiminnan alarajan nosto sekä työllistävien pk yritysten viron mallin mukaisen yritysverotuksen pilotointi uusia yksinyrittäjiä haetaan uudella työtilimallilla joka mahdollistaa yksinyrittämisen ilman raskasta byrokratiaa tasaverolla pankkitilin kautta tämä on aivan uutta pitkäaikaistyöttömiä ja vajaatyökykyisiä haluamme tukea erityisellä toimintaohjelmalla nuorten työllistämisen parantamiseksi haetaan mestari kisälli oppisopimusmallilla vauhtia työssäoppimiseen emme muuten ole unohtaneet maatalouttakaan sitä tuetaan satovahinkokorvausmallilla ja lomittajien koulutuspaketilla panostamme myös laadukkaaseen opetukseen ja lisäämmekin resursseja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluyksikköjen huippuosaamiseen kotihoiva hoito tämä on paketti joka turvaa lasten nuorten ja ikäihmisten sekä sairastuneiden asemaa monilla eri olemme valmiita panostamaan perusturvaan ja omaishoitajien tukemiseen emme tekisi kel indeksiin sidottujen tukien leikkauksia indeksiä jäädyttämällä tästä hyötyisivät kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat kuten eläkeläiset ja työttömät annamme lisärahaa myös lääkekorvauksiin kaikkein pienituloisimpien lääkekorvausten omavastuun alentamiseksi lapsiperheiden arkea tukisimme jatkamalla verotuksen lapsivähennystä vielä turvallisuus ja toimenpidepaketit perussuomalaiset eivät ole valmiita tinkimään sisäisestä tai ulkoisesta turvallisuudesta eivät edes syrjäseuduilla lisäämme resursseja poliisille rajavartiolaitokselle tullille sekä oikeuslaitokselle jotta ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä muun muassa kansalaisten turvallisuuden ja oikeusturvan takaamisessa

yrittäjyyttä työntekoa ja kasvua tukeva ja se ottaa huomioon myös vähävaraiset sillä suomen itsenäisyyden juhlavuonna tulee mieleen sanonta kaveria ei jätetä meidän tulee olla aina oikeudenmukaisia niin varojen jaossa kuin verotuksessakin tästä varmaan voimme olla tässä salissa kaikki yhtä mieltä perussuomalaiset haluavat onnitella suomea tänä juhlavuonna siksi olemme antaneet erityisesti vielä satatuhatta euroa käytettäväksi rautjärvellä toimivan talvisotamuseon toiminnan varmistamiseen onnea sata vuotias suomi

arvoisa puhemies

tämä maa kohtelee heikoimpiaan hallituksen politiikalle on olemassa vaihtoehto vihreiden tulevaisuusbudjetti on osoitus siitä se vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta investoi puoli miljardia euroa lisää koulutukseen torjuu ilmastonmuutosta ja toteuttaa tasa arvoisen perhevapaauudistuksen vihreiden tulevaisuusbudjetti on oikeudenmukainen vaihtoehto suomen tulevaisuudelle kysymys on arvovalinnoista valtion budjetissa jokainen euro on arvovalinta vihreiden arvovalinta on investoida koulutukseen lisää puoli miljardia euroa valintamme on torjua köyhyyttä yli kuudensadanneljänkymmenen miljoonan euron edestä kaikki tämä voidaan toteuttaa ottamatta enemmän velkaa kuin hallitus koska kyse on arvovalinnoista arvoisa puhemies hallituksen oma selvitys nosti maamme keskeisimmäksi sisäisen turvallisuuden haasteeksi entisestään laajenevan syrjäytymisen sen että kansalaiset jakautuvat menestyviin ja syrjäytyviin hallituksen oma politiikka syventää tätä ongelmaa syrjäyttää yhä enemmän ihmisiä köyhyys eriarvoisuus ja osattomuus kasvavat jatkuvasti vaikka taloudessa on saavutettu käänne parempaan koulutuksesta ja ihmisten perusturvasta on on leikattu valtavasti samaan aikaan veropolitiikallaan suosinut hyvätuloisia ja omia eturyhmiään eikä ole tavoitellut tuloerojen kaventamista suurimman taakan leikkaustoimista kantavat pienipalkkaiset ja naisvaltaiset alat julkisella sektorilla köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät kansalaisten turvallisuudentunne heikkenee suomalaiset eivät ole antaneet hyväksyntäänsä tämänkaltaiselle politiikalle hallituksen talouskuripolitiikka on hyvin valikoivaa se ei koske tehottomia ja ympäristölle haitallisia veroja ja yritystukia se ei koske veronalennuksia kaikkein hyvätuloisimmille eikä se koske yksityisten terveysfirmojen tuottojen kasvattamista

kuudensadanneljänkymmenen miljoonan euron paketti köyhyyden torjuntaan vihreät sitoo kelan maksamat etuudet takaisin indeksiin ja peruuttaa viime vuonna etuuksiin tehdyt jäädytykset ja leikkaukset vihreät keventää pienituloisimpien ihmisten verotusta korottamalla kunnallisveron perusvähennystä vihreät tekee opintotukeen tasokorotuksen ja peruu asumistukeen suunnitellut leikkaukset arvoisa puhemies eriarvoisuus ja huoli syrjäytymisestä kasvavat suomalaisissa peruskouluissa osaamistulokset koulutuksen tavoitettavuus ja tasa arvo laskevat unescon kansainvälinen koulutusraportti on maamme osalta karua luettavaa ennen eduskuntavaaleja hallituspuolueet keskusta ja kokoomus antoivat lupauksen koulutuksesta ei enää leikata tämän lupauksen ne rikkoivat sen sijaan ja kokoomus leikkaavat varhaiskasvatuksesta leikkaavat peruskoulutuksesta leikkaavat ammatillisesta opetuksesta leikkaavat ammattikorkeakouluilta ja leikkaavat yliopistoilta suomalaisen koulutuksen perustaa on nakerrettu kerta toisensa jälkeen pienet täsmäpanostukset eivät enää riitä korjaamaan tehtyjä virheitä mittavia koulutusleikkauksia on edelleen voimassa ne vaarantavat koulutuksen tasa arvon ja heikentävät opetuksen ja tutkimuksen laatua ne vievät pohjaa osaamiseen nojaavasta talouden kasvusta arvoisa puhemies vihreiden vaihtoehto on panostaa puoli miljardia euroa lisää koulutukseen vihreät palauttaa jokaiselle lapselle oikeuden täyteen päivähoitoon vihreät pienentää ryhmäkokoja ja toteuttaa osa aikaisen maksuttoman varhaiskasvatuksen viisi vuotiaille vihreät investoi peruskoulun laatuun ja tasa arvon parantamiseen vihreät myös ammatilliseen koulutukseen aloituspaikkoja lähiopetusta ja opettajia vihreät varmistaa että suomalaisissa yliopistoissa on jatkossakin korkean tason opetusta ja tutkimusta vihreät sitoo koulutusmenot takaisin indeksiin arvoisa puhemies budjetissa jokainen euro on arvovalinta nyt tärkeintä on torjua eriarvoisuutta ja köyhyyttä sekä investoida koulutukseen se on vihreiden arvovalinta yhdellä budjetilla ei muuteta koko maailmaa mutta se on apuväline paremman käänteen tekemiseen meidän pitää katsoa kauemmas ottaa askelia kohti isompaa kuvaa se tarkoittaa uudistuksia yhteiskuntamme tärkeimpiin rakenteisiin uudistuksia tarvitaan jotta työttömille ihmisille saadaan töitä ja hyvinvointivaltio voidaan turvata uudistuksia tarvitaan koska hallitus ei talouskasvusta huolimatta pääse työllisyystavoitteeseensa vihreät uudistaa verotuksen sosiaaliturvan ja työmarkkinat muuten muuten olemme jatkossa joka vuosi entistäkin vaikeampien budjettipäätösten edessä tarvitsemme toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi toimet auttavat myös uudistamaan taloutta vihreät haluaa toteuttaa aidosti tasa arvoisen perhevapaauudistuksen haluamme parantaa naisten asemaa työelämässä ja vahvistaa isien roolia kotona vihreät tahtoo kunnollisen perustulokokeilun sitä on laajennettava erilaisille ja useammille ihmisille ympäri maata vihreät haluaa verottaa vähemmän työtä ja yrittämistä enemmän haittoja ja kulutusta tulonsiirtojen kautta varmistamme että pienituloisten asema ei heikkene vihreät haluaa työmarkkinoille lisää joustoa se auttaa pieniä yrityksiä ja työllistymistä vihreät sote uudistuksen joka keskittyy terveys ja hyvinvointierojen kaventamiseen kustannusten hillitsemiseen ja saumattomiin hoivaketjuihin ei arvovaltakiistoihin nyt tarvitaan oikeudenmukaisuutta ja visiota tulevaisuudesta muutosta siihen mihin suuntaan tämä maa on menossa muutosta siihen millaiseksi tämän sata vuotiaan maamme tarina on muodostumassa ja muutosta siihen miten tämä maa kohtelee ihmisiään tähän muutokseen vihreät ovat valmiita on toiminnan aika

puhemies talouden kohentuminen on ilahduttava uutinen pitkään jatkuneen ja ylikireällä finanssipolitiikalla pitkitetyn taantuman jälkeen meidän tärkein tehtävämme nyt on ratkaista yhteiskunnan suuret ongelmat kuten ja eriarvoisuus suomalaiset kaipaavat politiikkaan inhimillisyyttä uutiset talouskasvun parantumisesta eivät ilahduta heitä joilta hallitus on leikannut koko kauden ajan suomalaiset peräänkuuluttavat nyt meiltä selkeitä arvovalintoja ja päätöksiä lasten ja ikääntyneiden aseman parantamiseksi ihmiset kaipaavat myös selkeää visiota siitä kuinka uudistamme työmarkkinat koulutuksen ja koko tuotantojärjestelmämme ilmastonmuutoksen ottaminen tosissaan edellyttää suuria rakenteellisia muutoksia kasvun syistä ja siitä kenen ansiota se on voidaan kiistellä loputtomiin joka tapauksessa on että kasvu alkoi jo ennen kuin kilpailukykysopimus alkoi vaikuttaa kikyn taustalla ollut uskomus suomalaisen työn liian korkeasta hinnasta on osoittautunut vääräksi ja viime aikoina tuottavuus näyttäisi kääntyneen jälleen nousuun vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti huomioi taloustilanteen parantumisen aiemmin olemme vahvemmin painottaneet talouskasvua välittömästi käynnistäviä elvyttäviä toimija talouskasvun käynnistyttyä ja sen ollessa laaja alaista päähuomion saavat nyt eriarvoisuuden vähentäminen ja tuloerojen kaventaminen sekä ilmastonmuutoksen ja ja ympäristön kannalta keskeiset rakennemuutokset tämä on järkevää ja myös nousukaudelle sopivaa politiikkaa arvoisa puhemies siitä huolimatta että pääministeri on todennut leikkausten käyty loppuun jatkaa hallitus ensi vuonna pienituloisten aseman kurjistamista perusturvaindeksin jäädytyksellä sekä asumistuen leikkauksella eli ottamalla opiskelijoilta eläkeläisiltä ja työttömiltä taas kerran perumme nämä epäoikeudenmukaiset leikkaukset vasemmistoliitto esittää yhden pilkku kahden miljardin euron yhdenvertaisuus ja tasa arvopakettia eriarvoisuuden vähentämiseksi nostamme takuu ja kansaneläkettä viidelläkymmenellä eurolla ja teemme opintorahaan yhdeksänkymmenen euron tasokorotuksen kasvatamme työttömyyskorvauksia ja asumistukea ja satsaamme työvoimapalveluihin ja palkkatukeen vanhuspalveluita ja lääke ja matkakorvauksia parannetaan ja terveyskeskusmaksut poistetaan koko suomesta meidän vaihtoehtomme edistää myös koulutuksen yhdenvertaisuutta suomen tärkein voimavara on joka takaa niin yhteiskunnallisen tasa arvon kuin talouden kilpailukyvyn koulutuksen eriarvoistumiskehityksen kääntämisen pitäisi olla jokaisen suomalaisen puolueen ykköstavoite tulevat hallitukset joutuvat vielä korjaamaan tekemienne leikkausten aiheuttamat vahingot joita pienet määrärahalisäykset eivät paikkaamaan ilmastobudjettimme rakentuu noin neljänsadan miljoonan panostuksista muun muassa joukkoliikenteeseen raideinvestointeihin pyöräilyn edistämiseen ja energiaremontteihin kehitysmaiden lahjamuotoista ilmastorahoitusta korottaisimme kymmenillä miljoonilla euroilla kestävän rakennemuutoksen edistämiseksi esitämme myös ympäristölle haitallisten tukien karsimista muun muassa pienentämällä teollisuuden energiaveropalautusta palauttamalla kaivostoiminnan sähköverokannan entiselleen lakkauttamalla päästökaupan kompensaatiotuen ja kohtuullistamalla turvetukia arvoisa puhemies vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetin tulojen ja menojen suhde on sama kuin hallituksen budjettiesityksessä eikä velkaa oteta hallitusta enemmän tästä huolimatta yksi pilkku kaksi miljardia yhdenvertaisuuteen ja tasa arvoon lähes puoli miljardia ilmastobudjettiin ja saman verran koulutukseen kavennamme tuloeroja selvästi pienennämme köyhyysastetta sekä lisäämme sukupuolten tasa arvoa mistä me oikein löydämme rahat tähän kaikkeen vastauksia on oikeastaan kaksi oikeudenmukaiset veroratkaisut ja kilpailukykysopimuksen peruminen esitämme listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kiristämistä tuloveroleikkausten perumista yli satatuhatta euroa tienaavien verotuksen kiristämistä sekä yhteisöveron nostoa kahteenkymmeneenkahteen prosenttiin nämä ovat verotuksen oikeudenmukaisuutta lisääviä ratkaisuja joilla samanaikaisesti kerätään tarvittavat varat koulutuksen ja perusturvan rahoittamiseksi kun kikyn tulonsiirrot työntekijöiltä ja valtiolta työnantajille perutaan paranee valtion rahoitusasema yhteensä kuudellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla vielä senkin jälkeen kun lomarahat on julkisen sektorin työntekijöille palautettu tämä osoittaa kuinka äärimmäisen kallis tämä sopimus julkiselle taloudelle on arvoisa puhemies vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetti osoittaa että hallituksella kyllä on ollut taloudellista liikkumavaraa mutta te olette päättäneet käyttää sen suurituloisia suosiviin verokevennyksiin sekä kikyyn hallituksen päätös kasvattaa alijäämää huonosti kohdennetulla veroelvytyksellä juuri nyt kun talouskasvu on alkanut on taas yksi osoitus oikeiston oudosta finanssipolitiikasta kun taantuma oli syvimmillään tässä maassa kiristettiin rajusti ja kun talouskasvu lähtee vauhtiin linjaa höllennetään meidän vaihtoehtomme laittaa yhdenvertaisuuden eriarvoisuuden edelle tavallisten ihmisten hyvinvoinnin suurituloisten veronkevennysten edelle ja kestävän rakennemuutoksen lyhytnäköisen finanssi ja fossiilikapitalismin edelle

arvoisa puhemies ärade talman politiikassa on kyse arvovalinnoista aina on mahdollista valita toisin myöskin ensi vuonna vaihtoehtobudjetissaan rkp osoittaa että on mahdollista tehdä vastuullista uskottavaa talouspolitiikkaa ilman massiivisia lyhytnäköisiä leikkauksia koulutukseen opiskelijoitten toimeentuloon tai kehitysyhteistyöhön arvovalintojen kautta on myös mahdollista toteuttaa yhteiskunnalle välttämättömiä uudistuksia lisäämättä kuitenkaan valtion velkaantumista enemmän kuin hallitus rkp haluaa että tavallinen palkansaaja saa enemmän käteen ensi vuonna työnteosta pienistäkin työpanoksista ja ahkeruudesta on aina palkittava verotuksen on aina kannustettava työntekoon ja yrittäjyyteen olemme myös vakuuttuneita siitä että kotita loudet joilla on enemmän tuloja käytettävissään vauhdittavat maamme taloutta esitämme siksi ansiotuloverotuksen kevennyksiä jotka ovat suuremmat kuin hallituksen esittämät mahdollistamme tämän varovaisella nolla prosenttiyksikön arvonlisäveron korotuksella laskemme siis työn verotusta ja korotamme hieman kulutuksen verotusta tässä vaiheessa varmaan joku miettii että alvin korotus on huono vaihtoehto matalapalkkaisille eläkeläisille ja opiskelijoille näin olisikin jos kyseessä olisi pelkkä alvin korotus ilman muita korvaavia toimenpiteitä ei ole me korotamme takuueläkettä ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta enemmän kuin hallitus poistamme kansaneläkkeen indeksijäädytyksen ja korotamme opintotukea nämä toimenpiteet ovat osa laajempaa toimenpidepakettia kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi eduskunnan tietopalvelu on tehnyt selvityksen joka osoittaa että meidän vaihtoehtomme lisää käytettävissä olevia tuloja suhteessa hallituksen esitykseen kaikissa tulokymmenyksissä ja erityisesti kahdessa alimmassa eli kaikkein vähätuloisimmissa

arvoisa puhemies uudet työpaikat suomessa syntyvät etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä monet näistä ovat perheyrityksiä joissa sujuva sukupolvenvaihdos on edellytys liiketoiminnan jatkumiselle onnistunut sukupolvenvaihdos on siten myös työllisyyskysymys jonka suurimpia haasteita on juuri verotus siksi esitämme että perintö ja lahjavero poistetaan kokonaan yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdoksista näin tuemme uusien työpaikkojen syntymistä rkp esittää tämän lisäksi laajaa työllisyyspakettia jonka yksi kulmakivi on perhepoliittinen kokonaisuudistus on hyvä että myös hallitus vihdoinkin selvittää perhevapaiden uudistamista hallituksen kustannusneutraali lähtökohta ei kuitenkaan vakuuta merkittävää parannusta tuskin saadaan tehtyä ilman valmiutta panostaa uudistukseen kunnolla meidän mielestämme uudistuksen tulee saada ja pitääkin maksaa tässäkin kyse on valinnoista

arvoisa puhemies ei ole liioiteltua sanoa että mielenterveysongelmat ovat uusi kansanterveysongelmamme ne aiheuttavat vuosittain miljardien eurojen kustannukset yhteiskunnalle puhumattakaan siitä inhimillisestä kärsimyksestä jota yksittäiset ihmiset ja heidän lähiomaisensa joutuvat kokemaan tästä huolimatta mielenterveyskysymykset ovat jääneet taka alalle tai ehkä takakonttiin hallituksen sote uudistuksessa rkp esittää siksi kansallista pitkän aikavälin mielenterveysohjelmaa mutta myös välittömiä lisäresursseja varhaisen puuttumisen palveluihin ja riittävään määrään psykiatrisia sairaanhoitajia terveyskeskuksissa myös mielenterveyden keskusliitto vaati viime lauantaina että mielenterveys ja psykoterapiapalvelut on turvattava sote uudistuksessa nykyistä paremmin arvoisa puhemies miten hallitus suhtaudutte rkpn esitykseen pitkän aikavälin ja muutenkin arvoisa hallitus tässä on rkpn vaihtoehtobudjetti pähkinänkuoressa entisenä tekijänoikeuksista vastaavana ministerinä voin ryhmämme puolesta vakuuttaa että luovumme kaikista tekijänoikeudellisista vaatimuksista ja annamme tämän paremman vaihtoehtomme vapaasti hallituksen

arvoisa puhemies

pitkällä aikavälillä tilanne näyttää entistä huolestuttavammalta jossain vaiheessa keskuspankki tulee kääntämään rahahanat kiinni ja korot tulevat nousemaan olemme tottuneet kattamaan kulumme ja kulutuksemme nollakorkoisella lainalla entä sitten kun pitää alkaa maksaa korkoa suomen taloutta varjostavat velkataakan lisäksi murheet huoltosuhde heikkenee ja ikäsidonnaiset menot tulevat kasvamaan tulevina vuosina hallituksen sote ratkaisu ei tuo tähän helpotusta vaan terveysmenot tulevat valitettavasti lähinnä kasvamaan arvoisa puhemies tämä huomioon ottaen ovat puheet jakovarasta ikävä kyllä ennenaikaisia

arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä harjoittaa vastuullista politiikkaa ottaen aina huomioon talouden realiteetit näin myös tämänvuotisen vaihtoehtobudjetin yhteydessä vaihtoehtomme on maltillinen emme ole jakamassa rahaa joka suuntaan vaan pyrimme tasapainoiseen esitykseen jolla korjaamme pahimmat puutteet hallituksen esityksessä samalla olemme pyrkineet löytämään keinoja talouskasvun ja työllisyyden edellytysten parantamiseen vastuullisena puolueena esitämme menolisäyksiä vastaavat tulolisäykset ja säästöt vaihtoehtobudjetissamme lisätuloja ottaisimme erityisesti ihmisen terveydelle haitallisia haitallisia tuotteita verottamalla sokeriveron ja alkoholiveron lisäkorotuksen muodossa on surullista jos hallitus pyrkii samanaikaisesti keräämään populistisia irtopisteitä tarjoamalla tarjoamalla kansalle vahvempaa ja halvempaa alkoholia

arvoisa puhemies kd esittää seitsemänsadanviidenkymmenen miljoonan euron edestä parannuksia hallituksen talousarvioesitykseen nähden haluamme kiinnittää huomiota lapsiperheiden ja vanhusten asemaan nämä ryhmät ovat monella tapaa joutuneet hallituksen sopeutustoimien maksumiehiksi tällä vaalikaudella lapsiperheiden hyvinvointi on pohjana koko yhteiskunnan hyvinvoinnille tarvitsemme lapsimyönteistä ilmapiiriä ja pitkäjänteistä perhepolitiikkaa haluamme säilyttää tuloverotuksen lapsivähennyksen sekä korottaa lapsilisää hallituksen esitys opiskeleville vanhemmille suunnatusta huoltajakorotuksesta on tervetullut mutta esitämme sellaista korotusta jolla on todellista vaikutusta näiden perheiden arkeen arvoisa puhemies panostaisimme myös päiväkodin ja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen monet vanhukset kipuilevat heikentyvän eläkkeen ja kasvavien sairaskulujen luomassa köyhyysloukussa hallituksen tekemä indeksileikkaus ja indeksijäädytys kansaneläkkeeseen on mielestämme peruutettava lisäksi tarvitaan tuntuvampi tasokorotus myös takuueläkkeeseen kd esittää laajamittaisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa ikääntyneiden palveluihin sekä vuosittaisen lääkemenojen omavastuuosuuden alentamista arviolta kahdeksansataatuhatta suomalaista altistuu vuosittain rakennusten kosteusvaurioille ja niistä aiheutuville sisäilmaongelmille kymmenettuhannet oirehtivat päivittäin sisäilmaongelmiin on tartuttava voimallisesti ja siksi me esitämme laaja alaisen sisäilmaohjelman käynnistämistä ja sen riittävää rahoittamista sadalla miljoonalla eurolla kd eduskuntaryhmä esittää vaihtoehdossaan lisäksi määrärahalisäyksiä muun muassa turvallisuusviranomaisille terrorismin torjuntaan koulutukseen ja tutkimukseen sekä työllisyyttä parantaviin toimiin

arvoisa puhemies lopuksi kristillisdemokraattien vaihtoehto on talouden realiteetit huomioon ottava ja tasapainoinen esitys haluamme rakentaa kestävää lähimmäisyhteiskuntaa jossa huolehdimme heikoimmista jossa lapsiperheet voivat hyvin ja jossa ihmiset ovat terveempiä jossa panostetaan koulutukseen ja turvallisuuteen ja jossa on turvallista elää ja vanheta

ministeri orpo seitsemän minuuttia

arvoisa herra puhemies hyvät edustajat me käsittelemme tänään opposition laatimia varjobudjetteja minä haluan ennen varsinaista niiden käsittelyä todeta että minä arvostan todella kovasti sitä työtä mitä olette tehneet nämä kaikkien oppositiopuolueiden ja ryhmien tekemät varjobudjetit on tehty huolella sen näkee että niihin on käytetty valtavasti energiaa aikaa ja pohdintaa eri asia on sitten mitä ne sisällään pitävät mutta minusta tämä on hyvä tapa parlamentaariselle demokratialle käydä tätä keskustelua ja tämä on hyvä tapa myöskin siinä että kukin joutuu ikään kuin vastaamaan puheistaan kun ne pitää pistää viime kädessä numeroiksi paperille mutta se täytyy sanoa että kyllähän nämä nyt aikamoisia toiveiden tynnyreitä on hyvä palauttaa sen tähden heti alkuun mieliin varmaan tylsästi mutta sen teen talouden tilanne vaikka me olemme saaneet talouden hyväänkin kasvuun ja pää pysyy pinnalla niin siitä huolimatta teemme tänä vuonna neljä miljardia velkaa tämän hetken ennusteiden valossa ja ensi vuoden budjettiin jota nyt käsitellään kolme miljardia velkaa se on paljon vähemmän kuin arvioimme vielä vuosi sitten miljardikaupalla vähemmän mutta silti se on velkaa kun me olemme nyt kasvusuhdanteen huipulla

listoilla ovat pois talouskasvusta ne ovat pois uusien työpaikkojen luomisesta ja yritysten mahdollisuudesta kasvaa siksi hallitus on valinnut toisen tien se on valinnut toisen tien työn ja yrittämisen verotuksen keventämisen koska vain sitä kautta tässä maassa tehdään töitä tässä maassa on yrityksiä ja yrityksiä jotka haluavat kasvaa ja investoida jotka takaavat meidän hyvinvointimme pysymisen mutta kuitenkin vieläkin jatkan kiitoksilla koska jokaisesta esityksestä kyllä löytyy hyvää kun etsii jopa sdpn esityksestä löytyy jotain hyvää sdp teillä on hyviä esityksiä perhevapaauudistuksesta ja varhaiskasvatusmaksuista ne ovat oikeansuuntaisia samansuuntaisia hallitus on tehnyt se on oikein hyvä samoin pieni ja keskituloisten verotuksen keventäminen on hallituksen listoilla täällä tässä olemme selkeästi samoilla linjoilla vihreät ansaitsevat kiitosta minusta ylipäänsä rohkeudesta ja linjakkuudesta teidän esityksessänne me monia tavoitteita varmasti jaamme esimerkiksi koulutuksen tasa arvon vahvistamisen ja nuorten pudokkuuden vähentämisen näissä teemme samoja asioita hallituksessa esimerkiksi olemme kaksinkertaistaneet kaksinkertaistaneet heikompien alueiden koulujen tukemisen kolmeenkymmeneen miljoonaan euroon on vastuullista että vihreiden esitys ei lisää valtion velkaantumista vaikka täytyy kyllä sanoa samaan hengenvetoon että monet teidän tuottoarvionne ovat varsin epävarmalla pohjalla rkplle kiitokset suomalaisen palkansaajan puolustamisesta muutenkin hyviä talouspoliittisia linjauksia perussuomalaiset nostivat esille pk yrittäjien asiaa se on tärkeää koska kuten sanoin pk yrityksiin ne uudet työpaikat syntyvät näihin esityksiin varmasti palaamme vasemmistoliitto te olette johdonmukainen kerrotte rehellisesti että teidän varjobudjettinne perustuu veronkorotuksiin se on johdonmukainen linja ja saatte sen pitää hyvänänne kristilliset te panostatte innovaatioihin ja oppisopimukseen muun muassa hyviä perusteltuja esityksiä mutta sitten arvoisa puhemies erityisesti vasemmisto opposition vaihtoehdot ovat kuin joulupukin kontti kaikkea mukavaa ja lisää kaikille ja aina joku muu maksaa erityisesti hämmästelen itseään johtavaksi oppositiopuolueeksi kutsuvan sosiaalidemokraattisen joukkueen varjobudjettia kasvu kuuluu kaikille jos teidän esityksenne toteutetaan kasvu ei kyllä kuulu kenellekään sillä juuri kun olemme päässeet kasvuun kiinni yrityksemme investoivat ja uutta työtä syntyy niin mikä on teidän vastauksenne esitätte verotuksen kiristämistä yli yhdeksälläsadalla miljoonalla eurolla suurimmat maksajat ovat rehelliset suomalaiset yrittäjät listaamattomien yritysten verotusta kiristetään miljoonaa samoin toiminimellä toimivien yrittäjien verotusta kiristetään luovutustappioiden vähennysoikeutta pienennetään ja pääomatuloverotusta kiristätte tuntuvasti tämäkö on sitä teidän suklaatanne yrittäjille ei siltä kuulosta verottamalla te tukahdutatte yrittäjät hengiltä ja tukahdutatte samalla meidän orastavan talouskasvumme te esitätte myöskin uuden rahoitusveron käyttöönottoa suomeen jossa pääosan kantaisivat suomessa toimivat pankit luuletteko että nordea olisi tehnyt päätöksen päätöksen tulla suomeen tämän jälkeen ja haluatteko te hätistää muutkin pääkonttorit ja yritykset pois suomesta tällä vihamielisellä politiikallanne entisenä valtiovarainministerinä te edustaja rinne tiedätte ettei valtion budjettia oikeasti voisi koskaan rakentaa näin höttöiselle pohjalle te laskette keräävänne yli viisisataa miljoonaa euroa digitalisaation ja toimintauudistusten kautta sekä harmaan talouden verovälttelyn verovälttelyn tuotoilla ihan niin kuin niitä ei nyt tehtäisi viisisataa miljoonaa euroa kirsikkana kakun päällä sdp esittää ei sammon vaan sitran ja suomen pankin ryöstämistä suomen itsenäisyyden juhlavuonna lasten rahat syömävelkaan ei siinä tase paljon töitä tee vihreille

on oikein että esitätte pienituloisten verotuksen keventämistä koska se kannustaa työntekoon työn vastaanottamiseen mutta tosiasia on moitteet siitä että työtä tekevien palkansaajien verotus kiristyy monella tavalla te te olette totaalisesti unohtaneet ja pistäneet tavalliset palkansaajat keskituloisista alkaen maksumiehiksi ja naisiksi työtä tekevän suomalaisen keskiluokan verotus kiristyy ja kannustimet käydä töissä kauempaakin heikkenevät en ymmärrä miksi te haluatte rangaista niin paljon ihmistä joka joutuu käymään omalla autollaan töissä kiristämällä työmatkavähennystä arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies kiitokset myös omasta puolestani opposition vaihtoehtobudjeteista julkiasu on suorastaan jo kilpavarustelun kohteena upeita luomuksia se mitä talouden eteen on tehty todistettavasti toimii tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan suomen talous kasvoi toisella vuosineljänneksellä kolme pilkku kuusi prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan neljännekseen kasvu oli länsi euroopan nopeinta työn lisäämisen ja yrittäjyyden sekä kasvun kautta talouden syöksykierre on nyt oikaistu toki tekemistä vielä riittää ennen kuin julkinen talous on tasapainossa vuoden kaksituhattakuusitoista sdpn vaihtoehtobudjetissa todetaan

kuluttajien luottamus on heikentynyt kesän jälkeen merkittävästi eikä edes elinkeinoelämän luottamus osoita elpymisen merkkejä jatkuu edelleen työmarkkinoiden akuutein ongelma on se että pitkittyvät työttömyysjaksot kasvattavat nopeasti rakenteellista työttömyyttä pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut jo yli sadantuhannen ja jatkuu edelleen sipilän hallitus perustelee epäoikeudenmukaisia leikkauksiaan julkisen talouden tasapainottamisella tavoite on oikea mutta hallitus ei siihen kykene arvoisa puhemies toisin on käynyt luottamus on poikkeuksellisen vahvaa pitkäaikaistyöttömyys on saatu laskuun ja alijäämä pienenee tämän vuoden alijäämäarvio on pienentynyt miljardilla noin neljään jos talouskasvu säilyy vähintään kahden prosentin tuntumassa myös hallitusohjelman tavoite velaksi elämisen lopettamisesta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi on mahdollinen vuoden kaksituhattakahdeksantoista vaihtoehtobudjeteissa jälleen kyseenalaistetaan hallituksen talouspolitiikan suuri linja suuntaa pitäisi niiden mukaan merkittävästi muuttaa näin siitäkin huolimatta että tulokset puhuvat puolestaan julkinen talous tulee nyt kuntoon tämä on pohja sille että voimme rahoittaa ja rakentaa hyvinvointiyhteiskuntaa jatkossakin vaikka olen talouspolitiikan isosta kuvasta eri mieltä on opposition budjettiesityksissä myös kannatettavia asioita sdp on aivan oikein korostanut työllisyysasteen merkitystä työllisyyden parantaminen on varmin keino vahvistaa julkista taloutta ja siten taata hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus lisäksi sdpn panostukset takuueläkkeen korottamiseen tukevat hallituksen jo tekemiä toimia mutta olen pettynyt siihen miten hataralla pohjalla sdpn esitykset ovat tuloarvioista lähes miljardi euroa perustuu hyvin epävarmoihin tai kyseenalaisiin tulolähteisiin hallinnon kehittäminen ja digitalisaatio ovat asioita joihin tämäkin hallitus panostaa mutta on aivan selvää ettei näistä saada pikavoittoja seuraavalle budjettivuodelle arvelin viime vuoden puheessani että varmaan se sitra nähdään myöskin ensi syksynä siellä teidän budjetissa ja kyllä siellä se taas on suomi sata hengessä sitran taseesta kolmesataaviisikymmentäviisi miljoonaa ja suomen pankista seitsemänkymmentä miljoonaa varsinaista virtuaalirahaa sen voi käyttää kolmeen kertaan samaan kohteeseen saapa nähdä onko se myös ensi vuonna samalla paikalla vihreiden esityksessä nousevat positiivisessa valossa esiin panostukset maatilojen biokaasuinvestointeihin ja ratahankkeisiin vihreiden budjetissa esittämät yrittäjien veronkiristykset eivät kuitenkaan edistä talouden toimeliaisuutta lisäksi monilla seuduilla erityisesti pitkien etäisyyksien maaseudulla oma auto

verotusta vihreät ovat kiristämässä on välttämätön päivittäiselle liikkumiselle arvoisa puhemies perussuomalaisten nuorisopaketti sisälsi hyviä ideoita ja huoli nuoristamme on yhteinen kehitysyhteistyön rahoittamisesta minulla ja hallituksella on erilainen kanta kuin perussuomalaisilla kristillisten ja rkpn huoli turvallisuudesta ja panostukset poliisin voimavaroihin ovat myös hallitukselle tärkeitä asioita vasemmistoliitolla on perusteltu huoli rakennusten sisäilmasta tältä osin ratkaisun ytimessä ei kuitenkaan ole määrärahojen lisäys hallitus valmistelee kymmenen vuotista terveet tilat kaksituhattakaksikymmentäkahdeksan toimenpideohjelmaa missä tavoitellaan toimintatapamuutoksia uudis korjausrakentamiseen ja sitä kautta varmistetaan puhdas sisäilma tavoitteena on siis rakenteellisia muutoksia
arvoisat edustajat aiheesta varmaan syytä käydä debatti pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta myönnän ensimmäisen vastauspuheenvuorokierroksen kahden minuutin puheenvuoroin

arvoisa puhemies ainakin kahteen asiaan haluan nyt puuttua erityisen tarkkaan elikkä nyt täällä sekä pääministeri että valtiovarainministeri nostivat tämän sitran taseesta tehtävän siirron esille kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa arvoisa pääministeri ja arvoisa valtiovarainministeri nämä rahat on tarkoitettu kasvun vahvistamiseen ongelmiin jotka aiheuttavat kertaluontoisen korjaamisen homekouluihin ja infran rakentamiseen joka vahvistaa talouskasvua kertaluontoisina erinä kyllä tämä raha on paljon paremmassa tuotossa siinä kuin tuolla j p morganin global equity rahastossa sata miljoonaa euroa siellä rahaa se vahvistaa vain ulkomaalaisten taloutta ei suomalaista taloutta se raha tulee paljon parempaan käyttöön sillä että se otetaan kotimaisiin kasvuinvestointeihin ja ennakoivaan terveydenhuoltoon homekoulujen poistamiseen paljon parempi vaihtoehto kuin hukata lypsylehmä nesteen omistusta suomalaisilta

pitää pääministeri laittaa käyttöön ja kyllä paras keino on käyttää niitä kotimaassa ongelmien poistamiseen kasvun vahvistamiseen ei yhdysvaltalaisten rahastojen rahastojen vahvistamiseen toinen asia arvoisa valtiovarainministeri ymmärrän hyvin sen että teidän puheestanne kumpuaa kritiikkiä yrittäjätoimintaa vastaan mutta haluan todeta sen että sdpn vaihtoehtobudjetissa on nimenomaan pienille ja keskisuurille yrittäjille vahvuuksia siellä on kolmenkymmenentuhannen euron arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostaminen siellä on kahdenkymmenentuhannen euron verovähennys ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen nämä ovat niitä konkreettisia keinoja joilla autetaan pieni ja keskisuuria yrityksiä työllistämään ja kasvamaan

hallituksen vaihtoehto yrittäjille tarkoittaa rikkaitten hyvätuloisten yrittäjien apteekkarivähennyksen mallisia

kun käydään kahden minuutin kierroksia ollaan aika tarkkoja sen kahden minuutin kanssa seuraavana edustaja meri
kiitos arvoisa puhemies kiitän hallitusta siitä että olitte huolella lukeneet tämän perussuomalaiset olivat tähän paljon paljon nähneet vaivaa ja käyttäneet aikaa uuden ryhmämme kanssa ideoimme ja toimme valtavasti uusia ajatuksia kiitän erityisesti siitä että olette kiinnostuneita meidän pieni ja keskisuurten yrittäjien auttamisesta on yritetty etsiä miten saataisiin uusia yrittäjiä kokeilemaan tätä yrittäjyyttä ja meillä ville vähämäki on tätä työtilimallia jopa koeponnistellut vähän eri paikoissa voisi olla että joku uskaltaisi lähteä tätä yrittämään meillä on myös tätä arvonlisäveron alarajan nostoa ja sitten haluttaisiin haluttaisiin katsoa sitä voisiko miettiä tätä viron veromallin tyyppistä että panostetaan henkilökuntaan jos saisi sieltä hyviä ideoita kiitän myöskin siitä että pääministeri sipilä oli huomannut meidän nuorisopaketin siellä ei ollut valtavan isoja rahallisia vaatimuksia vaan tällaisia toimenpiteitä miten saadaan kouluun kiusaamisen ehkäisyä ja mielenterveysongelmaisista otettua koppia ja lisäksi tähän nuorten liikuntaan eikö hallituksellakin ollut tämä liikuntatakuu meillä on pieni rahoitus

näistä kiitän kiitän teitä me kuitenkin olemme aina toivoneet rakennemuutoksia ja ja me olemme lähteneet hakemaan tätä lahjoituksen kautta tähän sitä voisi kuitenkin miettiä mitä kokeilemaan sitä rahoitusta että saisi verovähennyksen koska ihmiset varmasti lahjoittaisivat enemmän uskon näin ja ja ainakin tuolla hallituksessa on olemassa sellaisia edustajia jotka ovat aikaisemmin tukeneet tällaista mallia sen takia toivoisin ainakin tältä ryhmältä pientä pientä ajatustukea siihen meillä budjetissa ei luvata mitään ilmaisia palveluita kaikille vaan maksukyvyn mukaan elikkä täällähän on haluttu ilmaista päivähoitoa ja ilmaista terveyskeskusmaksua kyvyn ja maksukyvyn mukaan tuon tämän teille sinne että

se pitää kohdentaa fiksusti ja oikeudenmukaisesti joudutaan tekemään myös arvovalintoja hallitus valitsi tutkitusti tehottomat ja ympäristölle haitalliset vero ja yritystuet vihreät valitsivat koulutukseen panostamisen sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumisen

olevia palveluita tahdomme panostaa myös esimerkiksi maatilojen biokaasuinvestointeihin ja tehdä uusiutuvista energialähteistä kannattavia lisäelinkeinoja maaseudulle satsaamme myös ratahankkeisiin ja homekoulujen korjaamiseen jotka lisäävät työtä ja verotuloja sekä pienentävät korjausvelkaa vihreiden mielestä on fiksumpaa panostaa osaamiseen tutkimukseen ja innovaatioihin kuin tutkitusti tehottomiin ja ympäristölle haitallisiin vero ja yritystukiin hallituksella on kaikki oikeus olla tästä kaikesta eri mieltä mutta haastamme tässä salissa hallituksen arvovalinnan leikata koulutuksesta ja ihmisten perusturvasta koska vaihtoehtoja on aina

valtiovarainministeri orpo omassa puheenvuorossaan sanoi että ei ole varaa kuitenkin tällä hallituksella on ollut varaa erittäin mittaviin pysyviin tulon menetyksiin mikä hyvin kuvastaa kokoomuslaista talousajattelua että kaikista tärkeintä ja ensisijaista on vain alentaa ja laskea veroja mahdollisimman paljon ja kaikki muu koulutuksen rahoitus pienituloisten sosiaaliturva pienituloisten eläkeläisten lapsiperheiden tai opiskelijoiden pärjääminen on teille toissijaista tämä käy varsin selvästi ilmi myöskin hallituksen omista tavoitteiden asetteluista joissa on linjattu että hallitus tavoittelee kokonaisveroasteen laskua piste sen kummemmin määrittelemättä mitä olisi järkevää verottaa ja mitä ei vaan perustuen ainoastaan kokoomuksen käsitykseen siitä että verot verot

myöskin valtiovarainministeri ilmaissut huolensa ensinnäkin julkisen talouden tasapainosta ja toisaalta myöskin eriarvoisuuden kasvusta sitten kun tarkastelee mitä hallitus käytännössä tekee ensi vuoden osalta omassa talousar vioesityksessään niin tehän kasvatatte julkistalouden rakenteellista alijäämää johtuen siitä että teette suurituloisille kohdennettua veroelvytystä tilanteessa jossa talous kasvaa ja samanaikaisesti te edelleen jatkatte pienituloisilta leikkaamista johtuen siitä että perusturvaindeksit ovat

puhemies veropolitiikka heijastaa hyvinkin selvästi arvoja minun mielestäni tässäkin salissa on nähty ja kuultu että myöskin opposition sisällä voi olla erilaisia painotuksia

hyvä asia se on aivan luonnollista kuitenkin on tosiasia että korkea verotaso haittaa kilpailukykyä finanssikriisin jälkeen meidän kokonaisveroasteemme on edelleen koholla ja siksi ruotsalainen eduskuntaryhmä lähtee siitä että että verotusta pitää keventää työnteon pitää aina kannattaa ahkeruutta pitää aina palkita siitä syystä esitämme verouudistusta jossa

mitä mieltä hallitus on tästä meidän esityksestämme toiseksi mitä tulee sitten

tapaukseen jossa esitetään siis perintö ja lahjaveron poistamista sukupolvenvaihdosten osalta tällä tähdätään siihen että mahdollisimman moni suomalainen perheyritys jatkaisi toimintaansa perheen ja suvun toimesta että toimeliaisuutta ja työllisyyttä tuettaisiin myöskin tällä tavalla tänä päivänä seitsemänkymmentä prosenttia suomen yrityksistä on perheyrityksiä niissä on yli puoli miljoonaa työntekijää on äärimmäisen tärkeä asia on itseisarvo että nämä yritykset jatkavat toimintaansa jos sitä voidaan helpottaa tällaisella veron kevennyksellä tai veron poistamisella niin tämä on erittäin hyvä ja kannatettava asia pidemmällä aikavälillä perintö ja lahjaverotus pitäisi poistaa kokonaan niin kuin esimerkiksi ruotsissa tehtiin göran perssonin sosiaalidemokraattisen hallituksen toimesta vuonna kaksituhattaneljä tämä ei nyt onnistu mutta mitä hallitus ajattelee tästä esityksestä

arvoisa puhemies niin kuin sanoin jo ryhmäpuheenvuorossani lapsiperheiden hyvinvointi on pohjana koko yhteiskunnan hyvinvoinnille kdn mielestä perhepoliittiset ratkaisut on tehtävä aina ja ensisijaisesti lapsen edun näkökulmasta toiseksi olemme myös sitä mieltä että lastenhoidosta päättää perhe yhteiskunnan tehtävä taas on tukea eri hoitomuotoja tasaveroisemmin kolmanneksi perheiden etuuksissa on lisättävä joustoja ja vähennettävä sääntelyä koska perheiden tarpeet ovat erilaisia työelämän muutos tarkoittaa erilaisia työpäiviä ja vaihtelevaa hoitotarvetta perheitä koskevien päätösten on kannustettava nykyistä suurempaan lapsilukuun se on varmasti kaikkien meidän yhteinen toiveemme mutta syntyvyys on laskenut suomessa nälkävuosien tasolle kestävän väestökehityksen hedelmällisyysluku on kaksi pilkku yksi kun se nyt on yksi pilkku kuusikymmentäviisi ja vielä laskemassa ikärakenne siis vinoutuu edelleen tarkoittaen sitä että huoltosuhde heikkenee ja ikäsidonnaiset menot tulevat kasvamaan tulevina vuosina arvoisa puhemies me tarvitsemme lapsimyönteistä ilmapiiriä ja pitkäjänteistä perhepolitiikkaa kysyn hallituksen vastaus tähän haasteeseen millä instrumenteilla ja millä päätöksillä te kannustatte perheitä jotta edistettäisiin syntyvyyttä ja jotta huoltosuhdeluvut paranevat

arvoisa puhemies näissä esityksissä on paljon hyviä ehdotuksia mutta osa on vähän hankalampia koska aikaa on vähän otan vain pari vähän hankalampaa esimerkkiä tästä nyt esille ensin vihreät jotka ovat tässä lähempänä lähempänä hyvät vihreät aika moni suomalainen joutuu käyttämään henkilöautoa päivittäin elämiseensä sillä mennään töihin sillä viedään lapsia päiväkotiin ehkä harrastukseen ei se ole mikään luksustuote henkilöautoa tarvitaan mutta te esitätte kovia leikkauksia auton käyttäjille kilometrikorvausten leikkaus työmatkavähennysten leikkaus ja dieselveron korotus kyllä äkkiseltäänkin laskien tässä tulee tavalliselle työssä käyvälle perheelle helposti satojen eurojen lisäkulut vuodessa ellei enemmänkin

suuntaan minäkin hivenen ihmettelen tätä intoa viedä jälleen sitran suomen itsenäisyyden juhlarahaston rahoja ja suomen pankin rahoja ei niitä voi joka vuosi viedä se on kertaluonteinen teko jos sen kertaalleen tekee se ei ole kestävää se on höttöä sitten tämä puhe apteekkarivähennyksestä se on aika loukkaavaa vaikkapa niitä sataakolmeakymmentäviittätuhatta pienyrittäjää kohtaan joitten tulot ovat vuodessa alle kolmekymmentätuhatta euroa minä uskon että tulee tarpeeseen se pieni helpotus minkä hallitus on suunnannut pien ja pk yrittäjille tämä opposition huuto hallituksen talouspolitiikasta on kovaa mutta hallituksen toimii siitä on kuultu esimerkit monesta suunnasta kasvu on länsi euroopan nopeinta tällä hetkellä ja siitä huolimatta te huudatte että onpa huonoa politiikkaa kuluttajien luottamus on vahvaa velkaantuminen on saatu hallintaan työttömyys laskee vaikka tämä huuto on kova arvoisa puhemies tulokset puhuvat puolestaan

arvoisa herra puhemies on erittäin hyvä käytäntö se että oppositioryhmät tekevät varjobudjettinsa ja pohtivat näin talouden tilaa ja tulevaisuutta kokonaisuutena eivätkä vain yksittäisinä asioina mihin tässä salissa muuten totutaan ja kuullaan sitä arvostelua mutta kyllähän tämä paljastaa myös sen ajattelun esimerkiksi sen mikä on vasemmisto opposition ja nykyisen hallituksen

himoverotuslinja tukahduttaa yrittämisen ja työn tekemisen pystyyn ne ahkerat suomalaiset joilla kello soi viideltä tai kuudelta aamulla silloin mitataan se kannustavuus ja kannattavuus kannattaako lähteä töihin vai kääntää kylkeä ja unelmoida jostain muusta tätä himoverotusta jota te esitätte ei voi kerta kaikkiaan kannattaa meidän mielestämme kasvu kuuluu varsinkin niille jotka sen kasvun rakentavat ja lähtevät aamuviideltä töihin heitä pitää kannustaa lisää työntekoon veronkiristykset ja tulonsiirrot eivät kannusta työllistymään työllistymään tämä täytyy ymmärtää suomen kokonaisveroaste on aivan liian korkea verotuksen tasoa pitää edelleen alentaa

on käsittämätön ja sitä ei voi millään lailla ymmärtää ei myöskään voi ymmärtää tätä samaa rosvoretken jatkamista joka tässä viime vuosina on nähty että rosvojoukko ratsastaa kohti sitran ja suomen pankin pääomia onneksi meillä on kaksi seriffiä jotka pitävät huolta että tämä ei tule tapahtumaan sitra käyttää kolmekymmentä miljoonaa vuodessa pääomiensa tuottoa suomalaisten tulevaisuuteen suomalaisten nuorten lasten sosiaalityön koulutuksen tulevaisuuden kehittämiseen se on erittäin tärkeää ja huomenna juhlitaan sitran viisikymmentä

arvoisa puhemies kiitän oppositioryhmiä näistä vaihtoehtobudjeteista tosin varjobudjetti on oikeampi termi sen verran ne ovat vain varjo hallituksen esityksestä täytyy todeta sitran osalta että sampokin kehdattiin ryöstää vain kerran mutta sitra näköjään useampaan kertaan sosiaalidemokraatit ovat ottaneet vaihtoehtobudjetissaan esille niin rinteen mallin joka on tavallaan vastaus hallituksen aktiivimalliin demarit väittävät että työllistämissetelin avulla saataisiin viisikymmentäyksi miljoonaa euroa enemmän verotuloja kuitenkin demareiden kaksituhattaviisitoista eduskunnan tietopalvelulla teettämän selvityksen mukaan rinteen mallissa nettona palkkatuki kasvattaisi julkisen sektorin menoja yhteensä kolmellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla todellisuuden ja sosialismin välinen ero on tietysti aina suuri mutta tässä se on poikkeuksellisen suuri yli neljäsataa miljoonaa euroa heittoa rinteen mallin myötä koko pohja lähtee demareiden varjobudjetilta eli varjo vain jää jäljelle hallituksen aktiivimallihan on kustannusneutraali demarit esittävät myös yli yhdeksänsadan miljoonan euron veronkorotuksia vihreät nokittavat esittämällä yhden pilkku neljän miljardin euron veronkorotuksia linjaero on selvä siniset haluaa keventää tuloverotusta keventää keskituloisten verotusta

arvoisa puhemies ensinnäkin tästä verotuksesta täytyy ihan vain selvyyden vuoksi todeta uskon että tätäkin lähetystä moni katsoo että sdpn vaihtoehdossa alle viisikymmentäviisituhatta euroa vuodessa jää enemmän käteen palkasta siis verotus on alempaa kuin miten se on mahdollista pienyrittäjät arvonlisäverovapaan alarajan nosto kolmeenkymmeneentuhanteen yksinyrittäjille mahdollistetaan ensimmäisen työntekijän palkkaaminen pienemmällä verotuksella ja niin edespäin tässä se ero arvoisa hallitus on meidän vaihtoehdossamme on sydän paikallaan meidän vaihtoehdossamme tämä kasvu kuuluu kaikille ja nyt kysymys kuuluu että kun hallitus on jo täällä eduskunnassa suostunut muuttamaan esitystään esimerkiksi kiinteistöverojen korotukset peruttiin niin arvoisa valtiovarainministeri sopiiko teille nyt kun olemme osoittaneet että vaihtoehto on että lomarahaleikkaukset perutaan sopiiko teille että lapsiperheiden verotusta ei kiristetä nyt kun olette nähnyt että se on

aivan ensimmäiseksi totean sen että tämä meidän vaihtoehtomme löytyy muun muassa suomen uutisten nettisivuilta sieltä sen voi käydä lukemassa täsmällisemmin meillä on asumisen halpuutuksen malli sillä poistetaan asunnottomuus lisätään asuntotuotantoa haluamme myös halpuuttaa sähkön hintaa esitämme tässä työllisyys matkailu ja koulutuspaketin on työtilimalli joka madaltaa aloittamisen kynnystä se on uusi yhtiömuoto se sopii keikka ja silpputöitä tekeville neljäänkymmeneentuhanteen asti sotu tunnuksella pankkiin avattava tili ja pankki hoitaa kaikki velvoitteet ja vastuut valtiolle ja eläkeyhtiöille haluamme myöskin lisätä tekesille kymmenen miljoonaa tekoäly ja alustatalouden tutkimukseen luomme oman satovahinkovakuutusmallin teemme matkailupaketin kymmenen miljoonan paketin lisäämme oppisopimuskoulutukseen ja ammatillisiin koulutuksiin yliopistoille sekä laajennamme kielikokeilua

arvoisa puhemies arvoisa hallitus te perustelitte teidän leikkauksianne perusturvaan ja koulutukseen hallituskauden alussa sillä että suomen taloudella ei mennyt hyvin ja kun tällä hetkellä ollaan saatu käänne vähän parempaan niin eikö se tarkoittaisi sitä että hallitus voisi tehdä käänteen esimerkiksi koulutuspolitiikassaan tai politiikassaan liittyen niiden ihmisten kohteluun jotka ovat vähävaraisia me vihreät panostaisimme panostaisimme koulutukseen ja osaamiseen me korjaisimme teidän tekemänne valtavat leikkaukset osaamiseen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin me kaventaisimme tuloeroja ja vähentäisimme köyhyyttä ja on pakko ottaa esille myös se että on se kumma että hallitus ei saa leikattua ympäristölle haitallisista tuista ja haitallisista yritystuista

puhemies eräs täällä nykyään aika harvoin näkyvä poliitikko sanoi miten te kehtaatte ja kyllähän te kehtaatte miten te kehtaatte täällä nyt puhua pienituloisen ja keskituloisen palkansaajan puolesta ministeri orpo edustaja kaikkonen ja niin edelleen sama porukka joka pakotitte pieni ja keskituloiset palkansaajat ase ohimolla pakkolailla uhkaamalla kiky sopimukseen suostumaan kolme kolme työpäivää ilman palkkaa työajan pidennyksiä vuodessa pienipalkkaisten julkisen alan työntekijöiden lomarahojen leikkaaminen ja

sosiaaliturvamaksujen työnantajille kuuluvien sosiaalimaksujen siirtäminen mittavasti palkansaajien harteille nyt te kannatte silmät kosteina huolta täällä pienipalkkaisista ja keskipalkkaisista työntekijöistä olisitte kantaneet silloin kun olitte tätä ratkaisua junailemassa yhdessä etelärannan kanssa

kiitoksia arvoisa puhemies täällä on toistuvasti todettu että kasvu kuuluu kaikille kasvun hedelmät välttämättä eivät ole vielä kypsyneet ja sen tähden meidän kaikkien pitäisi toimia siihen suuntaan että kasvu edelleen jatkuisi talouskasvun tärkeimpänä tekijänä on luotettavuus ja uskottavuus ja tässähän hallitus on onnistunut minun on pakko puuttua siihen kun sdpn vaihtoehtobudjetissa on tämä rahoitus joka täällä on noussut useammassa puheenvuorossa esiin nyt pitää muistaa että voimassa oleva laki sitrasta ei mahdollista sitä että me voisimme ottaa sieltä sen tähden ihan menettelytavan vuoksi olisi korrektia että te toisitte lakialoitteen sitrasta jossa tämä asia käsiteltäisiin ja käytäisiin tämä keskustelu onko sitra tärkeä vai eikö ole näin ei voida jatkaa niin kuin tällä hetkellä te esitätte sen tähden uskottavuus ja luotettavuus ovat

ärade talman tässä on kohtuullisen vähän puhuttu työllisyydestä joka kuitenkin on yksi meidän taloutemme tilanteen suurimpia ongelmia rkpn eduskuntaryhmä tarjosi hallitukselle kahteentoista pisteen työllisyysohjelmaa tässä jo vuosi sitten ja sama ohjelma löytyy tästä erinomaisesta varjobudjetistamme tässä on mukana mukana muun muassa kotitalousvähennyksen korotusta opintotuen tulorajojen korotusta sekä minityömallia nuorille ja monta muuta asiaa työllisyys kuitenkin riippuu oleellisesti siitä mitkä ovat yritysten toimintaedellytykset erinomaisessa ryhmäpuheenvuorossamme edustaja wallin jo esille tämän perintöveron kevennyksen toinen tärkeä asia olisi ulkomaalaisen työvoiman tarveharkinnan poistaminen edustaja kontulan erinomaisessa aloitteessa tätä tätä asiaa jo lähdettiin viemään eteenpäin se sai monta allekirjoitusta nyt on kuitenkin pelko se että ei kai tätä nyt vaan piiloteta johonkin ministeriöön kyllä kai se nyt nopeasti valmistellaan ministeriössä ja tuodaan hallituksen esityksenä eduskuntaan
myönnän vielä ennen ministeri orpon vastauspuheenvuoroa puheenvuorot edustajille heinonen essayah ja ja heinäluoma ja sen jälkeen ministeri orpo
arvoisa herra puhemies tämä sdpn kaunis lause kasvu kuuluu kaikille kuulostaa tietysti vähän erikoiselta sillä sdpn ollessa hallituksessa kasvu ei kuulunut tässä maassa kenellekään talous ei kasvanut työllisyys

aikanaan välikysymyksen huonosta lainvalmistelun tasosta oletteko miettineet että tekisitte nyt itsellenne välikysymyksen kun ette minkäänlaisia työllisyysvaikutuksia ole tähän

arvoisa puhemies myös kristillisdemokraattien mielestä silloin kun talous kasvaa sen hedelmistä kaikkien pitäisi päästä hyötymään näinhän ei tapahdu tuntuu varmaan aika ankealta niistä kansaneläkeläisistä jotka kuuntelevat uutisia työnantaja ja työntekijäjärjestöt käyvät kamppailua niistä monista prosenteista joilla nyt käydään palkkaneuvotteluja kun he tietävät että tämä hallitus on leikannut ja jäädyttänyt indeksien kautta heidän tulokehityksensä ja pääministeri sipilä on itse asiassa myöntänyt että tämä tuloerojen kasvu on ollut tosiasia näin on tapahtunut siinä mielessä olisi tärkeää että katsottaisiin kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettiin jossa kaikkein tärkeimmät tulonsiirrot liittyvät nimenomaan siihen että me haluamme purkaa nämä indeksijäädytykset ja leikkaukset niin eläkeläisiltä kuin myöskin lapsilisien kohdalta haluamme säilyttää myöskin lapsivähennyksen ja kohdentaa suuremman takuueläkkeen korotuksen koska meidän mielestämme kasvu kuuluu myös sille sukupolvelle joka on ollut rakentamassa tämän

arvoisa puhemies helsingin sanomien kokenut toimittaja marko junkkari epäili tämän päivän kirjoituksessaan että tästä eipäs juupas keskustelu ja hallitus tulee tekemään kaikkensa osoittaakseen että mikään näistä opposition ehdotuksista ei ole toteuttamiskelpoinen jossain määrin tuntuu siltä että hän oli selvänäkijä iloitsen kuitenkin siitä että tämän vuoden demareiden vaihtoehtobudjetista hallitus on yhden asian ottanut ja toteuttanut ja vienyt eteenpäin ja se on kansallisteatterin peruskorjauksen tekeminen kiitän siitä ja jäänkin kysymään voisiko junkkarin ehdotusta että katsottaisiin ollaanko jostain ehdotuksesta samaa mieltä toteuttaa muutoinkin eli kun kasvun pitäisi kuulua kaikille ja talous kasvaa niin olisiko mahdollista että diabeteslääkkeiden korvaus palautettaisiin ennalleen koskee isoa joukkoa ihmisiä olisiko mahdollista että valtion ja kuntien työntekijöiden lomarahaleikkauksia ei enää jatkettaisi
ministeri orpo kolme minuuttia
ja pääministeri kaksi minuuttia
arvoisa puhemies ensin tästä koulutuksesta vihreät eivät ole varmaan huomanneet sitä kuinka paljon panostuksia puoliväliriihen aikana ja sen jälkeen on tehty tässä muutamia esimerkkejä suomen akatemia viisikymmentä miljoonaa tekes seitsemänkymmentä datalähtöinen tutkimus kolmekymmentäkolme innovaatiosetelit kymmenen varhaiskasvatusmaksujen alentaminen seitsemänkymmentä miljoonaa mekaaninen puurakentaminen kaksi miljoonaa varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne kaksikymmentäkahdeksan miljoonaa peruskoulun tasa arvorahat viisitoista miljoonaa ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano kolmekymmentä miljoonaa ammatillisen lisäpaikat yhdeksän miljoonaa ette voi väittää etteikö olisi kelkka kääntynyt mutta ei siitä sen enempää arvoisa sdp edustaja heinäluoma lainasi kirjoittaja politiikan toimittaja junkkaria hän myöskin kirjoitti joku aika sitten että sdp ei tiedä yhtään mihin se on menossa minusta se on myöskin hyvin lainaamisen arvoinen lausahdus tulipa vaan mieleeni se tässä nimittäin te te olette ollut työn puolue te esitätte työn verotuksen kiristämistä progression kiristämistä te esitätte yrittämisen verotuksen kiristämistä ja te esitätte uusiin investointeihin ja työllistämiseen liittyvien verojen kiristämistä samaan aikaan te lisäätte tukia jos te olette huolissanne työllisyysasteesta ja sen sen parantamisesta niin miksi te lisäätte kannustinloukkuja ja käytännössä estätte yritysten osaavan työvoiman saantia ei tässä ole järjen häivää tässä teidän logiikassanne ja mitä tulee sitten näihin teidän yrittäjille osoittamiinne kädenojennuksiin alvin alaraja tai ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tukeminen ovat ihan hyviä asioita mutta samaan aikaan te kiristätte niitä varsinaisia yrittäjien veroja työn verotusta pääomaverotusta yrittäjävähennys pois eli te viette sen yrittämisen pohjan pois sen edellytyksen pois nämä ovat suklaata todellakin nämä pienet mitä te annatte yrittäjille kun te teette työllistämisen investoinnit ja kasvun mahdottomaksi ei voida perua tehtyjä päätöksiä ei voida kiky sopimuksen tekeminen oli iso ponnistus suomalaisessa sopimusyhteiskunnassa työmarkkinajärjestöt sitoutuneet he ovat sanoneet vielä näiden teidänkin julistustunne jälkeen että sovittu mikä sovittu sitä ei avata ja tästä myöskin pidetään kiinni myöskin edustaja rinne aikanaan ennen heräämistään totesi että tämä on hyvä asia tämä kilpailukykysopimus eli koettakaa päättää mitä mieltä olette vielä tähän tähän sitraan mielestäni siis aidosti se on suomen juhlavuoden rahasto sen tuottoja käytetään tulevaisuutemme ja lastemme hyväksi siitä pitää pitää huolta juuri me täällä yhdessä iloitsimme kun me perustamme uuden rahaston meidän lastemme tulevaisuuden auttamiseksi ja samaan aikaan te teette näin käytitte

kiitoksia arvoisa puhemies te ette kuunnellut ministeri orpo tarkkaan sitä mitä edustaja lindtman totesi tuossa juuri äsken että sdpn vaihtoehtobudjetissa viisikymmentäviisituhatta ja sen alle vuodessa tienaavat saavat ansiotuloihinsa kevennyksen se koskettaa myös yrittäjiä jotka ovat ansiotulolla sen lisäksi yrittäjille on tulossa kolmenkymmenentuhannen euron arvonlisäverovelvollisuusrajan muutos jos meidän vaihtoehtomme menee läpi se vaikuttaa verotusta keventävästi meidän vaihtoehtobudjetissamme on kahdenkymmenentuhannen euron maksuvähennys ensimmäisen työntekijän

arvoisa ministeri orpo minä ymmärrän että tässä keskustelussa on kiva heitellä erilaisia nokkeluuksia niin kuin omassa puheenvuorossanne äsken teitte sdpn kohdalla mutta haluaisin nyt kysyä teiltä ihan asiallisesti kävisikö teille nyt esimerkiksi pidentäminen kun sillä on selkeästi olemassa työllisyyttä parantavat vaikutukset se johtaa siihen että nuoret eivät tipu koulun ulkopuolelle eivätkä työelämän ulkopuolelle vaan käyvät koulua kävisikö tämä teille
vastauspuheenvuoro pääministerillä kaksi minuuttia
arvoisa herra puhemies kun analysoidaan sitä miksi viime kaudella pudottiin maailmantalouden kasvuvauhdista jaamme valtiovarainministeri orpon kanssa käsityksen siitä että verojen kiristäminen oli väärä toimi tuossa tilanteessa ja kun kunnilta leikattiin niin kunnat myöskin nostivat verotustaan ja se on ehdottomasti yksi tärkeimmistä ja ja pahimmista virheistä mikä tehtiin että pudottiin maailmantalouden kasvuvaiheesta me päätimme hallituskauden aluksi että verotusta kiristämällä ei julkista taloutta laiteta tällä kaudella kuntoon ja tulokset näkyvät

valtiovarainministerin juuri luettelemat muut pienemmät panostukset kuusikymmentä miljoonaa tekesille kuusikymmentä miljoonaa kasvuhankkeisiin kahdeksankymmentä miljoonaa ammattikoulutukseen sitten tähän yrittäjävähennykseen tämä on erikoista että tämä on sdpn kärkenä erityisesti pienituloisilta henkilöyhtiömuodossa toimintaa harjoittavilta yrittäjiltä tulee kiitosta siitä että heidät on nyt vedetty samalle viivalle osakeyhtiömuotoisesti toimivien yrittäjien kanssa keskustelin tästä viimeksi tänään suomen yrittäjien edustajien kanssa ja he erityisesti ihmettelevät sdpn suhtautumista henkilöyhtiömuodossa toimiviin yrittäjiin

korotus kotitalousvähennykseen tehtiin jo tällä kaudella ja sitten kiky sopimukseen se on merkittävä tekijä tässä talouden käänteessä tämän kasvun aikaansaamisessa olen käynyt keskusteluja työmarkkinaosapuolten kanssa tämänkin jälkeen kun tämä asia on ollut esillä ja sovitusta suomalaiseen tapaan pidetään kiinni

arvoisa puhemies tätä päivää kun opposition varjobudjetit eduskunnassa esitellään voisi kutsua myöskin väärän kuninkaan päiväksi sanon tämän siksi että meillä on eduskuntaryhmä hyväksynyt hallituksen budjetin tälle vuodelle jonka mukaan me tänä vuonna elämme sdplle tai ihan nyt aluksi rinteelle sanon sen että arvonlisävero ei ole yritysvero vaan yritykset tilittävät tämän veron valtiolle mutta se ei ole yritysvero sdplle sanoisin että tervetuloa huomenna huomenna tuonne tiedekeskus heurekaan siellä on siellä on sitran viisikymmentä vuotisjuhlat tulkaa juhlimaan kanssamme sitä vasemmistoliitto tuhoaisi kyllä kaiken kasvun edellytykset työllisyyden kehityksen tässä maassa ja veisi yhdessä vihreiden kanssa suomen aika rajuun taantumaan kysyisinkin valtiovarainministeriltä kun olette kuunnellut näitä puheenvuoroja varsinkin opposition puheenvuoroja oletteko entistä vakuuttuneempi siitä että hallitus kannattaa pitää pystyssä
arvoisat edustajat on erittäin hankalaa tulla väliin kun edustaja puhuu mutta yritetään pitää mahdollisimman tarkkaan kiinni sovitusta siis minuutin mittaisista vastauspuheenvuoroista

arvoisa puhemies valitettavasti kyllä nöyryys puuttuu edelleen pääministerin ja valtiovarainministerin puheista niin että opittaisiin omista virheistä asiantuntijat ovat hyvin vahvasti sanoneet että monet vihreiden keskeisistä ehdotuksista ovat sellaisia joita pitäisi toteuttaa ja joissa hallitus on tehnyt virheitä yksi on se että hallitus on toteuttanut tiukkaa talouskuripolitiikkaa tärkeissä julkisissa palveluissa joilla varmistetaan tasa arvoa hyvinvointia ja tulevaisuutta suomalaisille erityisesti leikkaamalla koulutuksesta tätä isoa suuntavalintaa te ette muuta vaan te jatkatte korkeakouluindeksin jäädyttämistä eli ensi vuonna yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on edelleen huonompi tilanne kuin aiemmin eli leikkaukset jatkuvat massiivisten irtisanomisten päälle minkä kuvan se antaa hallituksen politiikasta meidän huippututkijoille siitä kannattaako tässä maassa tutkia eli nyt pitäisi saada iso suunnanmuutos että vähennetään niitä ympäristöhaitallisia tukia jotka ovat tutkitusti tehottomia ja laitetaan rahat koulutukseen joka on tutkitusti tasa arvon hyvinvoinnin ja tulevaisuuspanostusten kannalta järkevää että ei mitään laastarirahoja vaan iso

herra puhemies pääministeri sipilä kehui näitä opposition vaihtoehtobudjetteja ainakin hyvännäköisiä ja on kiva että olette ainakin kuvat katsoneet minulla on tässä tämä demareiden vaihtoehtobudjetti ja ihmettelen miksi äsken puhunut edustaja ville niinistö on siinä kannessa mutta mutta sitten itse asiaan nimittäin jos te olette katsonut sentään kuvat niin se on minusta jo hyvä alku ja se on se on oleellista mitä te olette varmaan huomannut siitä nimittäin kaikkien vastuullisten oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa kuvataan tuloerovaikutukset ja kerrotaan myös mikä on hallituksen politiikan tuloerovaikutus ja kun katsoo sitä vaikutusta mikä tuloeroihin on hallituksella niin sen mukaan rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät ja kun katsoo taas vaihtoehtobudjetteja niiden laskelmissa selvästi näkee että näissä halutaan mitä te olette painottaneet kasvu kuuluu kaikille pienituloisten työssäkäyvien eläkeläisten ja muiden tulot kasvavat ja eivät niinkään suurituloisten

tässä on varmasti tullut aika hyvin selville se että vasenvihreä oppositio ei ole nyt onnistunut tässä vaihtoehdossaan mutta ei ole moitteita tullut tänne perussuomalaisten suuntaan kuin ainoastaan tämän kehitysyhteistyömallin osalta ja toivon että valtiovarainministeri tutustuisi siihen enemmän ennen kuin kokonaan tulevaisuudessa hylkää tämän ajatuksen mutta se mistä pyysin puheenvuoron on tämä yrittäjyys ja työllisyys olemme täysin samoilla linjoilla siitä että ilman työtä ja yrittäjyyttä tämä maa ei nouse eikä työpaikkoja synny jos ei sinne kannustimia lisätä ja toivoisin että pääministeri tutustuisi tähän perussuomalaisten pk yrittäjämalliin siinä työtilimallilla madallettaisiin yrittäjäksi ryhtymistä koska se on kaikkien etu jos mahdollisimman paljon uusia yrittäjiä syntyy ja saa edes oman toimeentulonsa katettua sen neljänkymmenentuhannen euron yrittäjämallin mukaisesti pieniä huomionosoituksia toivoisimme toki vanhusten lisäresursseja omaishoitajille ja mielenterveyspalveluitten parantamiseen

puhemies kun katsoo tätä sdpn budjettia vajaan kahden miljardin budjettia niin tästä toinen puoli tulopuoli on täyttä höttöä ensinnäkin suomen pankin suomen pankin itsenäisen keskuspankkijärjestelmän pankin pääoman tuloutuksesta ei voi päättää kansallisessa parlamentissa se on laitonta emme voi täällä myöskään sitran tuloutuksesta päättää se on lain takana me emme voi myöskään laittaa pikkurahaa tänne ja olettaa että harmaasta taloudesta tulisi satoja miljoonia tuloja eli puolet tästä arvoisa puhemies on tyhjän päällä sen pystyn osoittamaan kevyesti ja sitä valitan ymmärrän että se on vaikeata mutta valitan että vastuullinen puolue tällä tavalla tekee ja sitten sanon vähän politiikkaa puhemies mihin me tarvitsemme vasemmistoliittoa kun meillä on näin vasemmalla oleva

arvoisa puhemies tämähän on ajatus taseet töihin kertaluontoiset tulot ja kertaluontoiset menot ja mitä tulee sitraan sinne jää vielä lähes neljäsataa miljoonaa jolla on hyvä mahdollisuus tehdä ja edistää kasvua ja kotiutetaan näistä ulkomaalaisista rahastoista rahat suomeen hyödyttämään suomalaista talouskasvua alueiden talouskasvua vaikka varsinais suomesta kainuuseen kymestä lappiin arvoisa puhemies pakko ihmetellä kun erityisesti pääministeri sipilä ja keskusta ovat täällä kritisoineet sdpn vaihtoehtoa että tulopohja ei olisi realistinen kun tarkistin tuossa mikä oli se oppositiojohtaja sipilän tulopohja niin siellä ilmoitettiin ilman yksityiskohtaista suunnitelmaa että harmaasta taloudesta ja konsernilainojen hokkuspokkus kuusisataa miljoonaa euroa siis kuusisataa miljoonaa euroa ilman konkreettista ohjelmaa nyt meillä on konkreettinen ohjelma

olin pudota tuoliltani työhuoneessani kun perehdyin vihreiden vaihtoehtobudjettiin uskokaa tai älkää vihreät kiristävät tavallisten keskituloisten suomalaisten veroa tavallisten opettajien sairaanhoitajien poliisien insinöörien veroa jos ette usko minua uskokaa eduskunnan tietopalvelua joka on vihreiden pyynnöstä tehnyt arvion heidän veroratkaisustaan sivut kahdeksan ja yhdeksän kuviot siellä ajatelkaa vihreät tavallisten suomalaisten keskituloisten ihmisten veroja kiristävät

ministeri orpo tehkää semmoinen kauppa vihreiden kanssa että te laitatte sen kahdeksan miljoonaa ja vihreät antavat vakuudet siitä että tulee se satakolmekymmentä miljoonaa silloin me vuoden päästä näemme että vihreät ovat taloudellisesti nesteessä ja heidän bluffinsa paljastuu koko suomen kansalle

arvoisa puhemies ei edes suoraan edelliseen edustaja zyskowiczin puheenvuoroon vaan ylipäätään tämä päivä on se päivä kun me olemme mestareita tarkoituksellisesti väärinymmärtämään toinen toisiamme jotta me saamme toinen toisemme näyttämään pahalta ja on vaikea kuvitella että se edistää demokratiaa me puhumme ihan vakavista asioista kun me nostamme esille että vihreät nostavat verotusta yhdellä pilkku neljällä miljardilla niin siinä ei huomioida ollenkaan sitä paljonko olemme taas tekemässä veronkevennyksiä toisaalle meillä on haasteena esimerkiksi ilmastonmuutos joka vaatii todellisia ratkaisuja myös semmoisia jotka sattuvat ihmisiin mutta meidän on pakko saada päästöt vastaavasti meidän täytyy muuttaa kannustimia esimerkiksi työnteon suhteen meidän budjetissamme se on totta kuusi euroa kuukaudessa keskituloisten verotus kasvaa mutta vastaavasti pienituloisten verotus kevenee olennaisesti ja ne suurimmat kannustinloukut ovat siellä

herra puhemies minusta on hienoa että sdpn vaihtoehdossa nimenomaan pieni ja keskituloiset niin lapsiperheet kuin eläkkeensaajat voittavat ministeri orpo ja ministeri sipilä meillä on todellakin täällä kuvia näistä sdpn veroratkaisuista helpottaa niiden ymmärtämistä puhemies se minusta on hyvin harmillista että hallitus omissa veroratkaisuissaan esimerkiksi kiristää lapsiperheiden verotusta poistamalla lapsivähennyksen jatkan tätä kysymysten linjaa olisiko nyt ministeri orpo mahdollista että te peruisitte tämän lapsiperheiden verotuksen kiristämisen olisiko ministeri orpo ihan oikeasti mahdollista että löytäisitte sydäntä siihen että kun nyt talous kasvaa niin se kuuluisi kaikille myös siten että esimerkiksi julkisen sektorin ahkerat hoitajat opettajat kätilöt siivoojat voisivat saada ensi vuonna ne ansaitut lomarahansa he heräävät aamulla ahkerina menevät töihin ja kokoomus leikkasi heiltä lomarahat se ei ole oikein olisiko teillä sydäntä perua nämä nämä

on että yhteiskunta monimutkaistuu ja sen tahti kiihtyy koko ajan ja meidän staattisempaa maailmaa varten luodut vero vakuutus ja palvelujärjestelmämme eivät pysy perässä vaan ihmiset ovat pulassa niiden kanssa keskeinen ero hallituksen budjetin ja vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetin välillä on se että hallitus pyrkii vastaamaan tähän tekemällä uusia poikkeuksia ja monimutkaistamalla näitä systeemejä edelleen kun taas me pyrimme yksinkertaisuuteen universaalisuuteen ja ennakoitavuuteen minä näen että tämä on kyllä suomen kansantalouden ja koko järjestelmän legitimiteetin kannalta aivan ratkaisevan tärkeä linjavalinta

arvoisa puhemies täällä on kritisoitu ettei mitään hyvää löydetä aloitetaan kehuilla demareilta löytyy hyviä hankkeiden aloitusrahoja liikenne ja viestintäsektorille perussuomalaisilta löytyy vinjetti kdlta joukkoliikenteen tukia ja ja vihreiltä raideliikennehankkeita kaikkien talous tulopuoli on kuitenkin aivan metsässä lähimmäs löytää kd jolla on haitalliset aineet kuten alkoholi ja sokeri joiden osalta on varsin epätodennäköistä että sieltä tulee mitään sitten on on esimerkiksi raideliikennehankkeet joita löytyy demareilta ja vihreiltä nyt te maksaisitte siitä mitä me suoritamme velvoiteliikenteenä eli te pistätte rahaa ulos vinjetti löytyy tästä vierestä sitä ei oteta huomioon että se on myös kotimaisille siellä ei puhuta mitään palautusjärjestelmistä ja niin edespäin täällä on paljon korjattavaa mitä pitäisi sanoa pitemmässä

kuten on huomattu tätä talouden myönteistä käännettä on monen hyvin vaikea tunnustaa ja tunnistaakaan muun muassa sdp toteaa vaihtoehdossaan että hyvästä suhdanteesta huolimatta suomen talouden tulevaisuus ei näytä erityisen kirkkaalta mutta siitä huolimatta te olette malttamattomasti jo vaatimassa sitä että kasvun hedelmiä jaetaan kun hallitus vielä itse hillitsisi suurimittaista kasvun ulosmittaamista

ja johdonmukaisia myös oman eduskuntavaaliohjelman kanssa ainakin sdp on verottamassa vaihtoehdossaan enemmän kuin eduskuntavaaliohjelmassa aioitte ja lupasitte toisaalta taas ette olisi sopeuttamassa menoja vaan

tämä on kyllä erikoista keskustelua minä en en muista että hallituspuolueen edustajat osin ministerit olisivat käyttäneet näin kovaa kieltä kovempaa kieltä kuin oppositio täällä on syytetty rosvoiksi ja merirosvoiksi ja muuta onko tämä nyt niin kuin jotain tyylikästä keskustelua asiallista keskustelua ei ole suomi täyttää sata vuotta minä olisin toivonut ja sosiaalidemokraatit hallitukselta nyt isompia linja avauksia se nyt ei yksin riitä talous kasvaa kun se johtuu edellisistä hallituksista maailmanmarkkinoista ja pikkasen tästäkin hallituksesta sen myönnän mutta meidän demarien linja kuulkaa täältä suurten uudistusten aika vahvistetaan osaamista nyt vaan laastaria laitetaan lisää ja se että jaetaan kakkua oikeudenmukaisesti nimenomaan pieni ja keskituloisille myös eläkeläisille ja lapsiperheille missä nämä suuret avaukset ovat nyt

vielä muistutan että me olemme sopineet pelisäännöistä minuutti vastauspuheenvuoroon ja kun se minuutti menee alan koputtelemaan en mielellään tule väliin omalla puheellani mutta jos puhe jatkuu kovin pitkään se on valitettavasti pakko tehdä vielä myönnän puheenvuorot edustajille östman ja andersson sen jälkeen

ministeri orpolla puheenvuoro
arvoisa puhemies edustaja katainen sanoi täällä että meillä olisi vaikeuksia myöntää se että talous on lähtenyt kasvuun kyllä se tuli hyvin selkeästi myöskin kdn ryhmäpuheessa että talous on on lähtenyt kasvamaan kyllä hallitus on osasyyllinen siihen jos jos sanotaan näin puhemies mutta näistä myönteisistä talousuutisista huolimatta työllisyys laahaa yhä matalalla koska työvoima ja työpaikat eivät edelleenkään kohtaa kd on esittänyt palkkatukeen ja starttirahoihin lisäpanostuksia jotka mahdollistaisivat julkisten työvoima ja yrittäjyyspalveluiden aktiivisemman roolin ja vähentäisivät työttömyyttä olettaisin että hallituksen yhtenä tavoitteena on vähentää työttömyyttä ja sen kautta pääsisitte parempaan työllisyyteen kysyn ministeri orpolta mitä mieltä olette tästä kdn esityksestä

arvoisa puhemies vaikka olenkin kokoomuksen kanssa eri linjoilla monissa kysymyksissä niin on silti mielestäni epäreilua jyrki kataista kohtaan edellyttää että hänen olisi pitänyt omin toimin saada talouskasvua aikaiseksi suomessa viime kaudella kun koko muu euroalue ja eurooppa oli lamassa sen sijaan häntä voi kyllä ihan aiheellisesti moittia edellisellä kaudella harjoitetusta finanssipolitiikasta joka varmasti oli ylikireää suhteessa siihen tilanteeseen missä suomen talous silloin oli mutta arvoisa puhemies haluan vielä kerran kysyä valtiovarainministeri orpolta kun tässä hallitus on sanonut olevansa huolissaan julkisen talouden tasapainosta ja erityisesti keskusta on sanonut että leikkausten on nyt käyty loppuun ja pitää kiinnittää enemmän huomiota eriarvoisuuden kasvuun onko teidän mielestänne ja miten te silloin perustelette sitä että edelleen ensi vuonna kasvatatte julkisen talouden rakenteellista alijäämää johtuen hallituksen höveleistä veroratkaisuista jotka siis suosivat suurituloisia kaikista eniten

arvoisa puhemies haluan kiinnittää vielä huomiota siihen että näissä oppositiopuolueiden varsinkin sdpn ja vihreiden tulopohjissa on siis merkittäviä epävarmuustekijöitä tämä taikurin hattu tämä harmaa talous on aivan epävarmalla pohjalla sieltä noin vain nyt taas saadaan lisää tämä on kolmas hallitus peräkkäin joka tekee määrätietoisia toimia harmaan talouden estämiseksi kolmas hallitus sdp oli keskeisesti tekemässä hyvää työtä viime kaudella sitä työtä on jatkettu ja sitä rahoitetaan on aivan tyhjää puhetta kuvitella että sieltä taikurin hatusta löytyisi taas lisää rahaa sitten tämä verotus on sellainen juttu että jos työn ja yrittämisen verotusta kevennetään niin sillä vaan on dynaamisia vaikutuksia minä toivon että edustaja rinnekin nyt jo ymmärtää tämän yhteisöveron alentamisen erinomaisen vaikutuksen suomen talouteen se oli kerta kaikkiaan hyvä ratkaisu jonka edellinen hallitus teki ja se on hyvä esimerkki siitä miten dynaamisia vaikutuksia talouskasvua työllisyyttä ja sitä kautta parempaa hyvinvointia saavutetaan kun uskalletaan tehdä ja yrittämisen verotukseen kevennyksiä hallituksella tämä on määrätietoinen linja kyllä edustaja edustaja andersson me haluamme pitää työn verotuksen kohtuullisena ja estää sen kiristymisen kaikissa tuloluokissa jotta työn tekeminen ja opiskelu aktiivisuus yrittäminen kannattaa kyllä tämä on meidän linjamme ja se on oikeudenmukaista vielä tästä finanssipolitiikan ylikireydestä en minä tiedä mielestäni viime kaudellakin kun otettiin parhaana vuonna muistaakseni yksitoista miljardia velkaa kyllä se se oli aikamoista elvyttävää finanssipolitiikkaa niin mutta hän arvostelee sitä kovasti olisiko silloin pitänyt leikata enemmän vielä enemmän velkaa minä en päässyt ihan perille siitä mitä halusitte minusta meidän finanssipolitiikkamme linja on nyt hyvä siitä pidetään kiinni kuten myöskin tästä lapsivähennyspäätöksestä

joka maksaa veroja ja käy töissä ei myöskään minun mielestäni ole kestävää politiikkaa teidän vaihtoehtonne sisältää veronkorotuksia keskiluokalle opettajille sairaanhoitajille työtä tekeville suomalaisille ja kolmantena haluan kiinnittää huomiota siihen arvoisa puhemies että hallitus itsenäisyyden juhlavuonna on tehnyt lisäresursointia koulutukseen nyt kun taloustilanne sen vihdoin mahdollistaa peruskoulun tasa arvoon tutkimukseen muuntokoulutukseen varhaiskasvatukseen innovaatiorahoitukseen ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoon positiiviseen rakennemuutokseen ja niin edelleen

toivon että edustajat ottavat tämän mielestäni totuuden huomioon

arvoisa puhemies täällä muutamilla hallituspuolueiden edustajilla on on ollut hieman halveksiva sävy ja siksi kiitän ministeri orpoa ja pääministeriä siitä että kiititte siitä että näissä on oikeasti nähty paljon vaivaa että nämä eivät ole mitä tahansa varjoja vaan todella todella ollaan näitä mietitty tuolta sdpn riveistä kuului kun puhuttiin että perussuomalaisten vaihtoehtobudjettia ei olla haukuttu kovasti ettei niitä kiinnosta nimenomaan kuulin täältä keskustan edustajan taas puhuvan että herranjestas sentään perussuomalaisilla on sentään hyviä ideoita muistakaa että me emme ole leikkaamassa ihmisten tukia me lisäämme sinne kannustimia ja ja sitä paitsi me emme kiristä veroja vaan päinvastoin me tuomme verohelpotuksia meillä on oikeasti hyvä paketti ja edustaja lindtman te sanoitte että ei sitä kukaan ymmärrä tämän ymmärtää erittäin hyvin oletteko te lukenut tätä
puhemies

ongelmamme on korkea työttömyys siksi hallituksen budjetin perusta on työlinja ja se työlinja toimii miksi työlinja sen takia että kun edistämme työllisyyttä se vähentää köyhyyttä se vahvistaa voimavaroja joita voimme suunnata palveluihin perusturvaan ja olemme voineet tehdä käänteen siinä että sivistykseen ja koulutukseen panostetaan mutta jos katsotaan opposition vaihtoehtobudjetteja sanoisin melkein vastakohtabudjetteja kun katson demareiden ja vihreiden

on vastakohtabudjetti hallituksella on työlinja teillä on vastakohtainen linja ja pettynyt olen vihreisiin te olette täysin unohtaneet kaupunkilaisten arjen teillä on kädet kädet syvällä keskituloisten kaupunkilaisten arjessa pian tavallisella kaupunkilaisella ei ole varaa enää asua kotikaupungissaan kylmää ja kovaa politiikkaa
arvoisa herra puhemies kokoomus tekee täysin tietoisesti väärinymmärryksiä täällä salissa vihreät ovat puhuneet siitä että me tahdomme keventää kaikkein pienituloisimpien ihmisten verotusta sen me teemme kun katsotaan sitten kolmetuhatta euroa palkkaa saavien ihmisten verotusta se nousee kuusi euroa kuukaudessa kuusi euroa kuukaudessa oli meidän laskelmissamme tämä pitäisi ottaa huomioon kun lähdetään tekemään virheellisiä ja totuudenvastaisia väittämiä täällä salissa mitä tulee koulutukseen on tärkeää huomata se että hallitus on tehnyt kertaluontoisia investointeja koulutukseen se on hyvä asia ne kertaluontoiset rahat eivät korvaa valtavia leikkauksia jos on tehty viidensadan miljoonan euron edestä pysyviä menoleikkauksia ja annettu takaisin viisikymmentä miljoonaa euroa viivan alle jää pysyviä menoleikkauksia koulutukseen neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa spinnaamalla te ette pysty tätä asiaa muuksi muuttamaan pyydän pysykää totuudessa

työn tulokset näkyvät talouskasvu kiihtyy kilpailukyky paranee velkaantuminen hidastuu ja työllisyys paranee meillä on viisikymmentätuhatta työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten ja se merkitsee kahdellesadalletuhannelle suomalaiselle parempaa toimeentuloa sdplle on pakko sanoa että te rahoittaisitte ensi vuoden budjetin sitran ja suomen pankin pääoman laittomalla viemisellä mutta sen jälkeen te olette tyhjän päällä se on täyttä höttöä vasemmistoliitolle täytyy sanoa että on surullista että te ette kannata sopimusyhteiskuntaa te ette kannata sopimusyhteiskuntaa jossa työmarkkinajärjestöt sopivat asioista ja valtio tulee omalla tavallaan mukaan tähän niin kuin kävi kilpailukykysopimuksessa on hieno asia että meillä työmarkkinoilla nyt on syntymässä myöskin kilpailukykyä vahvistavia päätöksiä se on hyvä asia vihreille sanon sen verran että te kiristäisitte siis matkakuluvähennyksiä kilometrikorvauksia alentaisitte te olette menossa maakuntiin mutta samalle te lyötte maakuntien ihmisiä korville niille ihmisille jotka haluavat käydä pitempiä matkoja töissä ja olla tuomassa tähän kansantalouteen kasvua korville vain

kyllä hallituksen arvovalinnoista antaa aika karun kuvan se että ette te sääli eläkeläisiä opiskelijoita köyhiä ja kipeitä joilta olette leikanneet vaan teidän säälinne kohde on esko ahon think tank sitra jolle jäisi rahasäilöön vain kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa kyllä kansalaiset varmasti osaavat panna tämän oikeaan arvojärjestykseen mutta meillä äänekoskella oli oli legendaarinen hiskinmäen mies jolle kukaan ei halunnut lainata työkalujaan koska hän ei koskaan palauttanut niitä edellinen hallitushan joutui eurooppalaisen laman takia velkaantumaan mutta sipilän hallitusta on nyt siunattu vihdoin talouskasvulla ja mitä hallitus tekee velkaantuminen jatkuu ja julkinen talous heikkenee tulevaisuuden kestävyysvajetta mittaava rakenteellinen alijäämä on kahden vuoden päästä kaksi miljardia suurempi kuin hallitus on luvannut

puhemies minusta on erittäin surullista se että keskusta haluaa leikata lomarahoja kolmekymmentä prosenttia julkiselta sektorilta naisvaltaisilta aloilta tämä on minusta erittäin surullista vasemmistoliitto kannattaa kyllä sitä että tehdään hyviä sopimuksia silloin kun ollaan sopimuspöydässä tasapuolisessa asemassa mutta tämmöisiä kiristyspaketteja me emme kannata emmekä me kannata myöskään epäoikeudenmukaista politiikkaa emme epäoikeudenmukaista verotuspolitiikkaa tulonjakopolitiikkaa emme eriarvoistavia koulutusleikkauksia

puhemies ennen istuntoa olin kuuntelemassa nuorten itsenäisyysjulistusta suomen seuraavalle sadalle vuodelle nuoret nostivat esiin kuinka he haluavat tasa arvoisen suomen jossa jokaisella on mahdollisuus toteuttaa unelmiaan ja rakentaa suomessa suomen yhteistä tulevaisuutta he nostivat esiin kuinka suomen täytyy olla kansainvälinen ja suomen on myös kannettava vastuu ja autettava ihmisiä joilla asiat ovat huonommin he nostivat esiin sen kuinka tutkiva suomi joka panostaa koulutukseen ja tutkimukseen on kestävä ja kuinka kestävän suomen suomen täytyy myös huolehtia

tasan sata vuotta sitten suomen eduskunta julistautui suomen korkeimman valtiollisen vallan haltijaksi parlamentarismiin kuuluu että meillä on parlamentin luottamusta nauttiva hallitus sipilän hallitus toteuttaa määrätietoisesti juuri talouspolitiikkaansa jonka lähtökohtana on kestävä kasvu ja koheneva työllisyys molemmat ovat toteutuneet tänään oli minunkin ilo kuulla noiden noiden nuorten itsenäisyysjulistusta valtiosalissa muuten kuopion lyseon lukion nuoret voittivat tuon kilpailun heidän katsantokantansa oli tulevaisuuteen mietin sitä mitä sata vuotta sitten tässä salissa mietittiin tai ei tässä salissa vaan suomessa mietittiin kaiken kaikkiaan uskon että se oli tulevaisuusorientoitunut silloinkin mielestäni meidän tulee antaa hallitukselle täysi tuki koska nämä varjo tai vaihtoehtobudjetit oikeastaan luovat vain taloudellista epävarmuutta tässä mielessä kyllä sipilän hallitus toteuttaa omaa politiikkaansa

arvoisa puhemies mielenterveysongelmat aiheuttavat suomessa kolmentuhannenviidensadan euron kustannukset palkansaajaa kohden joka vuosi tarvitsemme siis nopeasti mielenterveysohjelman ja pitkän aikavälin joka ottaa huomioon siis sekä tavoitteet että resurssivaraukset onko hallitus samaa mieltä tästä

arvoisa puhemies otan autoilun esille koska auto tänä päivänä on monelle aivan elintärkeä väline liikkua ja käydä töissä minä kiitänkin hallitusta siitä että johonkin tämä raja on pantu sillä viime vuonna tehtiin suomenennätys liikenteeltä perittiin veroja kahdeksan miljardia nyt tämä hallitus ei korota liikenteen polttoaineveroa jossakin tuli raja vastaan ja kiitän siitä hallitusta mutta sen verran kyllä ihmettelen vihreitä että mitenkä te jatkuvasti yritätte nostaa autoilun kustannuksia ja erityisesti sen väestöryhmän autoilun kustannuksia joka tarvitsee autoa työssäkäyntiin minusta tämä on käsittämätöntä sillä todellisuudessa monilla perheillä on pakko olla varsinkin itä suomessa ja pohjois suomessa kaksi autoa että he pystyvät järjestämään omat liikkumisensa siellä julkinen liikenne ei toimi tavallaan tässä käy sillä tavalla että tiettyä kansanosaa pakkoverotetaan ja täällä tietenkin jotkut voivat valita sitten julkisen liikenteen niin että älkää missään nimessä sortako näitä normaaliautoilijoita

on oikeastaan hyvin koomista ja tällaista politiikka pahimmillaan on viime kaudella kun tuli keskustan kanssa oltua oppositiossa kyllä ne silloisen opposition puheenvuorot eetokseltaan olivat hyvin samanhenkisiä kuin nykyisen opposition kannatettiin kaikkia hyviä asioita ja vastustettiin kaikkia huonoja ja eihän näissä kovin tarkkoja faktojen suhteenkaan tarvitse olla kun heitellään kun esimerkiksi

kd esittää vaihtoehtobudjetissaan kolmekymmentäkahdeksan miljoonaa takuueläkkeiden korottamiseen

jolla nostettaisiin niitä neljäkymmentäviisi euroa niin hallitus nostaa niitä kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla viisitoista euroa sitten te ehdotatte sokeriveroa ja ehdotatte siihen summaa joka olisi kolminkertainen kuin minkä aikoinaan makeisvero tuotti

moni ihminen kesti sen että pienestäänkin antaa kun ovat vaikeat ajat mutta harva ihminen kestää sitä että tätä epäoikeudenmukaisuutta ei palauteta silloin kun mahdollisuus siihen on hallituksen politiikka on osoittanut että kaikkein suurituloisimmat suomalaiset saavat ja pienituloisimmat suomalaiset menettävät nyt olisi mahdollisuus palauttaa mutta mitä tekee hallitus ei palauta oikeudenmukaisuutta omassa esityksessämme tässä vaihtoehdossamme me toimimme päinvastoin kuin hallitus me pidämme huolta siitä että pienituloisimmat suomalaiset pärjäävät vaikeinakin aikoina ja saavat kasvusta osansa näin eriarvoisuus ei kasva ja tulo

kyllä täytyy ihmetellä tätä vihreiden verotuksen kiristyslinjaa numerot puhuvat puolestaan vihreät kiristäisivät palkansaajien verotusta kahdellasadallakahdellakymmenellä miljoonalla eurolla yrittäjien verotusta kahdellasadallaneljälläkymmenelläviidellä miljoonalla ja rajaisivat lisäksi yrittäjävähennystä siten että sen kannustinvaikutus ratkaisevasti vähenisi

arvoisa puhemies valtiovarainministeri varoitti aivan aiheellisesti valtion velkaantumisesta kiinnittäisin erityistä huomiota maahanmuuton kustannuksiin jotka ovat kasvaneet räjähdysmäisesti muutamassa vuodessa valitettavasti hallitus ei ole vieläkään julkaissut lupaamaansa selvitystä maahanmuuton kokonaiskustannuksista perussuomalaiset haluavat alentaa maahanmuutosta aiheutuvia menoja jotka ovat miljardiluokkaa ja pois muista valtion menoista turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset tulee pistää tiukan tarkastelun alle ja tehdä niistä selkeitä säästöjä yksikkökustannuksiltaan kalleimmat vastaanottokeskukset tulee sulkea samoin on leikattava maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden sosiaalikustannuksiin kohdistuvista menoista ne on otettava kokonaan pois budjetista arvoisa puhemies vihreät ja vasemmistoliitto kasvattaisivat suomen pakolaiskiintiön henkilöön mutta varaavat tarkoitukseen vain kymmenen viiva kaksitoista miljoonaa

puhemies toimintaa ja on suunniteltava ja toteutettava kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja nimenomaan pitkäjänteisesti ja politiikkajohdonmukaisesti kestävään hyvinvointiin pyrkien monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan rohkeutta kokonaisvaltaista toimintaa yli hallinnonrajojen esimerkkinä tästä on monimutkaisten sisäilmaongelmien ratkaisemiseen tarttuminen voimakkaasti kdn vaihtoehtobudjetin suurin panostus sata miljoonaa euroa on tämän ongelman ratkaisemisen aloittamiseen yliopistosairaaloihin tarvitaan sisäilmapoliklinikat tutkimusmenetelmiä ja sisäilmasairastuneiden sosiaaliturvaa on kehitettävä kotiopetusta järjestettävä ja väistötiloja hankittava kuntien investointipaineisiin on myös vastattava tarvitaan hyvin laaja alainen riittävästi resursoitu sisäilmaohjelma kysyisinkin ministeriltä tartutaanko tähän ongelmaan riittävän voimakkaasti milloin saamme tähän konkretiaa
myönnän vielä tässä keskusteluvaiheessa puheenvuorot seuraaville henkilöille edustaja elo edustaja myller edustaja paloniemi ja edustaja pauli kiuru sen sen jälkeen ministerille vastauspuheenvuoro

arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat olleet tyytyväisiä siitä että heillä on hyviä esityksiä vaihtoehtobudjetissaan ja niin varmasti onkin niin kuin kaikilla on toisaalta he nostivat esille sen että maahanmuuton kustannuksiin tulisi puuttua tässä suhteessa on syytä tarkastella yhtä heidän varjobudjettinsa esitystä eli sitä että säästettäisiin linjaamalla että kaikki kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat pitäisi ottaa säilöön käytännössä kustannukset tälle olisivat mittavat sillä säilöönotto maksaa kaksisataa euroa per henkilö vuorokaudessa ja tällä hetkellä suomessa on noin yhdeksäntuhannen kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa muutoksenhakuprosessissa

lisäätte maahanmuuton kustannuksia yli kuusisataaviisikymmentä

arvoisa puhemies minä odottaisin hallitukselta parempaa kotouttamispolitiikkaa silloin myöskin tähän asiaan saataisiin erilaiset etumerkit kuin on tällä hetkellä arvoisa puhemies varmasti kaikki olemme sitä mieltä että pitkällä aikavälillä meidän on saatava taloutemme kuntoon ja tämä on se polku jolle sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetti meitä opastaa erityisen tärkeätä on se että työllisyysaste saadaan nousemaan on hyvin tunnettua se että yhden prosentin työllisyysasteen nousu on kahdeksansataatuhatta euroa julkisessa taloudessa ellemme tähän asiaan pysty puuttumaan on kaikki muu aika turhaa kysynkin arvoisalta valtiovarainministeriltä millaisia ponnisteluja teillä nyt tosiasiassa on sen suhteen että tuo työllisyysaste nousee siihen seitsemäänkymmeneenkahteen muissa pohjoismaissahan se on jo huomattavasti parempi leikkaukset koulutukseen eivät tätä tuo päinvastoin

turvakotien resursseja on vahvistettava ilman muuta sitä edellyttää jo allekirjoittamamme istanbulin sopimuskin demarit esittävät turvakodeille kaksi miljoonaa euroa lisää mutta tämä hallitus on lisäämässä turvakotien rahoitusta kaksinkertaiseksi viime kauteen verrattuna demarien teot ovat aika vähäisiä muuten viime kaudelta ja oppositiosta näyttää olevan melko helppo huudella mutta kyllä teot sitten lopulta puhuvat puolestaan

arvoisa herra puhemies tähän sitran asiaan sitran pääomat eivät makaa missään epämääräisillä tileillä ne on sijoitettu tuottavasti tuotto on noin kolmekymmentä miljoonaa euroa vuodessa no mitä sillä rahalla tehdään sillä koulutetaan edistetään erilaisia innovaatioita

täytyy erottaa se miten se tase on töissä jos pääoma vähenee se toiminta loppuu jos yritysten osakkeita myydään toiminta jatkuu omistaja vain muuttuu
äskeisestä poiketen myönnän kuitenkin puheenvuoron vielä edustaja lindtmanille ja edustaja hautalalle ja sitten ministerin puheenvuoro
arvoisa puhemies tuohon edelliseen puheenvuoroon vielä juuri näin niin kuin kiuru sanoi se pääoman tuotto on kolmekymmentä miljoonaa vuodessa puolet siitä riittää esimerkiksi sitran toimintaan vuositasolla puolet riittää sitran toimintaan eli sen mitä sitra tekee se voi tehdä hyvin jatkossakin sinne jää puolet ja se riittää vallan mainiosti vallan vallan hyvin kyse on siitä että kun kaikkea muuta tämä hallitus on valmis myymään kuten suomelle strategisesti tärkeää nestettä niin tämä ainoa kohta mitä pitää suojella mutta arvoisa puhemies ilmeisesti tämä on hallituksen linja mitä tulee siihen vaihtoehtobudjeteista tullut ideoita suomen sata vuotisteemahan on yhdessä toivoisin että tämä teema leviäisi myös hallitukseen nimittäin aikaisemmista vaihtoehtobudjeteista on tullut rinteen malli on tullut harmaan talouden ohjelman palautusta on tullut sähköautojen hankintatukea arvoisa ministeri orpo

kehitysnäkymien mukaan maamme talous on kasvanut ja työllisyys työllisyys on merkittävästi parantunut siksi hämmästelenkin sitä että sdp on leikkaamassa yrittäjävähennyksen jolla on ollut keskeinen vaikutus siihen että yritykset ovat kehittyneet kasvaneet ja työllistäneet lisää tässä teidän vaihtoehtobudjetissanne leikkaatte myöskin makeralta maaseudun kehittämisrahastolta lähes viisikymmentä miljoonaa euroa minkä

esimerkiksi maatalouden investointeihin olisivat katastrofaaliset se vaikuttaisi rakennusteollisuuteen maatalouskoneteollisuuteen ja myöskin hyvin laajasti maaseudun kehittymismahdollisuuksiin siksi on tärkeää että me niiden kauniiden maatalouspuheenvuorojen lisäksi joita täällä on pitkän aikaa kuultu panostamme maatalouden kehittämiseen ja sen tulevaisuuteen

arvoisa puhemies aloitetaan näistä maahanmuuton kustannuksista selvitys on stmssä työn alla en osaa tarkkaan sanoa milloin se valmistuu vastuu on siellä noin kokonaisuutena minä toivoisin että kiinnitetään huomio siihen että kun eurooppalaisittain turvapaikanhakua ja maahanmuuttokriisiä on saatu hallintaan niin tämän vuoden aikana suomeen on minun tietojeni mukaan tullut reilu tuhat turvapaikanhakijaa koko vuoden aikana se on aivan valtavasti pienempi määrä kuin esimerkiksi kovimpana kriisivuotena on selvää että kun näin on kustannukset automaattisesti vähenevät ja ja me olemme jo nyt pystyneet laskemaan arviota ensi vuoden turvapaikanhausta suomeen tuhansilla jos tämä kehitys jatkuu niin näin voidaan tehdä jatkossakin silloin pitää keskittyä siihen että nämä prosessit saadaan nopeasti läpi ihmiset jotka turvaa eivät tarvitse palautetaan tehokkaasti mahdollisimman tehokkaasti ja ne jotka turvan tarvitsevat kotoutetaan jotta he ovat osa

tämä ehkä tästä tämä rakenteellinen alijäämä ansaitsee minusta muutaman arvion se on ihan totta että rakenteellinen alijäämä heikkenee jonkun verran mutta se suurin ongelma on se että näinkin vahvan kasvun aikana meillä on vahvaa kasvua mutta sen ennustetaan taantuvan sinne vuoden yhdeksäntoista jälkeen vuoden yhdeksäntoista jälkeen varsinkin ikääntymisestä johtuvat kulut kasvavat merkittävällä tavalla kolme prosenttiyksikköä rakenteelliseen alijäämään per vuosi niin tämä tulee joka vuosi meidän eteemme siksi me tarvitsemme niitä rakenteellisia uudistuksia joista korkea työllisyysaste joka täällä oikein nousi esille on ykkönen sen lisäksi meidän täytyy nyt saada velkaantuminen seis mahdollisimman nopeasti siinä ollaan oikealla uralla mutta se työllisyysaste meidän täytyy tukea kasvua yksi hallituksen keinoista on tänään paljon keskusteltu veropolitiikka minä uskon että meidän veropolitiikkamme on kasvua tukevaa ja työllisyyttä tukevaa täytyy varmistaa osaavan työvoiman saanti siksi me teemme satsauksia koulutusjärjestelmään juuri sinne missä tuetaan osaavan työvoiman saantia muun muassa positiivisen rakenneuudistuksen tukemisen kautta ja vaikkapa nyt viimeinen päätös oli kymmenen miljoonaa euroa korkeakoulutettujen muuntokoulutukseen tämäkin on osaavan työvoiman saantiin liittyvä täsmätoimi sen lisäksi on käynnistynyt vihdoinkin perhevapaauudistus se on erittäin tärkeä muistan että oppositiokin on sitä vaatinut useaan kertaan ja sitä ollaan nyt tekemässä kannustinloukkujen purkamistyö on aloitettu reformin sosiaaliturvajärjestelmään jotta se on aina työntekoon kannustava joka tilanteessa me huolehdimme syrjäytyneistä nuorista on lukemattomia toimenpiteitä neet nuorten auttamiseksi jotta saadaan heidät mukaan työvoiman piiriin siis koko ajan tehdään tässä muutamia esimerkkejä seitsemän sekuntia aikaa tätä työtä tehdään kaikilla rintamilla ja ja määrätietoisesti eteenpäin hallituksen talouspolitiikka on vastuullista ja oikeansuuntaista työn linjalla vastuullista sanaa en välttämättä käyttäisi kaikista tänään esitellyistä varjobudjeteista
otamme vielä yhden debattikierroksen ja sen aloittaa edustaja lohi
arvoisa puhemies on erinomaista että on tehty nämä vaihtoehtobudjetit ja päästään keskustelemaan eri oppositiopuolueiden näkemyksistä kun katsoo näitä niin huomaa että ne on tehty aivan yksin oman puolueen voimin niin että niistä kyllä tulevat erilaiset ideologiset erot hyvin esille tässä on minusta ehkä jo aivan tarpeeksi arvosteltu ja otettu niitä löysiä pois mutta haluaisin puuttua pariin asiaan toinen on se että

mutta suomi oli edelleen miinusmerkkinen kaksituhattakolmetoista ja kaksituhattaneljätoistakin me emme silloin päässeet tähän kasvuun mukaan nyt me taas olemme mukana osittain kiitos hallituksen jonka teot ovat auttaneet siinä että me olemme päässeet ihan huippuvauhtiin tässä kasvussa haluaisin myös ottaa edustaja peter östmanin esityksen esille tämä kohtaanto ongelma on se johon tarvitaan kyllä kaikilta apuja
arvoisa puhemies sanoin että jyrki kataiselle ei saa olla liian ankara johtuen suhdannetilanteesta viime kaudella mutta sanoin kyllä myöskin että häntä voi syystä moittia kireästä finanssipolitiikasta joka luultavasti pitkitti taantumaa suomen osalta mikäli valtiovarainministerille ei ole selvää että on tosiaan mahdollista että velkataakka kasvaa siitä huolimatta että tehdään kireää finanssipolitiikkaa niin suosittelen valtiovarainministerille perehtymistä vähän tarkemmin esimerkiksi tähän eurokriisiin mutta mitä tulee hallituksen veropolitiikkaan ja veropoliittisiin ratkaisuihin niin tässä tosiaan valtiovarainministeri todisti ihan suoraan että kyllä hallitus aikoo tehdä suurituloisia suosivia verokevennyksiä siitä huolimatta että ne kasvattavat julkistalouden rakenteellista alijäämää siitä huolimatta että pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia jatketaan ja siitä huolimatta että työllisyyden näkökulmasta ei ole perusteltua kohdistaa verokevennyksiä suurituloisiin vaan sen pitäisi olla selvästi kohdennettua pienituloisiin jolloin myös vaikutus ostovoimaan olisi kaikista suurin

arvoisa puhemies muutama sana tuohon sdpn verotuksen linjaan totean sen että tämä listaamattomien yritysten osinkoverotus on järvikareen työryhmän siis valtiovarainministeriön oman työryhmän esityksen mukainen täsmälleen ja sillä nimenomaan verotuksen oikeudenmukaisuutta ja tuloutusta viedään eteenpäin vakuutuskuorten verotus on asia joka on keskusteluttanut tässä salissa useampaan kertaan nyt me esitämme sitä että aika kevyellä verotuksella vielä tämänkin jälkeen näitä vakuutuskuorituottoja lähdettäisiin verottamaan sitten tämä yrittäjävähennys muistutan nyt hallitusta ihan vain omasta esityksestään rakensitte yrittäjävähennyksen josta lain perusteluissa todetaan että tällä ei ole mitään työllisyysvaikutuksia eikä tällä ole minkään näköisiä talouskasvun vaikutuksia silti piti se satakolmekymmentä miljoonaa josta reilusti yli kaksi kolmannesta menee kahdelle ylimmälle desiilille pistää liikkeelle harmaan talouden osalta totean että myös veronumero osoittaa sen että siellä on selkeästi tulopohjaa olemassa kun tehdään oikeita ratkaisuja valtiovarainministeri orpo toivon että nyt mietitte näitä puheitanne näistä asioista tarkemmin

arvoisa puhemies sdp haluaa nostaa veroja siis vajaalla miljardilla ja pidentää oppivelvollisuutta mikä mielestäni ei ainakaan poista nuorten syrjäytymistä ja suorastaan kauhistelen näitä vihreitten esityksiä kilometri ja työmatkavähennyksistä mikä on lääke vihreillä sitten millä maaseudun matti ja mikko lähtevät kello kuuden aikaan viidenkymmenen kilometrin päähän töihin ja illalla takaisin vasemmisto puhuu jatkuvasti subjektiivisesta päivähoidosta jokainen lapsi saa tällä kertaa jo kaksikymmentä tuntia viikossa ja kysynkin onko oikeudenmukaista että jos molemmat vanhemmat tai toinen vanhemmista on kotona lapsen pitäisi olla koko päivän tarhassa en ymmärrä tätä politiikkaa

puhemies täällä on ymmärretty joko tahallaan tai tahattomasti väärin että vihreät olisivat jotenkin raunioittamassa haja alueiden autoilua me ymmärrämme sen että autoja tarvitaan mutta me lähdemme liikkeelle siitä että niiden käyttöä pitää kompensoida niiden todellisten kustannusten mukaan tämän vuoksi esimerkiksi kilometrikorvausten osalta olemme tarkistamassa kilometrikorvauksia jos taas puhutaan työmatkavähennyksistä niin työmatkavähennysten käytön käytön enemmistö tapahtuu suurten kasvukeskusten kehyskunnissa joissa useimmiten on myös toimiva joukkoliikennejärjestelmä tarjolla maaseutua tämä nykyinen työmatkavähennysjärjestelmä ei tosiasiallisesti juurikaan tue toivon että pääsisimme keskustelemaan tässäkin asiassa itse asiasta emmekä ymmärtäisi toisiamme väärin

arvoisa puhemies edustaja kivelä kritisoi kovasti kdn esittämää sokeriveroa meidän esittämämme malli koskisi laajempaa tuoteryhmää kuin makeisia ja jäätelöä ja tämä sokerivero kohdistuisi tasapuolisesti eri tuoteryhmiin ja perustuisi elintarvikkeisiin lisättyyn sokeriin muun muassa evira ja thl ovat puhuneet sokeriveron puolesta ja tätä perittäisiin tuotteeseen lisätystä sokerista eli sakkaroosista

herra puhemies vihreät selittelevät tätä keskituloisten suomalaisten verotuksen kiristämisehdotustaan mutta siitä ei pääse mihinkään että juuri tässä meidän politiikkamme eroaa kokoomus keventää tavallisten keskituloisten ahkerien suomalaisten verotusta vihreät ehdottavat tässä varjobudjetissaan ja täällä on tietopalvelun laskelmat että keskituloisten suomalaisten niiden opettajien sairaanhoitajien poliisien insinöörien ja niin edelleen verotusta kiristetään tätä te ehdotatte silläkö te tuette työnteon kannustimia ja tuette talouden kasvua ja työllisyyttä no sitten tämä harmaa talous ei käytetä merirosvoraha sanaa jos se loukkaa puhutaan vaikka afrikan tähden

pannaan kaksikymmentä milliä saadaan kolmesataa milliä ministeri orpo tehkää kaupat tehkää kaupat ottakaa näiltä vakuudet varmaan ministeri urpilainen anteeksi entinen ministeri urpilainen voi vähän neuvoa pannaan ne rahat lisää ja otetaan ne vaikka pankkitakauksella sitten takaisin kun ei se kuitenkaan tuota
debatti jatkuu

tutustuin erityisen tarkkaan tähän vihreiden budjettiin joka on nimetty tulevaisuusbudjetiksi ja kun luen sitä tarkasti niin en kyllä näe siellä ainakaan maaseudulle mitään tulevaisuutta päinvastoin tämä on maaseudun tappobudjetti vaikka me uskoisimme tämän edustaja parviaisen selvityksen siitä mitä polttoaineveron korotukset kilometrikorvausten leikkaukset työmatkavähennyksen

syksyllä voimakkaasti kantaa sen puolesta että autoilun tulisi olla edullista sellaisilla seuduilla joissa autoa todella tarvitaan ja tämä teidän budjettinne on aivan päinvastainen haluankin kysyä onko tässä nyt kyseessä jotenkin vihreissäkin yleistynyt musta huumori onko siitä kyse tässä

arvoisa puhemies on hyvä pysyä tosiasioissa eikä omissa mielikuvissa tai väittämissä kun keskustelemme näistä varjobudjeteista joita emme kyllä valitettavasti sellaisinaan tietysti toteuttamaan pääse ensin vastauksena edustaja zyskowiczille kritiikkiin koskien harmaan talouden laskelmia vertailun vuoksi toistettakoon että viime hallituskaudellahan todella myönnettiin kaksikymmentä miljoonaa lisärahoitusta harmaan talouden torjuntaan ja sillä valtiovarainministeriön virkamiesten arvion mukaan tavoiteltiin kolmensadan viiva neljänsadan miljoonan euron tuottoa tässä suhteessa vihreiden harmaan talouden torjuntapaketti on aivan realistinen toki panostamme suoraan kaksi miljoonaa euroa harmaan talouden toimiin myös poliisille tullille syyttäjälle ja verottajalle ja kun tämä koko ketju harmaan talouden torjunnassa on kunnossa niin tavoitteet ovat aivan realistisia

herra puhemies on pakko tarttua tähän edustaja mäkipään puheenvuoroon suomessa on tällä hetkellä lähes syrjään jäänyttä nuorta on tutkimusten perusteella todistettu se että koulutus on paras lääke syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn tästä syystä sosiaalidemokraatit ovat esittäneet maksuttoman oppivelvollisuuden laajentamista kahdeksaantoista ikävuoteen asti tätä ovat kannattaneet useat asiantuntijat muun muassa professori roope uusitalo tämä esitys tukisi parhaiten sitä että jokaiselle nuorelle turvattaisiin toisen asteen koulutus joka sitten myös antaa hänelle parhaat eväät elämälle oppivelvollisuuden pidentäminen on myös taloudellisesti kannattavaa sillä kun meillä on nämä seitsemänkymmentätuhatta nuorta niin on arvioitu että heistä aiheutuneet kustannukset ovat noin yksi pilkku neljä miljardia euroa tästä syystä meidän kannattaa pikemminkin panostaa ennalta ehkäisevästi kuin jättää nämä nuoret heitteille

arvoisa puhemies sata vuotiaalla suomella on nuorissa tulevaisuus siksi meillä vasemmistoliitossa ollaan erittäin huolissaan tästä nuorten pitkäaikaistyöttömyyden tilanteesta ja siitä mitenkä ratkaistaan heidän mahdollinen työhön pääsynsä tähän ratkaisuksi vasemmistoliitto esittää yrittäjälle joka palkkaa yli kaksisataa päivää työttömänä olleen alle kaksikymmentäviisi vuotiaan tai

vastavalmistuneen työnhakijan sellaista työnantajamallia että työnantajan sosiaaliturvamaksuja alennetaan asteittain palkkatuella ensimmäisenä vuonna sata prosenttia toisena vuonna seitsemänkymmentä prosenttia ja kolmantena vuonna kolmekymmentä prosenttia tällä mallilla pyritään siihen että kun työntekijä oppii omassa työssään sen ammattitaidon niin silloin hän tuottaakin entistä paremmin työnantajalle mitenkä on ministeri orpo oletteko harkinneet tällaista mallia millä saadaan enemmän nuoria töihin ja pois syrjäytymisen tieltä

arvoisa herra puhemies nyt lähdemme inhimillisyyden lähteille on hieno asia että meillä perussuomalaisilla on varjobudjetissa kotihoiva ja

täällä ei ole juurikaan tänään puhuttu hoitamisesta eikä vanhustenhoidosta täällä on eläkeläiset kyllä mainittu ja takuueläke perussuomalaiset pysyvät sillä linjalla että vanhustenhoidon tulee olla laadukasta ja hyvää suomessa me esitämme hoitajamitoitukseen korotusta hoitajat ja vanhukset ovat todella tiukoilla tällä hetkellä siellä vanhustenhoivassa ja siitä syystä esitämme lakialoitteella muutosta tähän tilanteeseen esitämme myös vanhusten kotihoitoon lisää resursseja sillä jo thl tutki sen että että kun raskasta vuodehoivaa vähennetään niin raskashoitoiset potilaat tulevat sinne ympärivuorokautiseen hoivaan ja siellä tarvitaan lisää apukäsiä esitämme myös saattohoitolakia arvoisa ministeri mitä mieltä olette onko mahdollista saada saattohoitolakia entäpä tämä sotilas ja tapaturmalaki joka muun muassa raaseporin jälkeen on noussut esille se on perussuomalaisten lakialoite miten asia etenee se on myös meidän budjetissamme

euroopan osakeyhtiövaltaisin maa mutta puolet yrittäjistä toimii muussa kuin osakeyhtiömuodossa kataisen hallitus otti huomioon osakeyhtiöt lähinnä sitä kautta ison teollisuuden ja ja alensi yhteisöveroa neljällä pilkku viidellä prosenttiyksiköllä se tarkoittaa noin miljardia euroa vuositasolla en moiti tätä ratkaisua se hallituksen harvoja hyviä ratkaisuja tämä sipilän hallitus ottaa huomioon myös muut yrittäjät liikkeen ja ammatinharjoittajat henkilöyhtiöt maatalouden harjoittajat ja jopa metsätalouden harjoittajat ja on säätänyt yrittäjävähennyksen jonka tarkoituksena on tuloverotuksen keinoin kannustaa työn tekemiseen omalla yrittäjäriskillä muussa kuin osakeyhtiömuodossa yrittäjävähennys on perusteltu toimenpide osana hallituksen laajempaa toimenpidekokonaisuutta jolla pyritään edistämään itsensä työllistämistä ja yrittäjyyden alkutaipaletta yrittäjävähennys on myös oikeudenmukainen toimenpide siinä mielessä että yrittäjän työ ja sosiaalioikeudellinen asema on heikompi kuin

puhemies hyvät opposition edustajat kysyn teiltä haluatteko te todella ajaa suomen perikatoon talous kohenee ryminällä ja työttömyys laskee kovaa vauhtia siitä huolimatta haukutte hallitusta huonoista päätöksistä ja annatte kansalaisten ymmärtää että vain te ajatte kansan asiaa jos te todella haluatte suomen parasta niin ehdotan teille että jäätte seuraavien eduskuntavaalien jälkeen oppositioon niin että nykyinen hallituksen kokoonpano voi jatkaa suomen pelastamista vai mitä mieltä on ministeri orpo oppositiolle tekemästäni ehdotuksesta

kansa päättäköön eduskuntavaalien tuloksesta ja tulos sanelee hallituksen uudistaminen on ollut viime vuosina rikki on nähty esityksiä niiden perumisia uudistusten linjauksia ja heti perään niiden vesittämisiä usko politiikkaan uudistavana voimana on kärsinyt sdp haluaa palauttaa uudistamisen arvoonsa uudistaminen ei saa olla uhka vaan mahdollisuus mahdollisuus parempaan kaikille ei vain harvoille sdpn budjettivaihtoehto suurten uudistusten budjetti se pitää sisällään oppivelvollisuuden pidennyksen perhevapaauudistuksen toteuttamisen varhaiskasvatusuudistuksen sen lisäksi pienituloisten eläkeläisten paketissa parannetaan eläkeläisten

puhemies avauspuheenvuorossa edustaja rinne sanoi että olemme erittäin tyytyväisiä että kasvu suomessa on vahvistunut mutta siihen ne hyvät uutiset tietyllä tavalla loppuivatkin kun ruvetaan keskustelemaan näkökulmasta miten yrittäjyyttä teidän budjetissanne meinataan edistää miettikää teidän vaihtoehtojanne nostetaan pääomaveroa nostetaan osinkoveroa poistetaan yrittäjävähennys nostetaan perintöveroa eli heikennetään sukupolvenvaihdoksia luovutustappioita pienennetään palkkatulon verotusta halutaan nostaa voitteko vielä kerran täsmentää millä ihmeen tavalla te nostatte työtä ja yrittäjyyttä sen arvostusta ja käytännön tekoja millä te kannustatte tämän varjobudjetin jälkeen suomalaista yrittäjää työllistämään lisää

arvoisa puhemies ensinnäkin haluan kiittää edustaja vartiaa asiallisen keskustelun peräänkuuluttamisesta tässä salissa se on minusta tärkeä toive tilanteessa kuin tilanteessa mutta varsinainen puheenvuoroni koskee koulutusta suomessa on edelleen lähes alle kolmekymmentä vuotiasta ihmistä joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa vain peruskoulun suorittaneiden ihmisten työllisyysaste on neljäkymmentä prosenttia toisen asteen suorittaneiden noin seitsemänkymmentä prosenttia peruskoulun varassa olevien työurien pituus ylittää hädin tuskin kaksikymmentä vuotta kun korkeakoulutettujen työurat kestävät yli kolmekymmentäviisi vuotta koulutustason nostaminen on välttämätöntä jos haluamme nykyistä korkeampaa työllisyyttä siksi sdplle tärkeä tavoite on kaksitoista vuotinen oppivelvollisuus oppivelvollisuuden pidentämisestä yhteiskunnalle koituvat kustannukset tulevat takaisin parempana työllisyytenä ja vähenenevänä syrjäytymisenä kun yhä useammat asiantuntijatkin kannattavat tätä oppivelvollisuuden pidentämistä niin eikö hallituskin voisi harkita tai ainakin laskea vaihtoehtoiskustannukset eikä periaatteessa vain vastustaa

puhemies tämä vaihtoehtobudjettikeskustelu on tosiaankin siinä mielessä omituista että eikö täällä kuitenkin ole tarkoitus ennemminkin esittää se oma vaihtoehto kuin keskittyä muiden haukkumiseen perussuomalaisten vaihtoehtoa kansallisen edun ja sisäisen solidaarisuuden ohjelmasta on helppo esitellä koska se on hyvin mietitty siinä on tarkkaan pohdittu asioita sillä on uskottava pohja uskottava pohja tarkoittaa myös uskottavaa pohjaa valtion tulojen suhteen valitettavasti oppositiota on tässä suhteessa moneen junaan riippumatta siitä kuinka hyvä tarkoitus sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetilla eihän sellainen vaihtoehtobudjetti ole uskottava jossa on varovaisenkin arvion mukaan puolen miljardin verran täysin tuulesta temmattuja tuloja joilla ei ole kerta kaikkiaan mitään pohjaa ja jotka eivät kestä tarkastelua sitten kun tullaan vihreiden vaihtoehtobudjettiin niin kyllähän hallituskin lyö autoilijoita mutta kyllä tämä vihreiden esitys on jotain aivan omaa luokkaansa tämä on oikein sellainen antityöllisyyspaketti maakuntiin kohdistuva täsmäohjus jolla pyritään raunioittamaan koko tämän maan maakuntien työllisyys on päästökaupan kompensaatiota ja kaikkea muuta vastaavaa millä viedään teollisuuden työpaikat meiltä

puhemies

oppivelvollisuuden pidentämisestä eivät läheskään kaikki asiantuntijat ole sitä mieltä että saavutettaisiin parhaita mahdollisia tuloksia kustannustehokkaasti ja järkevästi nimittäin se on aika myöhäinen ajankohta koettaa tukea nuorta kun hänellä ei ole motivaatiota kun hän on menettänyt sen motivaationsa usein jo monta monta vuotta aikaisemmin että jatketaan sitä sitä koulutusta ilman muuta pitää panostaa varhaiseen tukeen kyllä erittäin monet asiantuntijat puhuvat juuri siitä varhaisesta tuesta varhaiskasvatuksessa koulussa ala asteilla vanhempia tulee tukea siinä että että koulutuksen ja oppimisen merkitys ymmärretään ja lukutaito on lähes kaikilla heikentynyt erittäin isolla osalla suomalaisia opiskelijoita ja koululaisia tämmöisiin asioihin pitää satsata eikä oppivelvollisuuden pidentämiseen joka on kallis kun sitä kaikille

arvoisa puhemies kun se tavallinen kansa tavalliset suomalaiset kuuntelee tätä keskustelua niin heitä häiritsee kaikkein eniten se että hallitus väittää tekevänsä täsmäsatsauksia eri asioihin väittää tekevänsä suuria panostuksia muun muassa koulutukseen vaikka ensin tekee satojen miljoonien eurojen leikkaukset tämä sama pätee varhaiskasvatukseen kun hallitus väittää tekevänsä panostuksia varhaiskasvatukseen ja väittää arvostavansa varhaiskasvatuksen laatua niin samaan aikaan te te olette kasvattaneet ryhmäkokoja vähentäneet subjektiivista päivähoito oikeutta ja tämä on se asia joka häiritsee suomalaisia kun puhutaan eriarvoistumisesta te sanotte että te teette töitä eriarvoistumisen ehkäisemiseksi mutta tosiasiat kertovat toisin köyhät voivat entistä huonommin yhä useampi syrjäytyy ja nämä asiat pitää tunnustaa me oppositiossa olemme valmiita tunnustamaan sen jälkeen näitä teidän täsmätoimianne

arvoisa puhemies tässä aikaisemmin istunnon kuluessa edustaja rantakangas esitti väitteen että vasemmistoliitto ei kannata sopimusyhteiskuntaa väärin kyllä me kannatamme mutta kun tässä maassa tehtiin tämä kuuluisa kilpailukykysopimus niin se oli kyllä sopimusyhteiskunnan irvikuva ei sopiminen ole uhkailua ja kiristystä vaan yhdessä sopimista ministeri orpo te täällä aikaisemmin ette luvannut helpotuksia julkisen sektorin kiky leikkauksiin menetykset yksittäisille työntekijöille ovat kuitenkin huomattavia eilen tehyn vastavalittu puheenjohtaja rytkönen vaati puheessaan selväsanaisesti kompensaatiota julkisen sektorin työntekijöille onkin ihan mielenkiintoista nähdä minkälaiset vuodenvaihteen sopimusneuvotteluista on tulossa vielä edustaja mäkipäälle todettakoon subjektiivisesta päivähoito oikeudesta että se on kyllä lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei vanhempien oikeus

arvoisa puhemies jatkan edellistä puheenvuorosta joka alkoi siis kehuilla ja nyt ollaan moitteiden esittämisessä se päättyy siihen että perussuomalaiset tuovat vinjetin kompensoimatta sitä kotimaisille yrityksille rkp sen sijaan on perumassa autoveron alennuksen ja kuten ollaan huomattu niin autoveron alennus on kasvattanut valtion autoverotuottoja suhteessa siihen että tätä ei olisi tehty joten kysymys kuuluu osaako rkp enää oppositiossa laskea vihreät ovat tekemässä sen sijaan todellisen ison laskun suomelle nimittäin siellä ollaan nostamassa dieselveroa dieselin hinta siis nousee ja raskas kalusto käyttää dieseliä siinä kompensointi on käyttövoimaveron lasku se ei

logistiikan kustannuksissa tee mitään vaan kaiken leivän hinta nousee huomattavasti

tehdä mallisuorituksen edustaja mäkelälle ja keskittyä omaan vaihtoehtoomme ja siihen liittyviin korjauksiin suhteessa muihin sdp puolustaa sivistystä ja näissä koulutusasioissa on ehkä tärkeää huomata kaksi erillistä asiaa toisaalta se että panostetaan koulutukseen ja tutkimukseen toisin kuin hallituskaudella on tehty ja sitten myöskin se että huomataan että opetuksessa ja koulutuksessa täytyy tehdä muutoksia pitkäjänteisesti ja harkiten ei ikään kuin satunnaisia uudistuksia joista nyt luemme harva se päivä lehdissä

pidentäminen ja myös varhaiskasvatusuudistus edustaja paloniemelle siis terveiset että näemme kyllä nämä molemmat päät tärkeinä sitten tähän korjaukseen arvostamani ministeri orpo nimittäin nyt vetosi täällä useaan kertaan näihin tasa arvorahoihin ja viiteentoista miljoonaan no perusopetuksen tasa arvopanostukset todella tuotiin valtion budjettiin sdpn toimesta viime kaudella kun huomattiin tämä rapautumisongelma tasa arvossa niitä on nyt leikattu kahdeksankymmentä prosenttia tällä kaudella jolloin tämä viisitoista miljoonaa lisää ei kyllä paljoa auta tällä hetkellä helsingin valtuusto tekee korjaavia toimia valtuuston budjettikokouksessa että saadaan edes helsingissä hommat hoidettua kun valtio tavallaan jätti nämä rahat antamatta

tuossa tuli esille että autoveron laskeminen tosiasiassa nosti verotuloja valtiolle nyt meillä perussuomalaisilla on tämmöinen yrittäjyys ja työllisyyspaketti ja siinä esitetään että viron veromalli otetaan tänne eikö nyt kun ministeri orpo on paikalla voitaisi tehdä sillä tavalla että otetaan otetaan tämä viron veromalli käyttöön silloin nähdään onko se vetovoimainen tekijä työllisyyteen yrittäjyyteen talouskasvuun eikö tämä kannattaisi ottaa huomioon ministeri nyt kun täällä on monta aluetta joilla on ollut taloudellisesti heikkoa niin siellä on hyvä kokeilla ottakaa nyt koppi perussuomalaisten

arvoisa puhemies tässä tänään on tullut esille se kysymys mikä on sdpn vaihtoehto pienyrittäjille tai yrittäjille ylipäätään kun nyt minäkin koetan pysyä faktoissa niin väitän edelleen että tavallinen pienyrittäjä hyötyy sdpn vaihtoehdossa miksi näin koska tavallisella pienyrittäjällä ei ole sadantuhannen tai kahdensadanviidenkymmenentuhannen nettovarallisuutta mitä kautta hän voi hyödyntää sitten erilaisia huojennuksia eli tämä nykytilannehan lähtee käytännössä aivan suurituloisten lääkäreiden lakimiesten ja muiden tilanteesta olisinkin kysynyt nyt ministeriltä ja samalla edustaja jaskarilta ymmärrämmekö me pienyrittäjyyden nyt ihan samalla tavalla mitä teille pienyrittäjyys tarkoittaa näettekö te että sdpn vaihtoehto on

arvoisa puhemies on myös pakko korjata näitä aikaisempien puhujien sanomisia pienyrittäjistä meillähän on siis suomessa sataseitsemänkymmentäkuusituhatta henkilöyrittäjää joista valtaosalla sadallakolmellakymmenelläviidellätuhannella yrittäjällä verotettava tulo on alle kolmekymmentätuhatta euroa vuodessa elikkä he hyötyvät juuri tästä yrittäjävähennyksestä aikaisemmin yrittäjällä on ollut viisi prosenttia korkeampi verotus samalla tulotasolla kuin palkansaajalla kiitoksena siitä että hän työllistää itsensä tekee neljänneksen enemmän työtunteja kuin palkansaaja ja työllistää ehkä muita ihmisiä tämä on tasa arvokysymys viime kaudella osakeyhtiömallissa toimivien

kyllä helpotettiin mutta nämä pienyrittäjät nimenomaan toiminimet ja henkilöyrittäjät jäivät vaille tätä tätä kevennystä ja tämä on auttanut nimenomaan ja todistetusti juurikin suomen yrittäjiin kuuluvia pienyrittäjiä tämä on tärkeä

puhemies kyllä on ensinnäkin todettava että en ole varma onko hallituksen sisällä ja hallituspuolueiden välillä edes samaa tilannekuvaa täällä pääministeri totesi aikaisemmin puheenvuorossaan että on hienoa että vielä alijäämä todella tarkastetaan alijäämä pienenee hän kehui myös miten tavoitteet tullaan toteuttamaan minä mietin vielä valtiovarainministeri orpo teitä kun teidän vmn oma ennuste näyttää aika pahasti pakkasen puolelle tämän hallituksen jälkeen viime hallituskaudella

miljardin säästöt niin että tulo ja varallisuuserot tosiasiassa merkittävästi kuitenkin pienenivät en sano että oli helppoa tuota säästöä tehdä mutta tällä hallituskaudella yritettiin tehdä neljän miljardin säästöt tuli kolme pilkku viisi miljardia ja kaksi miljardia euroa on käytetty hallituksen lähipiirissä oleville etuusryhmille erityyppisiin herkkuihin varallisuutta ja tosiasiassa ne olivat niitä pysyviä tulonmenetyksiä ja puolitoista miljardia jää teidän kädenjäljeksenne mitä ajattelette

arvoisa puheenjohtaja suomalaiset arvostavat yhteiskuntaa joka on tasa arvoinen jossa tuloerot eivät kasva liian suuriksi ja jossa kaikilla on mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen ennen kaikkea koulutuksen tasa arvon kautta valitettavasti hallituksen tekemät rajut koulutusleikkaukset ovat nyt tätä tasa arvoa uhkaamassa on hienoa että nyt sinne koulutukseen laitetaan pieniä täsmäpanostuksia mutta kun takana on puolen miljardin euron leikkaukset niin se ei voi olla näkymättä mikä on meidän lastemme tulevaisuus sen takia me vihreät haluamme panostaa koulutukseen aivan sinne alkupäähän asti varhaiskasvatukseen peruskouluun ja sitten koko ketjuun niin ammatilliseen koulutukseen ammattikorkeakouluun kuin yliopistoihin nyt monissa vastuullisissa kunnissa on jouduttu paikkaamaan näitä hallituksen tekemiä säästöjä se on hieno asia mutta se lisää epätasa arvoa maantieteellisesti ja tämä on huolestuttavaa kehitystä

ja ansiokkaasti edustaja meri sen esitti mutta muutamia huomioita muista varjobudjeteista sdpn vaihtoehto on epärealistinen ratkaiseeko digitalisaatio monet ongelmat pikkurahalla tuskin oppivelvollisuuden pidentämisestä on on puhuttu paljon se ei ole välttämättä ratkaisu syrjäytymisen ongelmiin monet asiantuntijat ovat eri mieltä asiasta täytyy keskustella paljon tästä vihreät puolestaan haluavat tyhjentää maaseutukunnat viimeistä asukkia myöten nostamalla autoilun kustannukset pilviin kumoamalla autoveron alennuksen pienentämällä kilometrikorvauksia rajaamalla työmatkavähennystä sekä dieselin verotukea pienentämällä

arvoisa herra puhemies vastaan arvostamani edustaja ville skinnarin kysymykseen ja kommenttiin

sdpn vaihtoehtobudjetti todella yrittäjämyönteinen me voisimme ehkä järjestää yhteisen tilaisuuden ja keskustella yrittäjien kanssa tästä asiasta mutta muutamia esimerkkejä varmasti edustaja skinnarikin haluaa että yritys olisi kannattava että tämä homma lähtisi menemään eteenpäin sitten kun se tulee kannattavaksi yksi oleellinen seikka on yrittäjävähennys ei tarvitse muuttaa osakeyhtiöksi avointa yhtiötä tai toiminimiyrittäjää jolla on tämä yrittäjävähennys sitten kun se yritys joskus kasvaa ja työllistää lisää yrittäjä ottaa sen osittain palkkatulona te haluatte nostaa sitä palkkatulon verotusta kolmanneksi joskus se haluaa saada siitä ehkä osinkoakin kun se on tehnyt aivan hiestä märkänä sitä asiaa te haluatte korottaa sen osingon verotusta joskus se haluaa siirtää yrityksen seuraavalle sukupolvelle te haluatte nostaa perintöverotusta onko tämä yrittäjämyönteistä näkökulmaa

arvoisa puhemies jaskarin puheenvuorossa oli niin paljon korjattavaa mutta otetaan nyt ensinnäkin yksi asia haluammeko kiristää ansiotulojen verotusta moni yrittäjä moni pienyrittäjä putkimies nostaa nostaa palkkansa ansiotulona meillä alle kuusikymmentätuhatta euroa tienaavat maksavat vähemmän veroa kuin hallituksen esityksessä kelpaako veronalennus heille edustaja jaskari ilmeisesti kelpaa ilmeisesti kelpaa toivon että tähän voitte tarttua erityisesti lapsiperheyrittäjät ovat olleet hallituksen hallituksen hampaissa arvoisa puhemies senpä takia nyt kun tässä varmastikin on niin että debatti tai keskustelu lähenee loppuaan vielä kerran oikeastaan edellisten vuosien kokemusten perusteella kun etenkin näistä sdpn vaihtoehdoista aika iso liuta on sitten ennemmin tai myöhemmin monesti myöhemmin päätynyt hallituksen linjauksiksi ministeri orpo voisiko teidän sydän sykkiä lapsiperheille voisitteko edes kommentoida sopiiko teille että täällä eduskunnassa perutaan lapsiperheiden verotus se voisi olla se itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuoden lahja suomalaisille lapsiperheille

arvoisa puhemies aloitan taas näistä koulutusasioista kunnilla on osaltaan suuri vastuu siitä miten perusopetusta varhaiskasvatusta järjestetään ja toteutetaan ja on erinomainen asia se että tällä hetkellä kuntatalous voi paljon paremmin kuin mikä näkymä on ollut useita vuosia kun katsotaan taaksepäin nyt kunnissa pystytään panostamaan näihin asioihin se on se on erittäin hyvä asia hallitushan teki jo silloin aloittaessaan päätöksen että kuntien ei heikennetä hallituksen toimin ja tästä olemme pitäneet kiinni sen lisäksi kunnat hyötyvät siitä että työllisyyttä työllisyyttä saadaan saadaan paremmaksi verotulot kasvavat ja se tapahtuu myöskin kunnissa tämä on täysin kiistatonta tämä sama tapahtuu sitten valtion tasolla kun työllisyyttä saadaan paremmaksi tulee enemmän verotuloja on vähemmän vähemmän työttömyydestä johtuvia kuluja ja silloin kokonaisuutena me pärjäämme paremmin me olemme aivan oikealla tiellä

varhaiskasvatuksesta on totta että että alkukaudesta teimme tämän subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen mahdolliseksi kunnille silloin taloustilanne oli erittäin hankala jotkut kunnat ovat sen ottaneet käyttöön monissa tähän ei ole menty mutta sitten taas toisaalta varhaiskasvatusta sen tiimoilta tapahtuu todella paljon tässä budjetissa on seitsemänkymmentä miljoonaa varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen siitä yllätys yllätys oppositio ei ole hiiskunut sanaakaan seitsemäntuhatta perhettä pääsee maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin keskituloisille pienituloisille perheille ovat jopa tuhatkaksisataa euroa kuukaudessa pienemmät varhaiskasvatusmaksut tämä on hyvää lapsiperhepolitiikkaa kyllä sydämeni sykkii tälle ja kun pidetään huolta siitä että varhaiskasvatuksen laatu paranee tällä tulee olemaan suunnattoman hyviä vaikutuksia myöskin syrjäytymisen estämiseen koska kun mahdollisimman monelle lapselle annetaan mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen myöskin ne heikompien perheiden lapset pääsevät sinne ja he ovat juuri niitä jotka ovat kaikkein suurimmassa syrjäytymisvaarassa tässä tehdään oikeasti todella hienoa työtä no sitten tähän verotukseen lyhyesti minusta edustaja jaskari vastasi hyvin edustaja skinnarille totean vain sen että kun täällä viitataan ministeriön virkatyönä tehtyyn järvikareen raporttiin me olimme siitä eri mieltä meidän mielestämme ministerin hallituksen mielestä nyt on aivan väärä aika kiristää pk yritysten verotusta koska me tarvitsemme nimenomaan niitä työllistäviä kasvavia yrityksiä työllistäviä kasvavia yrityksiä ja kyllä me tarvitsemme myöskin niitä isompia yrityksiä emme me pelkästään toimeen ja edelleenkin se alvin alaraja tai ensimmäisen työntekijän palkkaamisen tuki jotka ovat teidän esityksessänne ovat hyviä asioita mutta älkää hyvänen aika kiristäkö kasvuun ja työllistämiseen vaikuttavia veroja sitä yleistä yrittämisen ympäristöä se on paljon tärkeämpi asia vai mitä edustaja jaskari sitten tähän harmaan talouden torjuntaan tähän hallitusohjelmaan ja meidän pohjiimme on lisätty tällä kaudella vanhan päälle jo sadanviidenkymmenen miljoonan euron tavoite vuosittain harmaan talouden torjunnasta saataviksi lisätuloiksi se ei ole mikään loputon kaivos ja taikurinhattu me teemme hartiavoimin töitä niin poliisin verottajan kuin muiden viranomaisten toimesta jotta näihin tavoitteisiin päästään jotta verot maksetaan suomeen ne verot mitkä kuuluvat suomalaiselle verottajalle ja muiden veronmaksajien oikeusturvaan tämän eteen tehdään koko ajan työtä ei sinne vain loputtomasti voi pistää isompia ja isompia tavoitteita kahdeksan miljoonaa en tekisi tätä kauppaa kyllä kuulostaa kuulostaa houkuttelevalta mutta aina on tarpeen arvioida hyvän kuuloisessakin kaupassa sen toteutumisvarmuus ja ja en pidä sitä kovin korkeana mielenkiintoinen ajatus kuitenkin sitten vielä veronkevennyksiin vihreät puheenjohtaja aallon suulla sanoi täällä että se on vain kuusi euroa

tienaava maksaa enemmän veroa vuodessa no nyt se oli vähättelyn arvoinen asia mutta kun me puhuimme tuloerojen kasvattamisesta se kuusi euroa kuukaudessa oli dramaattinen silloin kun puhuttiin hallituksen esityksestä niin se oli dramaattinen nyt se kuusi euroa ei ole mitään ja sitten huomio siihen että hallitus on tehnyt puolen miljardin kevennyksen pieni ja keskituloisten verotukseen joka on merkittävä kannustinvaikutuksiltaan edustaja kiuru puoli miljardia pieni ja keskituloisten verotuksen keventämiseen jos te kutsutte niitä kevennetty hallituksen lähipiiriksi niin kyllä mielelläni kutsun pieni ja keskituloisia hallituksen lähipiiriksi ja uskon että he ovat ihan tyytyväisiä näistä ratkaisuista

arvoisa puhemies kun neuvotellaan niin neuvotellaan arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat perussuomalaisten varjobudjetti on erittäin hyvä täällä sdpstä mainittiin että varjobudjettia ei ymmärretä edustaja lindtman jos ei ymmärrä selkokieltä niin silloin puhuu ja ymmärtää poliitikon kieltä tämä on selkokielellä kirjoitettu erittäin ymmärrettävä toivon että luette ja tutustutte arvoisa puhemies meidän varjobudjettimme koostuu viidestä osiosta asuminen yrittäjyys työ koulutus kotihoiva ja hoitoturvallisuus ja sitten on vielä toimenpidepaketti keskityn tässä sote vastaavana kotihoiva ja hoito osuuteen huomasin puhemies että täällä ei juurikaan puhuttu vanhustenhoidosta eikä siitä hoivasta se kertoo sen että vaalit ovat vielä kaukana ainakin ajatuksissa sillä aina silloin kun vaalit lähestyvät vanhustenhoito nousee ykkösteemaksi olen lukenut teidän vaihtoehtobudjettinne eikä siellä juurikaan voi olla sana voi olla virke mutta siinä kaikki perussuomalaisilla on konkreettiset esitykset ei ole olemassa hyvää hoitoa ilman konkreettisia esityksiä meillä on ollut vahva linja vuosikausia me haluamme että hoitajamitoitus on suomessa kohdallaan perussuomalaiset esittävät lakialoitteella lakialoitteella että hoitajamitoitusta korotetaan siitä vähimmäisestä nolla pilkku viidestä nolla pilkku kuuteen me esitämme että lain valmistelu aloitetaan vuonna kaksituhattakahdeksantoista ja sitä ennen käydään läpi nämä hoivapaikat missä mitoitus on vielä alhainen jopa alle sen nolla ja sillä raharesurssilla minkä me annamme lähdetään laittamaan niitä paikkoja kuntoon mutta hoitajamitoitusta nostetaan se on meidän tahtotilamme me esitämme myös että edelleen kun meillä on tilanne että meillä on erittäin huonokuntoisia raskaasti hoidettavia pitkäaikaishoidon tarpeessa olevia vanhuksia heihin kohdennetaan enemmän resursseja ja mitoitus nousee myös heidän kohdallaan se on myös lakialoitteessa esitämme sinne nolla pilkku seitsemän mitoitusta arvoisa puhemies tämä on perussuomalainen vanhuspaketti jokaiselle kuuluu hyvä ja arvokas hoito ja hoiva myös kotiin myös kotiin on erittäin tärkeää että kotihoidon entisestään ruuhkautuessa ja asiakkaiden lisääntyessä myös sinne kohdistetaan resursseja ja sitä perussuomalaiset me huomaamme myös omaishoitajat joihin hallitus panostaa ja joiksi se kannustaa ihmisiä siirtymään siirtykää omaishoitajiksi me haluamme että omaishoitaja saa hänelle kuuluvan palkkion me esitämme lapsivähennyksen säilymistä säilymistä sisäilmasairastuneiden hoitoon resursseja ja esitämme myös erittäin joka on tänä vuonna ollut kaikkien huulilla saattohoitolakia perussuomalaiset ovat tehneet siitä lakialoitteen se on huomenna keskustelussa ja toivon että mahdollisimman moni tulee keskustelemaan meidän kanssamme me kohdistamme resursseja nuorten mielenterveystyöhön ja päihteiden ongelmakäytön vastaiseen työhön järjestöjen kautta erittäin tärkeä asia nuoret ja nuorten mielenterveys lasten ja nuorten liikunta erittäin tärkeä asia ja kouluhyvinvointi

ajamme myös arvoisa puhemies on hienoa että käymme tänään täällä keskustelua täällä erottuvat arvot siitä miten tänään olemme täällä puhuneet on vitsailtu on otettu tosissaan on puhuttu että on rosvoja on me emme täällä ole vaan me haluamme todellakin suomen mitä muuta perussuomalaiset esittävät luettelen tässä muutaman kohdan raskaan liikenteen tienkäyttömaksujen käyttöönotto turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset kuriin pörssiyhtiöiden omistajien verokohtelun muutos suursäätiöiden ja yhdistysten yhdistysten pääomaverovelvollisuus

edustaja ihalaisella

arvoisa puhemies puhua asioista joista ehkä vähempi tämän kolmen tunnin keskustelun jälkeen siihen huoleen miten turvataan kasvu pidemmällä aikavälillä suomessa ja sitä kautta työllisyys se on totta että tällä hetkellä kasvu on noin kahta pilkku yhdeksää prosenttia mutta pidemmän aikavälin kasvuennusteet ovat prosentin puolentoista luokkaa jokainen meistä ymmärtää että jos nämä jäävät tähän niin niillä kasvuluvuilla ei saavuteta niitä taloudellisia tuloksia tai työllisyystavoitteita joita me olemme itsellemme asettaneet me tarvitsemme tässä mielessä osaamisperusteista vientivetoista kasvua sdpn vaihtoehtobudjetissa ei olla pelkästään arvioitu toimenpiteitä tässä ja nyt vaan me paljon ja nähneet vaivaa sen pohtimiseksi miten näitä pidemmän aikavälin kasvun edellytyksiä rakennetaan taustalla on tietysti huoli siitä että meillä on edelleenkin vaikka työttömyys myös pitkäaikaistyöttömyys onneksi on taittunut sataviisituhatta pitkäaikaistyötöntä ja kolmekymmentäviisi prosenttia kaikista työttömistä on pitkittyneessä työttömyydessä on selvää että parasta julkisen talouden tervehdyttämistä on työllisyysasteen nostaminen yksi prosentti työllisyysasteessa tuo julkiseen talouteen kahdeksansataa miljoonaa euroa hyvää näitä pidemmän aikavälin tavoitteita mietittäessä herää mieleen kaksi jos me pidämme huolta siitä että me olemme korkean sivistyksen ja osaamisen yhteiskunta ja me panostamme tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja innovaatioihin siis uusien ideoitten luomiseen niin sillä me luomme perustaa tulevalle tulevalle kasvulle ja toiseksi sellainen jossa investointi ilmasto on suotuisa sijoittua suomeen ja sitä voi myös yhteiskunta tukea me tarvitsemme tämmöistä innovatiivisuutta uusia ideoita tuottavuuden nostamista kaikilla alueilla tässä mielessä me olemme tässä vaihtoehtobudjettiesityksessä esittäneet uudenaikaisen elinkeinopolitiikan kärkitavoitteita jotka liittyvät parempaan kasvuun tutkimus ja tuotekehityspanostuksien ohella sellainen on muun muassa kierto ja jakamistalouden asian edistäminen meillä on hyvät lähtökohdat suomessa tehdä tästä erittäin merkittävä työllistävä vientiin liittyvä kärkihanke johon me ehdotamme kahta pilkku viittä miljoonaa euroa lisää siihen nähden mitä hallituksen budjetissa on toinen liittyy sitten palveluiden ja matkailun kasvun mahdollisuuksien vahvistamiseen jossa meillä on myöskin suuria mahdollisuuksia ja pitäisi ottaa suuremmaksi merkittävämmäksi kärkihankkeeksi tutkimus ja me ehdotamme kuusikymmentä miljoonaa lisää siihen nähden mitä hallitus on nyt tehnyt ne lisäykset joita hallitus on tehnyt eivät kompensoi niitä leikkauksia joita tälle alueelle on aikaisemmin tehty neljäs asia on sitten se että pk yritysten sen ohella että meillä on ehdotuksia pk yritysten toimintaedellytyksistä ja työllistävyydestä kansainvälistymistä pitää tukea heidän pitää päästä kumppanuuden kautta keskinäisen yhteistyön kautta kiinni kansainvälisiin arvoketjuihin ja tässä mielessä tarvitaan pk yritysten kansainvälisyyden vankkaa tukemista nämä ovat muun muassa sellaisia tulevaisuuden kasvun lähteitä joita me tässä maassa kiinnittää huomiota siihen että tämä nopea usein usein negatiivinen rakennemuutos pitää kääntää tämmöiseksi positiiviseksi mahdollisuudeksi josta meillä on nyt hyviä esimerkkejä tämän vuoksi meidän vaihtoehtobudjetissamme on lähdetty siitä että jokaisessa maakunnassa jokaisella alueella laaditaan sen alueen omiin vahvuuksiin pohjautuvat kasvu ja elinkeinopoliittiset tavoitteet haetaan kumppanuutta tehdään yhteistyösopimuksia ja ja tällä tavalla sen maakunnan vahvuuksia lähdetään kehittämään kasvun ja työllisyyden suhteen olemme esittäneet seitsemän miljoonan euron rahoitusta tämän hankkeen toteuttamiseksi lopuksi haluaisin sanoa vain sen että kysymys siitä että saadaan työntekijät työvoima ja työpaikat kohtaamaan paremmin on erittäin iso haaste tässä yhteiskunnassa ja se vaatii laajaa yhteistä selvitystä siitä miten asumiseen pendelöintiin koulutukseen kiinnitetään huomiota jotta tästä ei muodostu meille kasvun este nämä puhemies ovat niitä kasvun uusia lähteitä joita meidän

arvoisa puhemies talousarviossa puhutaan ta loudesta ja rahasta mutta myös arvoista mielestäni yksi suuri puute hallituksen ajattelussa on se että se ei ole laskenut mitä köyhyys ja eriarvoistuminen maksaa yhteiskunnalle pidemmällä aikajänteellä ja mitä inhimillisiä menetyksiä se aiheuttaa toisin sanoen vaihtoehtoiskustannukset ovat jääneet

laitoksen uusimpien selvitysten mukaan vuonna kaksituhattaviisitoista suomalaisista noin kuusisataakuusikymmentätuhatta eli yksitoista pilkku seitsemän prosenttia jäi suhteellisen köyhyysrajan alle alustavien tutkimustulosten perusteella suhteellinen köyhyys nousee nyt vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista kahteentoista pilkku viiteen prosenttiin eniten köyhyys on lisääntynyt yksin asuvien yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden eläkeläisten ja työttömien sekä muiden työelämän ulkopuolella olevien työikäisten keskuudessa köyhien määrän kasvaminen on suora seuraus hallituksen harjoittamasta politiikasta perusturvaa on heikennetty indeksejä ja leikattu asumistukea ja lääkekorvausten tasoa on heikennetty uusimpana ehdotuksena hallitus esittää pitkäaikaistyöttömien työttömyysturvaan leikkauksia samalla kuitenkin hyvätuloisten verotusta on kevennetty paremmin palkatut ansaitsevat vuodessa monikymmenkertaisesti verrattuna keskivertopalkansaajien tuloihin jos suomalaiset jaetaan kymmeneen ryhmään hallituksen politiikan seurauksena hyvätuloisimman kuuden ryhmän käytettävissä olevat tulot kasvavat ja neljän pienituloisemman pienenevät tämän eriarvoistumiskehityksen yhteiskunnan eri päät alkavat eriytyä toisistaan entistä enemmän yhteistä ymmärrystä arjesta ei kohta ole tämä on huolestuttava kehityssuunta sata vuotiaassa suomessa sillä tasa arvoisuus yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat yhteiskuntamme lujuuden mitta sdpn vaihtoehtobudjetin tavoitteena on katkaista tämä vaarallinen eriarvoistumiskehitys perusturvan indeksijäädytykset ja aiemmat leikkaukset vesittävät osittain hallituksen talousarvioon sisältyviä perusturvan parantamiseen tähtääviä myönteisiäkin esityksiä hallituksen aikaisemmilla päätöksillä useiden perusturvaetuuksien tasoa leikattiin vuosina kaksituhattakuusitoista tasoleikkauksen lisäksi kansaneläke ja kuluttajaindeksiin sidottujen etuuksien indeksikorotukset jäädytetään vuosina kaksituhattakahdeksantoista ja kaksituhattayhdeksäntoista esimerkiksi eläkkeensaajalla jäädytys leikkaa realistista realistista ostovoimaa ja alentaa sosiaaliturvan tasoa pysyvästi alemmalle tasolle myös tulevina vuosina ja vuosikymmeniä näitä eivät korvaa takuueläkkeeseen tehdyt pienet korotukset hallitus jatkaa entistä linjaansa ensin köyhiltä leikataan ja sitten annetaan hiukan takaisin ja kovalla äänellä kerrotaan miten hallitus vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta eläkeläisköyhyys ei kyllä näillä toimenpiteillä vähene ja vaihtoehtobudjetissamme haluammekin muuttaa tämän suunnan arvoisa puhemies köyhyys koskettaa myöskin yli sataatuhatta lasta eli kymmentä prosenttia kaikista lapsista ja lapsen elämässä köyhyys ei ole vain se on myös ulkopuolisuutta ja herkästi periytyvää huono osaisuuden kierrettä köyhyyden kokemuksella on vahingolliset vaikutukset lapsen tunne elämän kehitykseen ennen kaikkea yhteenkuuluvuuden puutteen ja leimautumisen pelon takia hallitus tehnyt onneksi lopultakin lapsiperheiden aseman parantamiseksi joitakin toimia esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan ja varhaiskasvatuksen maksuja alennetaan nämä ratkaisut ovat tärkeitä ja oikeansuuntaisia mutta niillä ei korjata käynnissä olevaa koko ajan kasvavaa eriarvoistumiskehitystä monet hallituksen päätökset toimivat toiseen suuntaan verotuksen lapsivähennys poistuu jo aiemmin lapsilisät on irrotettu indeksistä ja tasoa on leikattu ja moniin lapsiperheisiin vaikuttavien kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien on myös annettu laskea ja niitä lisäksi oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on rajattu vanhemman työmarkkina aseman perusteella niin että työttömien lapsilla ei ole samoja oikeuksia kuin työssäkäyvien kerhotoiminnan maksut on kaksinkertaistettu ja ryhmäkokoja on kasvatettu subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaus ja ryhmäkokojen kasvattaminen ovat erityisen huonoja päätöksiä sillä ne tarkoittavat sitä että yhdenvertainen varhaiskasvatuskaan ei enää suojaa lasta köyhyyden vaikutuksilta ja edistä yhdenvertaisuutta siksi sdpn vaihtoehtobudjetissa tärkeänä tavoitteena on näiden huonojen päätösten peruminen peruminen pidemmällä tähtäyksellä tavoitteena tulee olla maksuton varhaiskasvatus lopuksi peräänkuulutan sitä että hallitus on luvannut useaan otteeseen tehdä lapsivaikutusten arvioinnit mutta edelleenkin kokonaisvaltainen lapsivaikutusten arviointi puuttuu lapsiin sijoittaminen on paras tulevaisuuden investointi ja hallitus on on unohtanut

arvoisa puhemies opposition vaihtoehtobudjetteihin tutustuessa ei voi välttyä tuntemasta helpotusta siitä että nämä puolueet eivät ole hallituksessa päättämässä asioista vaihtoehdon sijaan on syytä puhua varjobudjetista sillä kaikki ovat kuin varjo hallituksen budjetista sosiaalidemokraatit kahdensadan miljoonan säästöt digitalisaatiosta demarit puhuvat ict projektien päällekkäisyyksistä mutta ei sieltä tuollaisia summia ole säästettävissä ellei projekteja sitten yksinkertaisesti lopeteta ja henkilöstöä vähennetä haluavatko demarit tosiaan rahoittaa kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksen kompensaatiot henkilökuntaa irtisanomalla sosiaalidemokraatit lahtaisivat itsenäisyyden juhlarahaston itsenäisyyden juhlavuonna sitralta pumpattaisiin valtion kertaluontoisiin menoihin kolmesataaviisikymmentäviisi miljoonaa euroa toisin sanoen vain budjetin tilkkeeksi näin mittavan muutoksen jälkeen sitran nykyinen toiminta ei voisi jatkua niin sanottu rinteen malli on demareiden vastaus hallituksen aktiivimallille työllistämisessä demarit väittävät että työllistämissetelin avulla saataisiin viisikymmentäyksi miljoonaa euroa enemmän verotuloja kuitenkin demareiden vuonna kaksituhattaviisitoista eduskunnan tietopalvelulla teettämän selvityksen mukaan rinteen mallissa nettona palkkatuki kasvattaisi julkisen sektorin menoja yhteensä kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa todellisuuden ja sosialismin välillä on aina suuri ero demareiden numerojen välillä on yli neljänsadan miljoonan euron heitto rinteen mallin myötä demareiden varjobudjetilta putoaa saman tien pohja ja jäljelle jää vain hallituksen aktiivimalli on kustannusneutraali arvoisa puhemies demarit esittävät yli yhdeksänsadan miljoonan euron veronkorotuksia vihreät nokittavat esittämällä yhden pilkku neljän miljardin euron veronkorotuksia linjaero on tässä selvä siniset ovat ajaneet hallituksessa yhden pilkku kahden miljardin euron veronkevennykset tuloverotukseen pieni ja keskituloisia painottaen kun vihreää pintaa hieman rapsuttaa niin näyttää näkyvän punaista jotkin asiat yhdistävät demareita ja vihreitä niin että voi puhua vihervasemmistosta kummankin varjobudjetit ovat kovia työnteolle ja yrittäjyydelle eikä kumpikaan halua tukea yksityisautoilijoita kummatkin haluavat korottaa kehitysapua ensin vihreät haukkuvat maalaiset ja sitten vievät maalaisten elannon kilometrikorvauksia ja työmatkavähennystä esitetään leikattavaksi autoveroa esitetään korotettavaksi energiaveroa korottamalla vihreät pysäyttäisivät paperitehtaat ja sulkisivat tornion terästehtaan ovet haja asutusalueen duunarin asiat eivät kerta kaikkiaan vihreitä kiinnosta varjobudjetissaan vihreät väittävät hallitus kasvattaa tuloeroja totuus on että eri tulokymmenysten käytettävissä olevissa tuloissa tapahtunut muutos on enimmilläänkin ollut noin prosentin luokkaa esimerkiksi gini kertoimella mitattuna muutos olisi noin nolla pilkku nolla yksi prosenttiyksikköä käyttävätkö vihreät nuo soininvaaran perilliset todella ruutia nolla pilkku nolla yksi prosenttiyksikön kritisoimiseen arvoisa puhemies perussuomalaisten varjobudjetti antaa kylmää kyytiä suomen taloudelle perussuomalaiset sanovat säästävänsä linjaamalla että kaikki kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat pitäisi ottaa säilöön käytännössä kustannukset olisivat mittavat sillä säilöönotto maksaa kaksisataa euroa per henkilö vuorokaudessa ja suomessa on noin yhdeksäntuhannen kielteisen päätöksen saanutta turvapaikanhakijaa muutoksenhakuprosessissa jos valitusprosessi ja maasta poistaminen kestäisivät noin vuoden kulut tälle esitykselle olisivat kuusisataaviisikymmentäseitsemän miljoonaa euroa vuodessa yllättäen näin suuresta summasta ei kerrota mistä se otetaan jos haluaa tehdä vaihtoehdon niin kannattaisi tehdä myös laskelmat arvoisa puhemies opposition vaihtoehdosta puuttuu jos ei sydän niin järki hallituksen budjettiesitys on kolmen hallitusryhmän neuvottelujen lopputulos neuvottelutaitoon ja kykyyn löytää yhteinen sävel perustuu sata vuotiaan suomen menestystarina sininen tulevaisuus on valmis uudistamaan suomea nyt puolueena jotta tulevatkin sukupolvet voivat elää turvallisessa ja hyvinvoivassa isänmaassa
mitään laajempaa debattia ei mutta voin tässä vaiheessa myöntää yhden puheenvuoron perussuomalaisille ja yhden vihreille ja sitten debatin aloittaneen puheenvuoro

arvoisa puhemies tuossa jo edellisessä debatissa vastasin edustaja elolle vähän samalla tavalla kuin vastaan nyttenkin ne vastaanottokeskustoiminnan kustannukset ovat olemassa jo nyt niin että ei se paljon siihen lisää toisi kustannuksia jos siihen oveen laitettaisiin lukko eli tämä on se idea mikä siinä nyt käytännössä on ja sitten se toinen jos olisi hyvin nuivaa ja karsittua ja riisuttua silloin se oleskelu ei olisi määrätöntä ja rajatonta vaan tämä henkilö hyvin todennäköisesti muutaman viikon jälkeen vapaaehtoisesti palaisi maasta pois nyt kun nämä turvapaikanhakijat ovat vastaanottokeskustoiminnan palveluiden piirissä he saattavat olla vuoden kaksi kolme neljä me olemme nähneet ja tiedän että tänäkin päivänä on täällä maassa sellaisia joille on jouduttu antamaan sitten oleskelulupa vaikka mitään edellytyksiä siihen oleskelulupaan ei alun perin olisi ollutkaan mutta on on vain jääty tänne maahan kun ei olla saatu käännytettyä maasta pois kyllä tämä loppujen lopuksi säästöjä enemmän

edustaja elo oli sitä mieltä että hallituksen budjetti budjetti ei kasvata eriarvoisuutta tämä gini kerroin joka hallituksen esityksessä on osoittaa että se kasvattaa eriarvoisuutta elo vähätteli että vain nolla nolla pilkku nolla viisi prosentin kasvu ei ole merkittävä mutta kyllähän se on selvä osoitus siitä että hallitus ei halua muuttaa suuntaa vihreiden vaihtoehtobudjetissa gini kerroin pienenee nolla pilkku neljäkymmentäneljä prosenttia on on siis mahdollista tehdä budjetti joka vähentää eriarvoisuutta kun tässä ajassa kaikilta on leikattu ja pienituloisilta kaikkein rajuimmin niin nyt kun on hieman joustoa on selvää että meidän pitää palauttaa niille kaikkein köyhimmille ennen kaikkea etuuksien

äskeisen puhujan väittämiä ensinnäkin on hyvä todeta alkuun että kyllä tämän kasvun linjan joka nyt entisestään vahvistuu pitäisi tuoda takaisin niille joilta on otettu aidosti tarkoittaisi sitä että korjataan tämän hallituksen tulonjakopolitiikkaa jotka ovat desiileissä saaneet merkittävästi heille jotka ovat kaikkein heikkotuloisimpia eli eli ovat desiileissä yksi viiva neljä ja jotka ovat saaneet kovasti siipeensä tämän hallituskauden aikana pitäisi palauttaa nyt oikeudenmukaisesti se mikä on otettu meidän gini kertoimemme on nolla pilkku viisikymmentäneljä eli merkittävästi parempi kuin tämän hallituksen

arvoisa puhemies vielä viime vuonna sosiaalidemokraatit vaihtoehtobudjetissaan arvioivat että rinteen mallilla vaikutus valtion kustannuksiin olisi sataneljäkymmentä viiva kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa siis että vähemmän käytettäisiin rahaa ja nyt sitten he arvioivat että verotuloja tulisi viisikymmentäyksi miljoonaa euroa enemmän ehkä nämä arviot sitten vuodesta toiseen teillä mutta joka tapauksessa eduskunnan tietopalvelu laski kaksituhattaviisitoista että teidän mallissanne nettona palkkatuki kasvattaisi julkisen sektorin menoja yhteensä kolmellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla tämä on sitä todellisuuden ja sosialismin välistä eroa kiitän hallintovaliokunnan puheenjohtaja eerolaa asiallisesta puheenvuorosta suhtaudun edelleen epäillen siihen että tavalla alenisivat toisaalta mielenkiintoinen näkökulma on sitten myös perustuslaillisuus voisimmeko perustuslain mukaan näin toimia kuin esitätte se olisi tietysti perustuslakivaliokunnan viime kädessä katsottava missä tahansa asiassa jos oppositioryhmien kanssa löytyy yhteisiäkin näkemyksiä niin hyvä mutta tässä epäilen näitä säästöjä mitä esitätte

arvoisa puhemies

vaihtoehto korostaa kansallista etua sisäistä solidaarisuutta työtä turvaa ja oikeudenmukaisuutta me perussuomalaiset olemme hallitusta paremmin kartalla yhteiskunnan todellisista ongelmista jos ette sitä usko niin lukekaa meidän ja vakuuttukaa nostan esille muutaman esimerkin asumisen hinta on aivan liian korkea etenkin pienituloisilla henkilöillä asuminen vie suuren osan käteen jäävistä tuloista rohdoksi asuntopulaan ehdotamme muun muassa riittävää asuntotuotantoa ja tolkkua asumiskustannuksiin asuntotuotantoon on on laitettava potkua ja ja kaavoitusta on tehostettava sekä rakennusmääräyksiä kehitettävä joustavimmiksi maalaisjärkeä käyttäen myös julkisten rakennusten homekorjauksia on vauhditettava ja sisäilmaongelmiin puututtava tehokkaasti ihmisten terveys ei saa vaarantua sen takia että homekorjauksista luistetaan tai niiden kanssa vitkastellaan työllä ja yrittäjyydellä rakennetaan hyvinvointia ja ne muodostavat pohjan talouskasvulle ja maamme kilpailukyvylle varjobudjettimme mukaiset ratkaisut edesauttavat työllistymistä ja tukevat yrittäjiä sekä vahvistavat heidän menestymismahdollisuuksiaan yrittäjyyttä ja työntekoa vahvistaisimme esimerkiksi työtilimallilla pk sektorille myönteisemmällä verotuksella uskomme laadukkaan tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnan vahvistavan suomen asemaa kansainvälisessä kilpailussa joten ehdotamme kymmenen miljoonan lisäystä tekesin kautta tekoälyn ja alustatalouden innovaatiohankkeisiin myös maanviljelijöille toivoisimme parannuksia

sekä kohdentaisimme lisäresursseja maatalouslomitusjärjestelmän vahvistamiseen kohta sata vuotiaan suomen on huolehdittava itsenäisyyden takuumiehistä ja naisista ehdotammekin yhteensä yli kolmetoista miljoonaa euroa sotiemme veteraanien palveluihin eläkeläisistä tulee pitää huolta eläkeläisköyhyys on vakava ongelma johon tulee puuttua työttömien arki on kovaa perussuomalainen politiikka tähtää siihen että työllisyysaste olisi huomattavasti nykyistä korkeampi mutta turvaa tulee löytyä niille ketkä ovat vailla työtä työttömien ja ja eläkeläisten tilanteen helpottamiseksi ehdotamme laajamittaisia kansaneläkkeisiin sidottujen tukien indeksikorotuksia lisäksi vahvistaisimme hoivapalveluja esimerkiksi korottamalla hoitajamitoitusta ja vahvistamalla kotihoidon resursseja sekä omaishoitajien asemaa lasten ja nuorten olojen parantamiseksi ehdotamme helpotuksia lapsiperheiden asemaan esimerkiksi lapsivähennyksen kautta ja palveluja kehittämällä harrastustakuun toteuttaminen vaatii lisää resursseja tähän ehdotamme neljän miljoonan euron suuruista lisäystä olisimme valmiita panostamaan hallitusta enemmän kouluhyvinvointiin sekä nuorten mielenterveys ja päihdetyöhön perussuomalaiset näkevät koulutuksen arvon yhteiskuntamme tulevaisuudelle katsomme lisäresurssien olevan tarpeen muun muassa ryhmäkokojen peruskouluissa ja ammatillisen koulutuksen vahvistamiseksi kaiken kaikkiaan vaihtoehtobudjettimme tarjoaa hallituksen esitykseen nähden tavalliselle ihmiselle reilumpia ratkaisuja sekä inhimillisempää julkisten varojen käyttöä suomen ja kotimaisten yritysten edun pitää mennä eun tai kansainvälisten suuryritysten edelle toisin kuin hallituksen monissa budjettilinjauksissa arvoisa puhemies näin lopuksi nostan muutaman lakialoitteemme esille toinen on omaishoitajien verotus kannatamme sitä että omaishoitajien verotus poistettaisiin kokonaan toinen on sotilasvammalain haitta asteen elikkä työkyvyttömyysasteen poisto eli se että jokainen sotiemme veteraani saisi riittävät hoivapalvelut ja olisi niihin oikeutettu estoitta kiitos

arvoisa rouva puhemies olemme käyneet tänään monipuolista debattia opposition vaihtoehtobudjeteista ja itse uskon vilpittömästi siihen että meillä on kaikilla mahdollisuus oppia toinen toistemme näkemyksistä ja sitä kautta myös hioa yhteisiä näkemyksiä ajatellen tulevaisuutta jolloin kukin meistä mahdollisesti vuorollaan joutuu hallitusvastuussa olemaan kuitenkin olen aika surullinen siitä siitä tahallisen väärinymmärryksen määrästä joka tässäkin debatissa toistui kerta toisensa jälkeen vaikka kuinka yrität oikoa virheellisiä väittämiä niin niitä vain toistetaan tosina tämä on mielestäni sellaista kulttuuria jossa me kaikki pystyisimme parempaan vihreiden vaihtoehtobudjetin esittelyä suomen seuraavaa sataa vuotta ei nähdäksemme rakenneta eriarvoisuutta lisäämällä koulutuksesta leikkaamalla ympäristölle haitallisia asioita tukemalla sitä tulevaisuutta rakennetaan yhdessä rohkeasti uudistaen ja eteenpäin katsoen vihreiden vaihtoehtobudjetti tulevaisuusbudjetti satsaa koulutukseen ympäristönsuojeluun sekä köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuntaan panostamme kestävään liikenteeseen perkaamme yritystukia parantaisimme perustulokokeilua ja turvaisimme pienituloisten toimeentuloa nykyistä paremmin pidämme myös opiskelijoille ja koulutusyhteisöille annetusta koulutuslupauksesta kiinni omalta osaltani pidänkin erityisen tärkeänä sitä että me vahvistaisimme tinkimättömästi koulutuksen tasa arvoa koulutus on se perustus jonka päälle menestyvän ja hyvinvoivan suomen tarinaa ja tulevaisuutta rakennetaan nuorten syrjäytyminen opintojen keskeyttämiset ja koulutuksen periytyvyyden voimistuminen vaativat puuttumista ja uusia toimia joihin nähdäksemme hallitus ei ole riittävällä laajuudella puuttunut meidän tehtävämme on pitää kiinni siitä että kaikki voivat olla mukana yhteiskunnassa ja tarjota jokaiselle nuorelle yhtäläiset mahdollisuudet samasta syystä myös köyhyyden torjunta on tulevaisuusbudjettimme kantavia teemoja eräs tärkeä nosto tulevaisuusbudjetissamme on perhevapaiden uudistus ja lapset meillä on keinot siihen että äitien asema työelämässä paranee ja isien asema kotona vahvistuu pidennetään isien pidennetään isien vapaata ja tehdään vapaiden käyttö kaikille joustavammaksi lisäksi palauttaisimme kaikille lapsille tasa arvoisen oikeuden päivähoitoon ja pienentäisimme ryhmäkokoja lasten hyvinvoinnin edistäminen jos mikä on kestävä satsaus suomen tulevaisuuteen arvoisa puhemies hallitusryhmistä kritisoitiin voimakkaasti vaihtoehtobudjettiamme palkansaajien unohtamisesta mielestäni tämä on perusteeton väite meidän mallissamme kolmetuhatta euroa kuukaudessa tienaava keskituloinen suomalainen maksaisi esimerkiksi laadukkaamman päivähoidon ja perusopetuksen turvaamisesta ja köyhyyden vähentämisestä veroina kuusi lisäeuroa kuukaudessa runsaat seitsemänkymmentä euroa vuodessa

kun puhutaan ympäristöstä meidän kannattaa edistää ilmastovastuullisuutta tekemällä myös kestävämpää liikennepolitiikkaa hallitus on tehnyt joitakin hyviä avauksia aiheessa joita olemme parlamentaarisessa liikennetyöryhmässäkin yhdessä suunnitelleet mutta uskon että me tarvitsemme suuremman vaihteen liikenteen päästövähennystavoitteiden toteuttamiseksi samalla me edistäisimme kestävämpää kotimaanmatkailua ja elinkeinoja alueilla puuttumalla epäreilua kilpailuetua tuoviin viihdemerenkulun tukiaisiin

arvoisa puhemies ruotsalainen eduskuntaryhmä esittää perhepoliittista kokonaisuudistusta joka luo paremmat mahdollisuudet yhdistää perhe ja työnteko sekä vahvistaa naisten asemaa työelämässä keskeinen tavoite on parantaa isien mahdollisuuksia perhevapaisiin samalla neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä kaikille yli kolme vuotiaille lapsille antaisi useammalle lapselle mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatukseen varhaiskasvatus on erittäin tärkeää lasten kehityksen sosiaalisten valmiuksien ja ja oppimiskyvyn kannalta onnistuneen koulukäynnin edellytykset luodaan jo varhaiskasvatuksen aikana mallimme on kolmiosainen ja sisältää ansiosidonnaisten perhevapaiden jakamisen tasaisemmin vanhempien kesken kotihoidon tuen lyhentämisen sekä neljän tunnin maksuttoman varhaiskasvatuksen päivässä kaikille yli kolme vuotiaille lapsille nykyinen ansiosidonnainen äitiys isyys ja vanhempainvapaa korvattaisiin mallilla jossa yhden vapaajakson käyttäisi äiti yhden vanhemmat jakaisivat keskenään ja yhden käyttäisi isä isät käyttävät selvästi enemmän heille kiintiöityjä vapaita kuin jaettavissa olevia vapaita joten pidentämällä isien kiintiötä kannustetaan isiä pitämään vanhempainvapaata ja osallistumaan lastenhoitoon jos molemmat vanhemmat käyttävät oikeuttaan perhevapaisiin täysimääräisesti kasvaa ansiosidonnainen perhevapaa kahdeksaantoista kuukauteen mallimme pidentää ansiosidonnaista osaa perhevapaista kahteentoista kuukauteen myös siinä tilanteessa että vain toinen vanhemmista käyttää osansa perhevapaita hyödyntävien piiriä tulee laajentaa niin että perhevapaat koskevat myös isiä jotka eivät asu äidin kanssa samalla kun ansiosidonnaista vanhempainvapaata pidennetään kotihoidon tuen kesto puolitettaisiin kolmeentoista kuukauteen puolittamisella haluamme parantaa naisten asemaa työmarkkinoilla ja saavuttaa suurempaa tasa arvoa palkoissa ja eläkkeissä naisten ja miesten välillä perheillä olisi oikeus joustavasti itse valita ajankohta milloin lyhennettyä kotihoidon tukea käytetään lapsen ollessa pieni arvoisa puhemies esittämällä neljä tuntia maksutonta varhaiskasvatusta päivässä kaikille yli kolme vuotiaille lapsille haluamme antaa useammalle lapselle mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatukseen varhaiskasvatus on erittäin tärkeää lasten kehityksen ja oppimiskyvyn kannalta neljän tunnin maksuton varhaiskasvatus merkitsee sitä että päivähoitomaksut alenevat kautta linjan ja kannustinloukut vähenevät tämä tarkoittaa myös suurempaa joustavuutta perhe ja työelämän yhdistämisessä osa aikatyön mahdollisuuksien parantamisen tulee olla reformissa keskeisenä tavoitteena suomessa ollaan joko täysin kotona tai täysiaikaisesti työpaikalla kun taas ruotsissa pienten lasten äidit tekevät selvästi enemmän osa aikatyötä tähän tarvitaan sekä järjestelmän joustavuutta että tahtoa työpaikoilla

arvoisa puhemies perussuomalaisilla on tarjota erinomainen vaihtoehtobudjetti jonka läpileikkaavana linjana on kansallinen etu perussuomalaiset haluavat toimia politiikassa nimenomaan kansallinen etu ja yhteiskunnan sisäinen solidaarisuus edellä nostaisin esille vaihtoehtobudjetista yhden yksittäisen ja äärimmäisen tärkeän teeman nimittäin

turvattomuuden tunne on ennätyskorkealla mikä käy ilmi esimerkiksi maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan suomalaisille tekemästä vuosittaisesta kyselystä suomalaiset kokevat turvattomuutta turvattomuutta erityisesti työllisyystilanteen vuoksi toiseksi eniten huolta aiheuttaa kansainvälinen terrorismi ja euroopan taloudelliset näkymät valitettavasti nämä vuoden kaksituhattakuusitoista pelot terrorismista konkretisoituivat tänä vuonna myös meillä suomessa kansallisen turvallisuuden ylläpitäminen on valtion ydintehtävä tällä hetkellä osa kansalaisista perustellusti kokee että maamme on päästetty ajautumaan tilanteeseen jossa turvallisuusuhkia ei oteta tosissaan tästä syystä perussuomalaiset esittävätkin että muun muassa poliisin toimintamenoihin lisätään viisitoista miljoonaa tullilaitokselle viisi miljoonaa ja rajavartiolaitokselle kolme miljoonaa euroa olemme hyvin huolissamme suomen turvallisuustilanteen oleellisesta heikkenemisestä mielestämme on erikoista että hallitus tässä tilanteessa satsaa varoja esimerkiksi niin sanottuun vihapuheen torjumiseen ja kansalaisten puheiden kyttäämiseen erityisesti tuolla internetin puolella sitä vastoin perussuomalaiset näkevät että nämäkin resurssit pitäisi kohdentaa oikeisiin turvallisuusuhkiin kuten ulkomaalaisvalvonnan parantamiseen ja terrorismin ehkäisyyn sananvapaus on meille perussuomalaisille pyhä asia tällaiselle orwellilaiselle kyttäämiselle tulisi saada loppu arvoisa puhemies kuten täällä jo tänään on käynyt aiemmin ilmi perussuomalaiset ovat edelleen hyvin huolissaan maahanmuuton aiheuttamista kokonaiskustannuksista väärin perustein maahan tulevat ulkomaalaiset syövät julkisia varoja suurin osa heistä kuitenkin lopulta palaa tai heidät pakkopalautetaan takaisin kotimaihinsa maahanmuutosta löytyy useita aivan selkeitä säästökohteita ja ne olisikin vastuullisuuden nimissä syytä toteuttaa mitä pikimmiten hallitus esittää esimerkiksi että kunnille korvattaisiin laittomasti maassa olevien henkilöiden sosiaalihuollon kustannukset perussuomalaisten mielestä suomalaisten tehtävä ei ole maksaa laittomasti maassa olevien henkilöiden elämistä turvapaikanhakijoiden aiheuttamiin kustannuksiin esitämme muun muassa noin neljänkymmenenkahden miljoonan euron säästöjä vastaanottotoiminnasta ja yli viiden miljoonan euron säästöjä laittomasti maassa olevien sosiaalikustannuksista arvoisa puhemies perussuomalaiset eivät ole valmiita tinkimään kansalaisten turvallisuudesta näillä vaihtoehtobudjetissa esitetyillä toimenpiteillä haluamme parantaa kansalaisten turvallisuutta ja oikeusturvaa torjua rajojen ulkopuolelta tulevia uhkia sekä antaa poliisille lisää resursseja perustehtävien hoitamiseen sisäisestä turvallisuudesta ei saa tinkiä erityisesti tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa jossa nyt elämme

hyvä puhemies

kuinka heidän turvallisuuttaan tai heidän perheidensä turvallisuutta uhataan olen aivan hämmästynyt siitä jos te rajaatte osan suomalaisista pois tästä turvallisuuden kokemisen oikeudesta ja toisille ihmisille sitten taas sallitte sellaisen sananvapauden joka sisältää vaikkapa natsitunnusten esittämisen

sovitaan näin että tässä meidän arvomaailmamme edustavat täysin vastakkaista laitaa minusta minusta tavallisten ihmisten työtä tekevien ihmisten turvallisuus turvallisuus edellyttää sitä että poliisi ja syyttäjälaitos ja tarvittaessa oikeuslaitos puuttuu jo rikoslaissa määriteltyihin väkivallan tunnusmerkistöihin kiinnitän huomiota siihen että perussuomalaiset haluavat sitten tällaista toimintaa pikemminkin edistää siitä varmastikin voimme tehdä loppupäätelmiä mutta tosiaan palatakseni tähän vaihtoehtobudjettikeskusteluun nyt kun tv lamput ovat sammuneet ja meitä on rajallinen ryhmä täällä salissa sanotaanko että pidot paranevat kun tässä väki on vähentynyt voidaan voidaan keskustella rakentavasti niin huomautan ehkä parista asiasta jotka ovat jääneet tässä ministerikäsittelyssä hiukan hampaankoloon ei ole oikeudenmukaista se että esimerkiksi esittämämme veromuutokset esitetään ainoastaan bruttomuotoisina huomioimatta sitä mitkä ovat esimerkiksi korotusten vastapainona esitetyt alennukset emmehän mekään täällä sano rintojamme paukutellen että valtion ensi vuoden budjetti lisää valtion menoja viisikymmentäviisi miljardia vaan me toteamme että nettotulos eli alijäämä tai ylijäämä on tietyn kokoinen sen olen valmis sitten tämän asiallisen keskustelun jälkeen kun on nettoutettu se mitkä ovat verovaikutukset millekin ryhmälle toteamaan että kyllä meillä painottuvat veroalennukset pieni ja keskituloisille palkansaajille pieni ja keskituloisille eläkeläisille ja myöskin sosiaalietuuksien saajille ja ne joita verotetaan tuntuvammin ovat ovat sitten ne joilla on on pääomatuloja tai korkeat ansiotulot mutta huomautan myöskin sen että tämän bruttopopulismin jalkoihin jää tällainen havainto että se saanti mikä meillä verotuloissa on korkeampi huomattavasti korkeampi kuin hallituksella ja se on vastuullisen veropolitiikan merkki ei perustu niinkään tasokorotuksiin vaan veropohjan tiivistämiseen siihen että verotetaan sellaisia toimialoja jotka ovat tällä hetkellä päässeet aivan liian aliverotettuun asemaan ja jotka eivät elinkeinoja keskenään verrattaessa joudu suorittamaan samoja kustannuksia kuin kuin toiset elinkeinot

joka on selkeästi aliverotettu siihen muissa pohjoismaissa on haluttu puuttua tanskassa jo käsittääkseni yhdeksänkymmentä luvun lopulta asti on ollut voimassa rahoitusvero ruotsissa sitä kaavailtiin ja norjassa pantiin juuri toimeen se että suomi tarjoaa tässä vastaavaa ajattelua olisi vain yhteispohjoismaalaista järkevää ajattelua ja tässä kehottaisin hallitusta yhteistyöhön pohjoismaissa tarjosin tätä kyllä pari vuotta sitten ministeri stubbille mutta tässä kohtaa hän ei innostunut kansainvälisestä yhteistyöstä toinen tärkeä havainto liittyy finanssipolitiikan viritykseen sinänsä esitimme täällä vahvasti sen ihmettelymme miten on mahdollista että hallitus epäonnistuu kahdella toisilleen ikään kuin vastakkaisella tavalla samaan aikaan menoleikkauspuolella lisää eriarvoisuutta leikkaamalla lapsiperheiltä opiskelijoilta eläkeläisiltä köyhiltä ja kipeiltä mutta sitten samaan aikaan kuitenkin onnistuu heikentämään julkisen talouden tasapainoa sillä tavoin kuten esimerkiksi edustaja kiuru tässä huomautti että vuonna yhdeksäntoista rakenteellinen alijäämä joka mittaa

hallituksen lähtökohta vuonna kuusitoista on osoittautunut aivan hyväksi eli silloin se rakenteellinen alijäämä oli vain se puoli prosenttia mutta nyt näitten omille kavereille jaettujen veronalennusten johdosta tämä julkisen talouden rahoitusasema heikkenee tämä ei ole vastuullista veropolitiikkaa lopuksi arvoisa puhemies totean että hallitus on onnistunut samaan aikaan tekemään eriarvoistavan mutta vastuuttoman budjetin se sdpn vaihtoehto jo kolmatta kertaa peräkkäin on samaan aikaan oikeudenmukainen ja vastuullinen jää nyt sitten kansalaisten valittavaksi se kumpaa linjaa he haluavat kannattaa

arvoisa puhemies sdpn vaihtoehtobudjetin tärkeänä punaisena lankana on viesti kasvu kuuluu kaikille suomen taloudessa on pitkästä aikaa positiivinen vire ja myös työllisyys on kehittynyt myönteiseen suuntaan valitettavasti tämä ei ole saanut hallitusta muuttamaan talouspolitiikkansa suuntaa vaan säästötalkoissa ahkeroivat yhä monet pienituloiset palkansaajat lapsiperheet ikäihmiset ja

viime vuosina tehtyjen poliittisten päätösten ja leikkausten vuoksi ajautumassa kohti lisääntyvää eriarvoisuutta minkä ovat osoittaneet muun muassa eduskunnan tietopalvelun tekemät laskelmat eriarvoisuuden lisääntyminen rapauttaa ihmisten keskinäistä luottamusta sekä luottamusta yhteiskunnan rakenteisiin monelle tulevaisuus näyttäytyy epävarmana leikkaukset ovat osuneet kipeästi jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa oleviin esimerkiksi entistä useampi eläkeläinen joutuu eläkkeen indeksijäädytyksen terveydenhuollon asiakasmaksujen korotusten ja lääkekorvausten pienentämisen yhteisvaikutuksen vuoksi miettimään ostaako ruokaa vai lääkkeitä kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien leikkaukset kohdentuvat herkästi samoille henkilöille ja kotitalouksille ja pahimmassa tapauksessa sysäävät ihmisiä toimeentulotuen piiriin köyhyyttä lisäävä vaikutus on sitä suurempi mitä kauemmin etuutta on saatu sdpn vaihtoehdossa indeksileikkauksia ei tehdä indeksitarkistukset tulisi sen sijaan tehdä pysyvän lainsäädännön mukaisesti jotta voidaan turvata ihmisten hyvinvointi ja varmistaa heidän ostovoimansa kehitys eläkeläisten tilannetta ei paranneta pelkästään indeksitarkistuksilla vaan sdp esittää muun muassa pienten ja keskisuurten eläkkeiden verotuksen alentamista kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhteensovitusta jolloin pientä työeläkettä saavien toimeentulo paranee kolmellakymmenellä eurolla kuukaudessa haluamme panostaa myös vanhusten palveluihin eläkeläisten asemaa parannetaan kokonaispaketilla arvoisa puhemies julkisen sektorin työntekijät eivät ole tänä vuonna päässeet osallisiksi kasvun hedelmistä

vaikutukset talouskasvuun ja suomen kilpailukyvyn paranemiseen ovat kyseenalaiset lomarahaleikkaus on suoraan pois ihmisten ostovoimasta ja pitkälti myös suomen kansantaloudesta esimerkiksi sosiaalityöntekijällä leikkaus tarkoittaa seitsemänsadan euron tulonmenetystä lomarahan leikkaus ei paranna julkisen talouden tilannetta pidemmällä aikavälillä sillä se on tilapäinen mutta yksittäisille ihmisille ja perheille satojen eurojen menetys on iso asia sdpn vaihtoehdossa lomarahat maksettaisiin normaalisti vuosina kaksituhattakahdeksantoista viiva yhdeksäntoista lomarahojen leikkaus on vaikuttanut moneen lapsiperheeseen sen lisäksi lapsiperheiden tilannetta on heikennetty myös lapsilisiin kohdistuvilla leikkauksilla ja etuuksien heikennyksillä oikeutta kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen on rajoitettu ja päiväkotien ryhmäkokoja kasvatettu meidän vaihtoehdossamme etuuksiin tehdään normaalit indeksitarkistukset eikä asumistuen heikennystä tehdä lapsiperheiden arkea tuetaan varmistamalla perheiden palvelua ja varmistamalla riittävä rahoitus kotipalveluun myös uudistus varhaiskasvatuksen osalta on arvoisa puhemies arvioiden mukaan jopa kahdeksansataatuhatta suomalaista altistuu sisäilman epäpuhtauksille kosteusvaurioita on useammassa kuin joka kymmenennessä koulussa päiväkodissa sairaalassa tai muussa julkisessa rakennuksessa sisäilma ja homeongelmien erilaisten oireiden ja sairauksien vyyhti on syy seuraus suhteinen monimutkainen tietoutta terveysvaikutuksista on saatavilla kuitenkin jatkuvasti enemmän tunnustettu tosiasia on että epäterveet julkiset rakennukset aiheuttavat vuosittain oireita tuhansille ihmisille ihmiset kaipaavatkin nyt lupausta homevapaasta alueesta meidän jokaisen päättäjän on kannettava vastuu ihmisten altistamisesta sairastumiselle sdpn vaihtoehtobudjetissa on esitetty siemenrahaa kunnille homekorjausinvestointeihin lopuksi valtiontaloutta on hoidettava vastuullisesti ja on ymmärrettävä talouden realiteetit päätöksissä on silti oltava mukana myös sydäntä ja tahtoa pitää kaikki mukana viime aikojen eriarvoistumiskehitystä ei saa jatkaa vaan tuloeroja on pyrittävä kaventaman poliittisilla päätöksillä on mahdollista luoda ihmisille uskoa tulevaisuuteen ja luottamusta yhteiskuntaan ihmisten tasa arvoiset mahdollisuudet osallistua yhteiskuntaan ovat olleet suomen menestyksen tae vain näitä mahdollisuuksia luomalla ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita vahvistamalla voimme pärjätä jatkossakin

arvoisa puhemies kun katsoo tätä harvalukuista edustajien joukkoa salissa niin voi todeta ei kaikista otollisin yleisö kun täällä ei näytä hallituspuolueista olevan muita paikalla kuin allekirjoittanut täällä puhumassa mutta tänään on käyty vaihtoehtobudjeteista keskustelua ja on erinomaista että meillä on otettu tämä jo viime kaudella ollut käytäntö jossa oppositiopuolueet laativat omat vaihtoehtonsa budjetiksi jos ajattelee eroa siihen hallituksen laatimaan niin tokihan se näkyy että jokainen puolue yksin laatii sen budjetin ei tarvitse vilkuilla sivuille eikä neuvotella muitten puolueitten kanssa vaan voi tehdä omasta näkökulmasta aika kirkkaan vaihtoehtobudjetin jossa näkyvät aika selvästi ne ideologiset painotuksetkin sen takia ja hedelmällinen tapa myös keskustelun pohjaksi koska näitä eroja todella on oppositiopuolueitten välillä näissä vaihtoehtobudjeteissa toki se myös jonkun verran ehkä aiheuttaa sen että kun tiedetään että näitä ei tarvitse toteuttaa niin on helppo tehdä vähän löysiä budjetteja eikä niiden tarvitse olla aina toteuttamiskelpoisia niin kuin täällä on esimerkiksi tulopuolesta paljon puhuttu että sitralta rahan ottaminen tai suomen pankilta rahan ottaminen ei ole eduskunnan budjettikysymys pelkästään vaan vaatisi lainsäädännönkin muutosta täällä ja laajaa konsensusta siihen eri asia tietenkin on se että kun viisikymmentä vuotta sitten suomi täytti viisikymmentä vuotta ja eduskunta antoi

suomen kansalle lahjaksi suomen itsenäisyyden juhlarahaston tekemään tulevaisuustyötä niin onko se fiksu juttu että kun suomi täyttää sata vuotta niin me otamme osan lahjasta pois minusta ei minusta se ei ole fiksua jos me annamme vaikkapa kultaketjun kummilapselle rippilahjaksi niin vaikka sen kullan arvo nousisikin matkan varrella niin tuskin me lähdemme hakemaan osaa siitä ketjusta pois kun sinä et ole edes kuin kolmena päivänä käyttänytkään vain sitä ketjua tämä on arvovalinta ja se on minusta aika huono arvovalinta että lähdetään näin tekemään sitten näkyy myös se että on vähän tämmöistä populismia tässä keskustelussa on helppo sanoa että tämä hallitus kasvattaa tuloeroja koska siitä on selvää tieteellistä näyttöä että näin on mutta vain mikroskooppisen vähän vain mikroskooppisen vähän nolla pilkku nolla jotain prosenttia juuri tulin tilaisuudesta jossa suomen pankin tutkija kertoi ja näytti euroopan maitten gini kertoimen ja sen miten se on muuttunut kahdeksankymmentä luvulta suomessa olivat nousseet aika reilusti ne tuloerot mutta hän kertoi samalla että ne ovat nousseet yhdeksänkymmentä luvulla ja koko kaksituhatta luvulla

vielä velkaantuu koko ajan ja on helppo sanoa että nyt jaetaan jo kasvun hedelmiä meidän taloutemme kasvaa bkt nousee muttei valtiontalous ole ylijäämäinen sen takia me joudumme vielä odottamaan hetken että me saamme niitä hyviä hedelmiä jaettua mutta odottakaa ja kannattaa odottaa sillä tämän hallituksen politiikan seurauksena niitä hedelmiä on tulossa viime vaalikausihan päättyi siihen että koko eduskunta torppasi toisen asteen koulutusleikkaukset ja silloin muun muassa ville niinistö perusteli kuinka kahdensadankuudenkymmenen miljoonan toisen asteen koulutusleikkaukset ovat välttämättömiä nyt kun ne tehdään pikkuisen pienempinä niin on huuto ja parku aivan valtava kun niitä leikkauksia tehdään koulutuspuolesta ne eivät ole mukavia leikkauksia mutta tietyllä tavalla pitäisi olla itsellekin rehellinen ja tunnustaa mikä on se oma poliittinen linja ollut jos ei sitä muisteta niin silloin mennään helposti populismin puolelle toinen asia joka täällä on sosiaalidemokraateilta tullut ja joka minusta ei kyllä ole oikein tai sanotaan että siinä ainakin ollaan taloudellisia totuuden kanssa on se että väitetään että että hallitus leikkaa lomarahoja julkisen sektorin työntekijöiltä eihän tämä pidä paikkaansa se oli työmarkkinaosapuolten välinen sopimus ja sosiaalidemokraatit silloin kun tämä kilpailukykysopimus tehtiin ilmoittivat että hekin kannattavat tätä mutta kun huomasivat että tämä on on ollut ikävä ratkaisu osalle työntekijöistä niin kuin onkin ollut se on valitettavaa että on kohdistunut julkisen sektorin työntekijöihin tämä lomarahaleikkaus niin nyt sitten aletaan vastustaa ja sanotaan että tämä onkin hallituksen syytä samaan aikaan taloustutkijat toteavat että tämä kilpailukykysopimus paransi suomen kilpailukykyä yksiselitteisesti nyt me näemme että meidän kasvuvauhtimme on euroopan maista kaikista nopeinta siis kaikista nopeinta euroopan maista kolme pilkku kuusi prosenttia siinä mielessä voidaan todeta että hallitus on tehnyt oikeita ratkaisuja ja vaikka täällä edustaja aalto totesikin sanatarkasti näin kirjoitin oikein ylös että vihreät haluavat muutosta siihen mihin tämä maa on menossa minä en ainakaan halua tähän talouskasvuun enkä työllisyyden paranemiseen muutosta toivottavasti vihreätkään eivät halua

tässä edustaja lohella oli monta väittämää joiden totuudesta voidaan olla montaa mieltä tältä osin ajattelin puuttua nyt alkuun vain kahteen edustaja lohi totesi että on pyhäinhäväistys että sosiaalidemokraatit kävisivät sitralla mutta omia tekemisiä ei katsota yhtään tämä hallitus rahoittaa sellaisen kärkihankepaketin jossa käydään nesteessä moni ajattelisi että tämmöisenä aikana ei kannattaisi nestettä myydä mutta mitä tekee tämä hallitus kun laitetaan taseet töihin käydään nesteessä se on aivan käsittämätön liike ja me olemme halunneet osoittaa että olisi parempiakin paikkoja joissa voitaisiin käydä käydä

arvoisa puhemies neste on erinomainen yhtiö ja valtio on siinä merkittävä omistaja mutta ei se ole sen kummempi kuin moni muukaan valtion omistama erinomainen yhtiö on aivan eri asia lähteä käytännössä ajamaan alas sitra se lahjayhtiö joka on annettu suomen kansalle viisikymmentä vuotislahjaksi eduskunnalta

koska heidän varallisuudestaan otettaisiin puolet nyt teidän te ehdotitte samaa summaa myös viime vuonna ja edellisenä vuonna jos teidän vaihtoehtobudjettinne olisi toteutunut vuodesta kaksituhattaviisitoista eteenpäin niin ei siellä olisi tänä vuonna enää mistä ottaa vaan se tase olisi nolla eli ei joka vuosi voi ottaa muuten mennään kohta nollaan ja ja tämä on tietenkin ongelma näissä vaihtoehtobudjeteissa että laaditaan joka vuosi samanlainen tehdään se sammon ryöstö sieltä sitrasta ja unohdetaan että viime vuonnakin esitettiin tehtäväksi sama sammon ryöstö sieltä sehän sehän olisi jo nolla jos

kiitos puhemiehelle että annoitte korjata ensinnäkin me esitimme viime vuonna koulutusleikkausten peruuttamista mutta vielä hallitus ei ole sitä tehnyt ei myöskään sitran taseeseen ole vielä hallituksen toimesta koskettu heti kun nämä uudistukset menevät läpi joita siltä osin jätämme myös sitran rauhaan olemme omassa vaihtoehdossamme esittäneet että sitrassa on kertynyt aika merkittävä omaisuus joka tarvitaan tänä aikana yhteisiin talkoisiin mukaan ja kyllä varmasti ajatellaan niin että jos sitralla on varaa sijoittaa esimerkiksi sellaisiin rahastoihin ja pääomarahastoihin jotka sijoittavat kasvuyrityksiin euroopassa ja joiden suurin sijoitusrahasto osuus on itse asiassa j p morgan global equity rahasto niin kyllä me voimme varmasti suomen parlamentissa käydä siitä keskustelua ovatko nämä rahat nyt oikeassa paikassa kasvamassa korkoa tällaisena aikana luulisi että suomen sitra ehdottomasti satsaisi siihen että suomessa luodaan kasvua

arvoisa puhemies aikoinaan kun sitra päätettiin perustaa ajateltiin suomen tulevaisuutta suomalaisten nuorten ja lasten tulevaisuutta ja siksi sitra perustettiin nimenomaan edistämään talouden määrällistä ja laadullista kasvua ja luomaan tutkimuksen kautta tulevaisuutta suomelle kun sille on kertynyt tuottoja niin on selvä asia että sen tehtävä on ne turvaavasti sijoittaa ja on aivan eri asia keskustella esimerkiksi siitä pitäisikö sitran sijoittaa ne johonkin toiseen kohteeseen kuin ottaa sieltä lahjaksi annetusta rahastosta nyt sitten osa pois tämä linja mikä teillä on herättää kysymyksen että kun meillä on nytten yhdessä päätetty hienon itsenäisen suomen sata vuotisjuhlan kunniaksi myös tämäntyyppisiä samanlaisia huomionosoituksia niin onko teillä ajatus sitten myös että jos te pääsette valtaan niin te myös nämä sata vuotislahjat alatte perumaan ja ottamaan pois ei ei näin voi olla että jos tämmöinen perustetaan jatkossakin vaikka se viisikymmentä vuotta sitten perustettiin on ajatus että sitra toimii myös tulevaisuudessa ei se voi toimia jos sen rahat otetaan pois joka kerta kun tulee pikkusen ongelmia

puhemies sosiaalidemokraatit turvaavat sen että sitran nykyinen toiminta voi edelleen jatkua kysymys on miten saamme yhteiskunnassa olevat rahat parhaiten tuottamaan mutta haluan erityisesti kiinnittää huomiota siihen kohtaan jossa puhuttiin eriarvoisuudesta ja siitä mitä sille on tapahtunut tämän hallituksen aikana ja mahdollisesti muitten hallitusten aikana on selkeästi osoitettavissa että edellinen hallitus kykeni kuromaan umpeen tuloeroja se on näillä gini gini kertoimilla kerrottavana ihan samalla tavalla kuin nyt osoitetaan että että tuloerot kasvavat yksi näitä eriarvoisuuden tekijöitä ovat koulutusleikkaukset ja erityisesti se miten ne vaikuttavat työllisyysasteeseen mutta näitä konkreettisia asioita mitä on tehty esimerkiksi asuntopolitiikkaan on se että tulorajat otettiin ara tuotantoon tutkijat voivat yksiselitteisesti osoittaa että että tämä lisää epätasa arvoa ja kerryttää sitä näillä alueilla

arvoisa puhemies jos puhutaan tuloerojen kehittymisestä viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana niin kun sitä taulukkoa katsoo se on varmasti teidänkin saatavillanne jos ette ole sitä katsoneet se osoittaa että ne erittäin voimakkaasti suorastaan räjähtivät kasvuun silloin lipposen hallituksen aikana mutta sen jälkeen ne ovat olleet hyvinkin tasaisia viime hallituskaudella ne eivät pienentyneet vaan ne sahasivat koko ajan näin ja pysyivät lopputulos oli hyvinkin tasainen sitä taulukkoa kun katsoo niin neljän vuoden ajan ne sahasivat näin mutta eivät kasvaneetkaan tämän hallituksen aikana ne eivät sahaa vaan hyvin vakaita siellä on aivan hiuksenhieno kasvu niissä ja se selittyy pääosin tällä tupakkaveron nousulla mutta on totuuden kiertämistä jos sanoo että tämä hallitus kasvattaa tuloeroja se on niin pieni muutos että se ei kyllä todellisuudessa ole juuri mitään kun ajatellaan että meillä on voimakas talouskasvu joka yleensä johtaa tuloerojen kasvuun

arvoisa puhemies edustaja lohi puhuu täällä kauniisti kansasta ja kansan edusta ja kansan lahjasta mutta unohtaa ne hallituksen toimet jotka ovat leikanneet siltä tavalliselta kansalta leikanneet lapsilta leikanneet tulevaisuudesta joko te olette unohtanut ne isot merkittävät koulutusleikkaukset joita tämä hallitus on tehnyt joko te olette unohtanut subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaamisen joko te olette muut toimet joilla hallitus kuristaa pienituloisten vähävaraisessa asemassa olevien ihmisten kuten vaikka opiskelijoiden ikäihmisten perheiden monien muiden toimeentuloa toivottavasti mietitte myös kansaa tässä kysymyksessä ette vain

kaventamisesta mikä on ihan ok asia minua hieman häiritsi silloin kun puhuttiin sotesta että puhuttiin terveyserojen kaventamisesta minun mielestäni pitäisi tähdätä siihen että kaikki olisivat vielä vähän enemmän terveitä ja että kaikille jäisi myös enemmän rahaa käteen eikä vain sitä kaventamista miettiä heitän nyt yhden esimerkin

enemmän per vuosi lähihoitaja palkka kaksituhattaviisisataaviisikymmentä käteen jää yli kolmesataakolmekymmentä euroa enemmän per vuosi tästä minun mielestäni pitäisi puhua enemmän miten saadaan kaikille lisää ostovoimaa eikä pelkästänsä teoriasta nolla pilkku nolla nolla yksi

puhemies tämä keskustelu osoittaa opposition osalta sen miten aseeton se oikeastaan on tämän nykyisen taloustilanteen edessä talous kasvaa työttömyys vähenee olemme saaneet kansantalouden negatiivisen kierteen pysäytettyä ja on selvä asia edustaja kiuru älkää viitsikö kääntää mustaa valkoiseksi että kun kahdeksan vuotta mentiin täysin väärään suuntaan ja niin kuin valtiovarainministeri orpo sanoi omassa puheenvuorossaan otettiin velkaa yksitoista miljardia euroa pahimmillaan niin eihän sitä sellaista tilannetta kukaan voi sormia napsauttamalla muuttaa nollatilanteeksi ei se ole mahdollista nyt on sitkeästi menty oikeaan suuntaan jo kaksi vuotta ja tällä hetkellä olemme euroopan kasvava talous ensi vuonna vielä otamme velkaa kolme miljardia kaksi pilkku yhdeksän taitaa olla tarkka luku elikkä tässäkin meillä on vielä opittavaa olemme oikealla tiellä sitä mikä meni kahdeksassa vuodessa väärin ei varmasti kukaan pysty vuodessa korjaamaan mutta vaalikausi on jo hyvä samalla tiellä pitää pysyä eikä huudella turhia väliin

puhemies haluaisin tuoda viestiä keskustan edustajille kun olette tässä paikalla meillä on myös tulopuolelle oikeudenmukaisia ratkaisuja me olemme panostaneet maatalouteen lapsiperheisiin eläkeläisiin ja meillä on myös tuloja keksittynä ne eivät ole suoranaisia veronkorotuksia tavallisille ihmisille vaan tässä on kysymys esimerkiksi siitä mikä meillä on että suursäätiöiden ja suuryhtiöiden pääomatulot tulisivat verolle satatuhatta euroa ylittäviltä osin tästähän on ollut paljon julkisuudessa että miljoonien osinkotuloja muun muassa vvo tulouttaa yhdistyksille ja näistä ei tarvitse maksaa mitään veroja ihmiset kokevat tämän erittäin epäoikeudenmukaisena ministeri orpo vastasi minulle viime vuonna syyskuussa että tätä tarkastellaan säätiöiden ja yhdistysten verokohtelua koskevassa selvityksessä viekää nyt eteenpäin tätä tässäkin olisi paljon verotuloja tiedossa miksi näitä ei käytetä hyväksi

arvoisa puhemies edustaja strand täällä minusta erittäin viisaasti puhui siitä että on tärkeää että yritetään kaikkien tuloja nostaa ei pelkästään vahdata niitä tuloeroja vaikka sekin on tärkeää ettei suomi mene yhteiskunnaksi jossa tuloerot lähtevät kasvamaan liikaa ja eriarvoisuuskin lähtee lähtee syntymään silloin mutta kun tämä hallitus on tehnyt toimenpiteitä jotka parantavat työllisyyttä niin yhä useampi on sieltä työttömyyden kurimuksesta noussut sinne paremman ansion piiriin ja se ei näy näissä tilastoissa välttämättä semmoisena että tuloerot olisivat kaventuneet koska siellä otetaan niin kuin tiedätte eri tuloluokat aina huomioon ja verrataan niitten keskinäistä suhdetta eikä sitä kuinka suuri määrä meillä on kussakin luokassa haluan myös ottaa tässä esille vaikka edustaja östman ei ole paikalla että hänellä oli minusta erinomaisen hyvä puheenvuoro näistä kohtaanto ongelmista liittyen tähän työttömyyteen minusta ovat kyllä tervetulleita kaikki ideat mitä vain tulee siitä miten me pystyisimme yhdessä ratkaisemaan tätä kohtaanto ongelmaa eli sitä että meillä on työttömiä ja samalla paljon avoimia työpaikkoja

arvoisa puhemies edustaja lohi muistutti että viime kaudellakin on leikattu koulutuksesta ja näinhän se oli ja sen takiahan kaikki puolueet tekivät vaaleissa sen lupauksen että koulutuksesta ei enää leikata se johtuu siitä että ne leikkaukset jotka viime kaudella tehtiin ovat edelleen siellä pohjilla ei niitä ole palautettu niin että nyt voisimme taas leikata leikata uudestaan vaan ne leikkaukset jotka tehdään niiden entisten päälle heikentävät koulutustasoamme entisestään ja se heikentää osaamistamme lastemme ja nuortemme tulevaisuuden mahdollisuuksia ja koko suomen pärjäämistä siksi tämä koulutuslupaus annettiin ja siksi me vihreät haluamme pitää siitä kiinni ja omassa vaihtoehtobudjetissamme olemme osoittaneet miten nämä rahat voidaan ottaa jostain muualta jotta meidän ei tarvitse leikata tästä meidän osaamispohjastamme olemme nyt tilanteessa jossa ensi kertaa suomen historiassa koulutustaso uhkaa laskea

vielä edustaja kiuru ennen teitä

arvoisa puhemies oli hyvä että tämä koulutusteema tuli kuitenkin tähän iltaan ettei tule väärää käsitystä minusta edeltävä puhuja kertoi hyvin sen miksi tällä hallituskaudella oppositiossa ei haluta leikata koulutuksesta viime hallituskaudella vaadittiin että koulutuspolitiikassakin tehdään osa ja muistan kuinka kipeää jo silloin niiden yhteisten ratkaisujen löytäminen

mitä teki tämä hallitus aloitti tekemällä merkittävät koulutusleikkaukset kumulatiivisesti kolme miljardia euroa edustaja lohi te ette peruneet niitä edeltäviä vaikka halusitte ne perua viime hallituskaudella oppositiossa ollessanne ja päälle teitte kolme miljardia lisää ei voi ymmärtää ei voi ymmärtää lopuksi totean edustaja hoskoselle että en tiedä onko keskustassa ymmärretty että suomen alijäämä kasvaa nyt kun hallitus tekee politiikkaa niin kuin se tekee eli tosiasiassa isoin ongelma on se että suomi ei

eduskunta torjui nämä toisen asteen ammatillisen koulutuksen leikkaukset mutta ennen kuin se ehti torjua niitä muun muassa ministeri niinistö perusteli kuinka ne ovat välttämättömiä silloin oltiin tekemässä kaksisataakuusikymmentä miljoonaa euroa toisen asteen ammatillisen koulutuksen leikkauksia mutta niitä ei tehty ja silloin hän perusteli vihreitten puheenjohtaja että ne ovat välttämättömiä mutta kun tämä hallitus tekikin ne mutta pienempinä niin sitten alettiin sanomaan että tämä on katastrofi minusta tämä ei ole johdonmukaista politiikkaa vaan pitäisi tunnustaa että no me olisimme tehneet aikaisemmin kyllä jos eduskunta olisi hyväksynyt ne vähän isompina sen lisäksi me olemme kyllä leikanneet muuta koulutussektorilta erityisesti yliopistoilta pikkuisen mutta tämänkin leikkauksen jälkeen yliopistojen tulot ovat korkeammalla tasolla kuin vuonna kaksituhattakymmenen siis ei mikään katastrofi
ja puhujalistaan

arvoisa puhemies värderade talman meillä on pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta sen etuudet ja palvelut mutta työllisyysaste on eteläeurooppalainen tämä lainaus on valtiosihteeri hetemäeltä kyseessä ei ole uusi lainaus näin hän sanoi ennen budjetin käsittelyä vuosi sitten valtiovarainministeriön vahva mies hetemäki olisi voinut sanoa jälleen samoin sillä nyt tarvitaan mielestämme kokonaan uutta tavoitetasoa työllisyysasteen osalta

valitettavasti työllisyysaste on hyvistä ajoista huolimatta edelleen noin seitsemänkymmentä prosenttia edes hallituksen seitsemänkymmenenkahden prosentin tavoitteella emme pääse lähelle kohtuullista pohjoismaista tasoa työllisyys on saatava muiden pohjoismaiden tasolle ja pidemmän päälle kahdeksaankymmeneen prosenttiin ahvenanmaa on jo tuolla tasolla ja myös pohjanmaan vientirannikko on seitsemääkymmentäviittä prosenttia jo nykyisin mahdotonta tämä siis ei suinkaan ole ruotsissa työelämää uudistettiin yli kymmenen vuotta sitten sosiaalidemokraattisen hallituksen aikana ja siellä voidaan nyt nauttia seitsemänkymmenenseitsemän prosentin työllisyysasteesta meidän tulee selvästi nähdä maamme kilpailuedut ja uskaltaa panostaa uudistuksiin joita taloudessamme tarvitaan ruotsalaisen eduskuntaryhmän paremman vaihtoehdon budjetissa olemme listanneet useita toimenpiteitä kuten myös työllisyysohjelmassamme tarvitsemme muun muassa perhevapaauudistuksen joka ei ole kustannusneutraali pintaraapaisu vaan jossa näkyy tulevaisuuteen panostaminen tasa arvon vahvistaminen ja optimistisemman tulevaisuudenuskon vaaliminen olennaista on myös se että suomi ottaa jälleen paikkansa maana jossa koulutus ja tutkimus ovat menestyksemme lähtökohta oecdn tilasto osoittaa suomen menettäneen viime vuosina asemiaan ratkaisevaa on myös se että jatkamme edellytysten luomista perusopetuksessa

heidän sosioekonomisesta taustastaan riippumatta koulupudokkuusilmiö erityisesti poikien piirissä on vakava asia eikä meillä ole varaa suhtautua siihen välinpitämättömästi muun muassa tätä haastetta käsiteltiin kun eduskuntaryhmämme laati kaksitoista toimenpide ehdotusta yhteiskunnassa kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ryhmien auttamiseksi monet yhteiskunnassamme eivät pääse koskaan työmarkkinoille ja tiedämme että aivan liian monet kolmekymmentä vuotiaat päätyvät sairauseläkkeelle mielenterveysongelmien takia tämän vuoksi rkp ja ruotsalainen eduskuntaryhmä ovat vaatineet laajaa kansallista mielenterveysohjelmaa toivomme hallituksen ottavan kopin aloitteestamme asiaan puuttumattomuus maksaa nimittäin miljardeja yhteiskunnalle kaiken

asianomaisten ja ja heidän henkilökohtaisesti pidän ylivelkaantuneita tukalassa asemassa olevana ryhmänä joka ei saa tarvitsemaansa tukea vaikeassa tilanteessaan itse asiassa meillä on jo noin neljäsataatuhatta ihmistä joilla on maksuhäiriöitä arvoisa puhemies tulevan kahdenkymmenen vuoden aikana maailma tulee muuttumaan enemmän kuin se on muuttunut viimeisten kahdensadan vuoden aikana tämä huima muutos ja kehitystahti tuo tullessaan valtavia mahdollisuuksia etenkin kaltaisellemme pienelle ja ketterälle fiksulle ja osaavalle maalle suomella on ainutlaatuinen tilaisuus olla se voima joka tuo eri sektoreille uusia ratkaisuja ja uusia konsepteja nimenomaan huomisen maailmaan jossa työn käsite sekä taloudellisen arvonluonnin logiikka tulevat poikkeamaan huomattavasti siitä mihin olemme tottuneet meidän on aktiivisesti varmistettava toimintaedellytykset niille toimialoille ja alueille joilla vienti aidosti vetää joilla teollista jalostusarvoa luodaan ja yritykset itse markkinaehtoisesti panostavat tutkimukseen ja kehitykseen eri seudut yritysklusterit ja arvoketjut kilpailevat joka päivä globaalisti the economist lehdessä oli kesällä hyvä juttu konstulttiyhtiö pwcn arviosta että keinoälyyn liittyvä kasvu tulee kasvattamaan maailman yhteenlaskettua bkttä kuudellatoistatuhannella miljardilla dollarilla vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä

vaatii kuitenkin rohkeaa otetta fokusoituja panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen sekä ennakkoluulotonta kytkeytymistä kansainvälisiin verkostoihin ja strategisesti tärkeisiin arvoketjuihin hyvien palveluiden ja turvallisen elinympäristön lisäksi sata vuotiaalla suomella on tähän kaikki edellytykset

arvoisa rouva puhemies kuusi viiva seitsemän viikkoa sitten televisiouutisissa oli kymmenen sekunnin pätkä jossa todettiin arvostettu sveitsiläinen tutkimuslaitos oli noteerannut satakolmekymmentäseitsemän maata kaikki oecd maat mukana ja aika monta muutakin maata eri ulottuvuuksien suhteen paremmuusjärjestykseen televisiouutisissa todettiin että näistä sadastakolmestakymmenestäseitsemästä suomi oli viimeinen siltä osin mikä koskee työmarkkinoiden jäykkyyttä muissa medioissa ei käsitelty asiaa ehkä ei ollut syytäkään koska suomi on vakiinnuttanut paikkansa jäykimpien työmarkkinoiden toteuttajamaana muuten suomi sijoittui tässä tutkimuksessa kaikilla osa alueilla

paikkeille ja joissain koulutuksissa lähelle aivan maailman kärkeä mitä tästä työmarkkinoiden jäykkyydestä aiheutuu jos edustajat pyytävät esimerkiksi työ ja elinkeinoministeriön selvityksen jossa seurataan laajaa työttömyyttä niin siellä todetaan että meillä on tällä hetkellä noin kuusisataakolmetuhatta työtöntä virallinen laskenta pohjautuu erilaisiin perusteisiin jolloin vähentyy tämä työttömien määrä huomattavasti mutta tosiasiaa se ei muuta toki tässä niin sanotussa laajassa työttömyyskäsitteessä on myös sellaisia jotka perinteisen ajattelutavan mukaan eivät sinne kuulu esimerkiksi sellaisia jotka hakevat aktiivisesti uutta työtä vaikka jonkinnäköinen työ heillä sillä hetkellä onkin kun hallitus asetti tavoitteeksi sadankymmenentuhannen uuden työpaikan saavuttamisen se on tuntunut varsin hyvältä mutta tosiasiassa olisi varmaan pitänyt asettaa tavoitteeksi kolmesataakymmentätuhatta uutta työpaikkaa koska näiden työpaikkojen todellinen lisääntyminen ei ole kovin merkittävää ja uudet työpaikat syntyvät osittain matalapalkka aloille ne eivät enää ole nokian insinöörien työpaikkoja joudutaan valtioneuvostossa ja täällä eduskunnassa jatkuvasti käymään keskustelua siitä mistä leikataan mistä kiristetään veroja työllisyysaste kuusikymmentäyhdeksän on viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin se jolla jonkinnäköinen tasapaino valtiontalouden osalta olisi saavutettavissa olisi syytä päästä kahdeksaankymmeneen mikä ei ole mitenkään mahdotonta jos asiat ovat kohdallaan se että on avoimia työpaikkoja joihin ei löydy tekijöitä johtuu osittain myös maan sisäisistä ongelmista varkauden yläpuolella rintamamiestontti rakennettu omakotitalo on myyntihinnaltaan ehkä kymmenentuhatta viiva kaksikymmentätuhatta suomessa etelän etelän kasvukeskuksissa saa ehkä viisi neliötä siellä ei voi edes laillisesti asua jolloin vaikka työtä olisi etelä suomessa niin sisäinen muuttoliike jumiutuu näiden asuntojen hintaerojen seurauksena paikoilleen jos sitten katsotaan mistä näin jäykät työmarkkinat johtuvat pitkäaikainen kehitys ehkä neljänkymmenen vuoden kehitys on johtanut siihen että oletamme että jokaisessa työpaikassa on satoja samaa työtä tekeviä ihmisiä jolloin sekä työnantajan että työntekijöiden kannalta on mielekästä sopia työehdoista kollektiivisesti nykyisessä työelämässä tilanne on täysin toinen ne työt joissa on aiemmin ollut satoja ihmisiä samassa työssä on pääasiassa automatisoitu näin ollen yksilöllisyys ei enää toteudu näissä yleissitovissa työehtosopimuksissa ja sinänsä kun perusoikeuksia tarkastellaan niin sopimusvapaus on aivan keskeinen asia on mahdollista sopia mutta on mahdollista myös olla sopimuksen ulkopuolella en ole nähnyt yhtään sellaista juristia joka kehtaisi kirkkain silmin sanoa että yleissitovuus on suomen perustuslain kanssa sopusoinnussa siihen ei uskalleta puuttua mutta sen kustannukset että työmarkkinat toimivat näin huonosti ovat vuositasolla varmaan viisi viiva viisitoista miljardia ja kun ne eivät toimi eivätkä vähään aikaan tule toimimaankaan niin velkaantuminen jatkuu korkeasuhdanteen aikana vähän heikompana tällä hetkellä se on määrältään ehkä vuodessa se korkeasuhdanne joka tällä hetkellä vallitsee johtuu osittain osin siitä että euron ja dollarin välinen kurssi on devalvoitunut siten että se vastaisi suomen markan devalvoitumista aikaisemmin viidellätoista prosentilla dollarin vahvistuminen jälleen kahteenkymmeneenviiteen näkyy jo siten että uusia tilauksia ei enää saada ja ne kasvuluvut jotka tällä hetkellä näkyvät julkisuudessa johtuvat tästä dollarin kahden vuoden alamäestä joka alkoi kaksituhattaviisitoista ja päättyi alkavana syksynä tämän kahden vuoden devalvaation hedelmiä keräämme tällä hetkellä jos suomi ei korjaa näitä perusrakenteitaan tulemme seuraavalla eduskuntakaudella jälleen palaamaan samoihin ongelmiin emme ole ratkaisseet syitä vain vähentämään näiden seurausvaikutuksia kiristämällä veroja ja leikkaamalla ihmisten saavutetuista eduista

arvoisa puhemies tämä menettely jossa näitä opposition erilaisia vaihtoehtobudjetteja käsitellään eduskunnan täysistunnossa on osoittautunut erittäin toimivaksi se mahdollistaa vertailun erilaisten vaihtoehtojen välillä ja ja myös keskustelun aivan eri tavalla kuin takavuosina jolloin jolloin tällaista käytäntöä ei ollut tuossa

tuossa aiemmin keskustelussa edustaja kivelä arvosteli kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjettia epärealistiseksi hän nosti esiin ehdottamamme sokeriveron jonka tuotto hänen mukaansa olisi vain kolmasosa väitetystä haluan tähän kiinnittää huomiota sillä oletan että edustaja kivelä ei huomannut sitä että ehdotuksemme sokeriverosta koskisi laajempaa tuoteryhmää kuin makeis ja jäätelövero makeisista arvioidaan saatavan tuottoa veroina yhteensä kaksisataaviisikymmentäkuusi miljoonaa euroa ja jäätelöstä satayhdeksän miljoonaa euroa ja nämä tuotothan ovat hallituksen esityksen mukaan sitten ensi ensi vuoden osalta pois mutta sokerivero kohdistuu tasapuolisesti eri tuoteryhmiin ja perustuu elintarvikkeisiin lisättyyn sokeriin muun muassa evira ja terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat puhuneet sokeriveron puolesta tällä verolla edistettäisiin terveyttä sekä vähennetään terveydenhoidon kustannuksia sokerivero perittäisiin tuotteisiin lisätystä sokerista eli veronalaisia olisivat suomessa valmistettu sokeri maahantuotu sokeri ja kaikki sokeria sisältävät tuotteet sokeriveron määrääminen tulee suomessa ensi vuoden vaihteessa mahdolliseksi kun pakkausmerkintälainsäädäntö uudistuu ja elintarvikkeiden sokerimäärän ilmoittaminen tulee pakolliseksi todellakin tämä veropohja esityksemme mukaan laajenisi sillä veron piiriin tulisi laaja kirjo sokeria sisältäviä tuotteita kuten keksejä vanukkaita ja jugurtteja ehdotuksemme tarkoittaisi sitä että ensi vuoden ajalta verokertymä olisi kolmesataa miljoonaa euroa arvoisa puhemies sitten nostan esiin tähän vaihtoehtobudjettiimme sisältyvän ehdotuksen alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta ja käytän tässä yhteydessä lyhyen esittelypuheenvuoron puhemiehen kehotuksen mukaan

tulee sitten myöhemmin asialistalla varsinaisesti käsittelyyn mutta käytän puheenvuoron nyt ehdottamamme alkoholi ja alkoholijuomaveron korotus lisäisi verokertymää arviolta yhteensä noin sata miljoonaa euroa hallituksen suunnitteleman sadan miljoonan euron veronkorotuksen lisäksi perustelemme sitä sillä että alkoholihaittojen määrä on suorassa suhteessa alkoholin kokonaiskulutukseen ja tehokkain tapa hillitä alkoholin käyttöä on vaikuttaa alkoholin saatavuuteen ja hintaan aiemmat veronkorotukset joita on tehty viime vuosina melko lyhyen ajan sisällä viisi kertaa ovat osoittaneet että hinnan nousu vaikuttaa selkeästi alkoholin kokonaiskulutukseen ja myös haittoihin alkoholivero on todellakin järkevää asettaa sellaiselle tasolle että se hillitsee alkoholin käyttöä ja että veron tuotto on järkevässä suhteessa alkoholin käytön yhteiskunnalle aiheuttamiin kustannuksiin tämä vaihtoehtobudjettimme sisältää myös esityksiä ennen kaikkea lapsiperheiden myös ikäihmisten osalta nostan esiin sen

että pitäisimme tärkeänä sitä että tuo viime vaalikaudella aikaan saatu

verotuksen lapsivähennys tulisi säilyttää sehän säädettiin silloin kompensoimaan lapsilisäleikkausta ja kun tuota leikkaustakaan ei ole peruttu niin mielestämme ei ole mitään syytä lähteä tuota vähennystä poistamaan

arvoisa puhemies

me haluamme panostaa lapsiin ja nuoriin ja sitä kautta suomen tulevaisuuteen ja siksi me panostamme koulutukseen hallitus on leikannut koulutuksesta puoli miljardia ja nämä rahat me haluamme palauttaa koska nämä rajut leikkaukset ovat murentaneet jo koulutuksemme perustaa ne näkyvät niin päiväkotien koulujen kuin oppilaitostenkin arjessa ja sitä kautta ne heijastuvat osaamiseen olemme tilanteessa jossa suomalaisten koulutustaso on ensi kertaa sata vuotisen historiamme aikana heikkenemässä me kaikki tiedämme että tämän maan menestys on rakennettu osaamiselle se on myös ainoa pohja jolla voimme maamme tulevaisuutta rakentaa tässä globalisoituvassa maailmassa siksi on tärkeää pitää kiinni siitä että ja nuorella on mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin rahkeet riittävät riippumatta siitä mikä on perhetausta tai perheen tulotaso tämä on ollut suomalainen unelma ja nyt tämä unelma ja mahdollisuus on katoamassa varhaiskasvatuksesta tiedetään että se on kaikkein tehokkain satsaus se on keino tasata niitä oppimiseroja jotka johtuvat kotitaustasta hallitus on leikannut varhaiskasvatuksesta niin että ryhmäkoot ovat kasvaneet ja myös rajoittanut lasten oikeutta osallistua päivähoitoon nämä ovat vaarallisia päätöksiä no fiksut kunnat ovat päättäneet toisin ja ne ovat laittaneet omaa rahaa varmistaakseen laadukkaan päivähoidon jokaiselle lapselle tämä on hyvä asia mutta mitä hallitus sanoo niille lapsille ja perheille joiden kunnat eivät ole valmiita tai tai eivät pysty laittamaan rahaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen tämä johtaa tilanteeseen jossa eriarvoisuus kasvaa ja tulevaisuuden eväiden laatu riippuu asuinpaikasta tätä me vihreät emme halua ja siksi palautamme vaihtoehtobudjetissamme subjektiivisen päivähoito oikeuden ja pienennämme ryhmäkokoja arvoisa puhemies tuloerojen kasvu ja yhteiskunnan eriarvoistuminen ovat suuri uhka suomalaiselle yhteiskunnalle ja sen vakaudelle siksi me haluamme varmistaa että kaikki pysyvät mukana meidän on suunnattu kaikkein pienituloisimmille ja haluamme vähentää köyhyyttä siksi ehdotuksessamme perumme ne leikkaukset ja indeksijäädytykset jotka hallitus on tehnyt kelan etuuksiin eli kaikkein pienituloisimmille suomalaisille me myös korotamme opintotukea arvoisa puhemies ilmastonmuutos ei odota siksi tarvitsemme ripeitä toimia sen hillitsemiseksi tarvitsemme uudistuksia joilla muutamme energiatalouttamme pois fossiilisesta ja tässä muutoksessa tarvitaan niin keppiä kuin porkkanaa tämän vuoksi vihreiden vaihtoehtobudjetissa toisaalta vähennetään niitä tukia joita annetaan fossiiliselle energialle ja toisaalta vauhditetaan sähköautojen käyttöönottoa verovähennyksillä halutaan vauhdittaa maatalouden biokaasutuotantoa ja uusiutuvan energian pientuotantoa yhtä lailla haluamme panostaa raideliikenteeseen ja joukkoliikenteeseen sekä kehittää liikenteen palveluita kansainvälinen tutkijayhteisö varoitti maanantaina lajien joukkosukupuutosta kuudes sukupuuttoaalto on käynnissä ilmastonmuutos on yksi sen aiheuttajista samoin fossiilisen energian käyttö meidän onkin huolehdittava että korvaamalla fossiilista energiaa uusiutuvilla teemme sen kestävästi siksi on ettemme hakkaa metsiä energiaksi vaan käytämme puuta kestävästi siten että hiilivarastot eivät pienene emmekä vaaranna monimuotoisuutta monimuotoisuutta sen huolehtimiseksi vihreät haluavat myös lisätä varoja luonnonsuojelualueiden hankintaan sekä uhanalaisten kalakantojen suojeluun lopuksi arvoisa puhemies emme voi myöskään unohtaa globaalia vastuutamme ministeri risikko on moneen kertaan sanonut että kun turvapaikkatilanne saadaan hallintaan on aika kasvattaa pakolaiskiintiötä nyt on se aika siksi vihreät esittävät pakolaiskiintiön nostamista nostamista kahteentuhanteenviiteensataan henkilöön samanaikaisesti on tärkeää huolehtia kehitysyhteistyön määrärahoista näin voimme auttaa paikan päällä ja ehkäistä erilaisten kriisien syntymistä ja lisätä hauraiden yhteiskuntien vakautta

nykyinen taloudellinen järjestelmä valtion ja ahvenanmaan itsehallinnon välillä perustuu siihen että kaikki ahvenanmaalla maksavat valtionverot valtiolle aivan kuten kaikki muutkin ahvenanmaa saa näistä veroista sitten takaisin nolla pilkku prosenttia valtion kaikista verotuloista järjestelmän voimaantulon jälkeen ahvenanmaan väestömäärä on kasvanut kuudellatoista prosentilla kun taas koko maan väestö on kasvanut kahdeksalla prosentilla tämän seurauksena könttäsumma ei tällä hetkellä riitä kattamaan ahvenanmaan julkisen palvelun rahoitusta koska ei ole korotettu vaikka väestön osuus on kasvanut merkittävästi ongelman ydin on se että tasoitusprosenttia ei ole tarkistettu sen jälkeen kun kyseinen järjestelmä tuli voimaan yli kaksikymmentäviisi vuotta sitten joten siitä huolimatta että ahvenanmaa saisi tuhat veronmaksajaa lisää jotka maksaisivat valtiolle välittömiä veroja maakunta ei saisi näistä tuloista takaisin koska tasoitusmaksuperustetta ei ole säädetty ahvenanmaa on hyvä veronmaksaja sillä työllisyys on hyvä ja työttömyys alle neljä prosenttia viimeisimmät saatavissa olevat veroluvut osoittavat että ahvenanmaa maksaa yli nolla pilkku seitsemänkymmentäyksi valtion välittömistä veroista mutta saa vain nolla nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia takaisin ahvenanmaalla on jo pitkään tehty töitä sen eteen että könttäsumma säädettäisiin vastaamaan nykyistä todellisuutta ahvenanmaasta vastaava ministeri anne berner on myös ehdottanut tasoitusmaksuperusteen korotusta näin myös ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetissa sekä talousarvioaloitteessa itsehallinto ei saa olla suhdannekysymys kun maakunnan tarpeet ovat riippumattomia taloudellisesta tilanteesta tässä on kyse siitä että itsehallintojärjestelmän on toimittava myös käytännössä

arvoisa

oikein kehua edustaja lehteä hyvästä puheenvuorosta ja analyysistä mutta mitä vihreisiin tulee heidän joka ei nyt niin sanotusti odota se on ihan sama mitä me täällä suomessa teemme sen ilmastonmuutoksen eteen tästä nykyisestä tilanteesta meillä on maailman puhtain teollisuus meidän päästömme ovat nolla pilkku yksi prosenttia maailman päästöistä jos ne otetaan pois niin ei se vaikuta ilmastonmuutokseen yhtään mitään se on oman kilven kiillottamista ja ja semmoista vihervasemmistolaista toveripopulismia mitä syötetään kansalaisille että saadaan ääniä käytännön kanssa sillä ei muuta tekemistä kuin se että jos nämä esitykset mitä heillä on nyt tässä budjetissaan toteutetaan teollisuus näivettyy paikalleen taikka lähtee pois tämä on totuus elikkä tämmöiseen ei voi lähteä arvoisa puhemies sdpn varjobudjetissa esitetään auto perintö ja lahjaverojen kiristyksiä mikäli nämä toteutuisivat se laskisi entisestään kiinnostusta syrjäseutujen asuntoihin

tämä on perussuomalaisten edustaja niin jo nyt on tilanne monin paikoin se että vanhempaa taloa tai mökkiä joka kaupungista ei jälkipolvi välttämättä halua lunastaa ja ylläpitää ja vaikka olisi halua ei kenties ole taloudellista mahdollisuutta kesäkuun lopussa iltalehti julkaisi jutun otsikolla mökkikauppa murroksessa siinä kerrottiin että kesämökkien hintakehitys on vaarassa taantua jos mökki on ilman omaa rantaa haja asutusalueella sen hinta putoaa runsaasti suosituissakin mökkimaakunnissa jos omistaa mummonmökin joka on kaukana kasvukeskuksesta mökin hinta vain hiipuu mummonmökkisarjassa mökit ränsistyvät ja hinnat tippuvat osa mökeistä poistuu pikkuhiljaa koko rakennuskannasta pois kun niitä ei käytetä huolleta eikä korjata synkkä totuus on että ne muuttuvat vähitellen asuinkelvottomiksi osassa maata kaikkia mökkejä ei kannatakaan korjata huoltaa ja ylläpitää kysyntä on niin että kaikista korjauksista ei saa omiaan takaisin myyntitilanteessa mökkikannalle asettaa haasteen myös se että muuttotappioalueiden omakotitalot jäävät tyhjilleen entisistä omakotitaloista tulee uusia kilpailijoita mökkimarkkinoille arvoisa puhemies syrjäseuduilla on yhä enemmän taloja joissa on laudat ikkunoissa niitä on vaikea sekä myydä että vuokrata asuin tai edes mökkikäyttöön jos perilliset asuvat kaukana heillä ei ole välttämättä kiinnostusta aikaa tai rahaa alkaa kunnostaa taloa on arvioitu että muuttotappiopaikkakunnilla on ainakin kaksisataatuhatta asuntoa tyhjillään joten kyse on todellisesta yhteiskunnallisesta ongelmasta

sdp esittää perintö ja lahjaveroja tämmöiselle mikä on jo moneen kertaan verotettua ja näilläkö nämä haja asutusalueet saadaan asuttua tarkoitushan on kasata ihmiset suuriin yksiköihin ja siellä sitten pettää toveripopulismilla sillä tavalla että tulevat äänestämään että mehän tehtiin näin pikemminkin verotuksen tulisi jarruttaa kehitystä jossa yhä enemmän syrjäseutujen rakennuksia muuttuu käytännössä arvottomiksi arvoisa puhemies kiitoksia

arvoisa puhemies vähän hämmentää tietysti tämä tämä kuvio kun tässä kuitenkin kaikki oppositiopuolueet esittelevät omia vaihtoehtojaan mutta edustaja hakkaraiselle voin kertoa sen että sosiaalidemokraatit ovat erinomaisen hyvin tunnustaneet tämän valitettavan tosiasian että suomessa on kahtia jakautuneet asuntomarkkinat ja olemme monissa eri tilanteissa muun muassa omassa vastalauseessamme ja

perintöjen verotus mitä esitämme suurten perintöjen verotus ei todellakaan koske näitä vähäisiä pieniä taloja jotka ovat siellä haja

arvoisa puhemies kyllä perintövero on semmoinen asia että siitä perinnöstä on maksettu jo kerran vero minulla on henkilökohtainen kokemus siitä asiasta aikoinaan vanhemmat jäivät eläkkeelle ja jouduttiin tuon kateusveron kohteeksi no siinähän kävi niin että jouduimme menemään pankkiin että saatiin tehdä työtä oli pikkuisen säästöjä jäänyt siihen ei muuta kuin siihen olemiseen jaettiin sdp joka oli silloin hallituksessa oli tehnyt hallitusyhteistyötä sinä aikana ja rahat menivät sinne olemiseen ja ei muuta kun pankkiin ja no siitä selvittiin kovalla työnteolla eikä olemisella mutta siihen vielä että jos halutaan sinne äänekoskelle sitä työtä ja

ihan sama minkä hallituksen tekemä oli tämä että tämä nykyinen tehdas tuli äänekoskelle kuitenkin merkittävä asia on se että sinne saadaan puuta ja verottamalla perintöverottamalla sitä ei sinne tule se on aivan varma asia

arvoisa puhemies minusta on ihan hyvä että kun ihmisillä on tuloja keskustellaan siitä miten verotettaisiin oikeudenmukaisesti sitä tuloa jonka ihminen työstään ansaitsee kyllä me koemme että erityisesti hallituksen esityksessä verotetaan merkittävästi ja sen takia nämä tulot jäävät sitten saamatta siihen jokapäiväiseen kulutukseen aika iso linjavalinta oli esimerkiksi siinä että hallitus päätti tässä esityksessä että kyllä tuloverotukseen tulee indeksikorotukset mutta etuuksiin ei oliko se hyvin vaikeina aikoina oikein että ihmiset jotka saivat etuutta eivät saaneet indeksikorotusta mutta tuloverotukseen sitä kyllä tuli kyllä tuli siinä mielessä sinänsä keskustelu siitä perinnöissä joita saadaan

puhemies tähän kysymykseen josta edustaja hakkarainen on huolissaan sosiaalidemokraateilla ei ole mitään muutosta tässä meidän omassa esityksessämme todellakin niin kuin edustaja kiuru sanoi meidän esityksemme koskevat vain suurimpia perintöjä
arvoisa herra puhemies mielenkiintoinen kysymys sikäli sekä ruotsi että saksa ovat molemmat poistaneet perintöverot lähinnä sen takia että pääomat pysyvät kotimaassa eikä yrityksiä myydä ulkolaisille saman alan yrityksille päätösvaltakin pysyy silloin maassa sosiaalidemokraatit ruotsissa poistivat sekä varallisuusveron että perintöveron lisäksi saksassa jos myyt yrityksen kahden vuoden aikana voit ilman perintöveroa sijoittaa sen muuhun yritystoimintaan mikä modernisoi tätä elinkeinorakennetta kehottaisin asianosaisia tutustumaan näiden maiden saavutuksiin minun mielestäni ne ne ovat varsin hyviä

arvoisa herra puhemies todellakin edustaja lehti avasi tämän kysymyksen aivan oikeasta näkökulmasta kyllä meidän pitää esimerkiksi yritysvarallisuuden perintötilanteessa pitää huoli siitä

että se yritys jatkaa ja pystyy työllistämään kun se toinen vaihtoehto on että yritys pistää pillit pussiin ja lähtee vaikka viroon se on tänä päivänä kovin houkutteleva vaihtoehto tiedän monta yritystä omassa tuttavapiirissäni jotka ovat vaihtaneet lahden toiselle puolelle nimenomaan näistä syistä työpaikat ovat siellä verot menevät sinne ja suomi vain

hallitus on poistanut byrokratiaa ja muun muassa sallinut kunnille päätöksentekoa kaavoituksilla oppositio on vastustanut kaikkia niitä päätöksiä te ette halua byrokratiaa purkaa niin että kesämökin voi rakentaa omakotitaloksi ja viettää siellä vaikka eläkepäiviä te vastustitte ja edustaja myller oli päävastustaja koko hommassa tämä on aika kuvaavaa siitä mitä te oikeasti haluatte tehdä toki te täällä muuta puhutte

arvoisa puhemies kyllähän tässä tietysti haiskahtaa se että keskustassa taidetaan huomata että aika lähelle sosiaalidemokraatit tulevat nyt kylkeen kun näytämme teille sitä veromallia kuitenkin perheyritysten liiton suuri suomalainen unelma on ollut tässä vuosikymmeniä ja nyt se toteutuu tässä esityksessä sen sijaan minusta lehti puhui ihan viisaita siitä että on monenlaisia tapoja tukea verotuksella ja olen valmis itse henkilökohtaisesti tämän haasteen ottamaan vastaan että tarkistamme sen sijaan totean jo tässä että että tämän neljänkymmenentuhannen suomalaisen yrityksen joukkopako viroon ei kyllä tule auttamaan tätä viron verotuksen mallia siitä on tehty monta asiantuntijatyötä me olemme

puhemies siinä lakiesityksessä johon edustaja hoskonen viittaa siltä osin kuin kysymys oli vapaa ajan asuntojen muuttamisesta varsinaisiksi asunnoiksi sitä emme vastustaneet mutta muutoin olemme suhtautuneet hyvin tarkasti tämän hallituksen maankäyttö ja rakennuslakiesityksiin koska me näemme että kaavoituksella on hyvin paljon erilaisia kulmia ja on tarkoituksenmukaista että yhteensovitetaan eri intressejä mutta sitä kohtaa mitä sanoitte tästä tästä kesämökkien muuttamisesta varsinaisiksi asunnoiksi

arvoisa herra puhemies todellakin edustaja myller teillä on aivan erinomainen tapa juosta karkuun sitten kun asioista päätetään te te olitte vastustamassa kaikkea tällaista maaseudulle tulevien hankkeiden helpottamista byrokratian purkua teillä oli tämä ympäristönäkökulma että pitää

kotikunnastani tiedän että teidän hengenheimolaisenne ovat vastustaneet jopa olemassa olevan kaavatontin loppuun rakentamista siellä valitusvirret ja laulu raikaa ja valituksia rustataan ettei joku laitos pysty laajentamaan aivan teidän hengenheimolaistenne vastustamia asioita ja sitten te täällä ilkeätte sanoa suu vaahdossa ja kirkkain silmin että me emme vastusta

arvoisa herra puhemies budjetti niin kuin myös varjobudjetti kiihdyttää meidät omalla tavallansa tämän päivän aikana monenlaiseen väittelyyn puolueilla ja eduskuntaryhmillä on eroja esimerkiksi lahja ja ja perintöveron tulevaisuudesta ja nämä varjobudjetit antavat nyt aihetta keskusteluun budjetit niin niin opposition kuin hallituksenkin ovat arvovalintoja mutta toisaalta reunaehdot tulevat talouskehityksestä joka kulloinkin valitsee jos sanotaan näin että kasvu kuuluu kaikille niin hallituksesta kuin oppositiosta silloin täytyy harjoittaa oikeudenmukaista politiikkaa tämä istuva hallitus on esimerkiksi veronalennukset kohdistanut pieni ja keskituloisille ja se jos mikä on oikeudenmukaisuutta perhe etuuksia on myöskin korotettu niitä on pitkä lista ensinnäkin tehdään iso perhevapaauudistus johon toivotaan kaikkia eduskuntaryhmiä mukaan varhaiskasvatusmaksuja on alennettu niin että alennukset kohdistuvat pieni ja keskituloisille toisen lapsen sisaralennus nostetaan viiteenkymmeneen prosenttiin ja maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin tulee lähes seitsemäntuhatta perhettä lisää kokeilemme myös viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ja tähän on ensi vuoden budjetissa rahoitus turvattu äitiyspakkauksen sisältöä on kehitetty suomi vuoden teeman mukaisesti ja äitiysavustusta korotetaan kolmellakymmenellä eurolla minimiäitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja korotetaan kahdellakymmenelläkolmella eurolla kuukaudessa yksinhuoltajakorotus tehdään lapsilisiin viiden euron suuruisena kuukaudessa ja pitkään pitkään odotettu opintotuen huoltajakorotus toteutetaan myöskin ensi vuoden osalta ja se on seitsemänkymmentäviisi euroa kuukaudessa

pienituloisille eläkeläisille arvoisa puhemies kun opposition edustajat esittelivät omien ryhmiensä varjobudjetteja kiinnitin huomiota siihen että vihreiden puheenjohtaja touko aalto oli kiertänyt ristiin rastiin suomea ja kuunnellut ihmisten huolia on siis tärkeää että kierretään mutta on on selvää että että vaihtoehtobudjetissa vihreiden esittämä liikkumisen verotusmalli niin että kilometrikorvausten tasoa leikataan ja työmatkavähennyksiä leikataan ja korotetaan on koska joka puolella suomea ei valitettavasti joukkoliikennettä ole saatavilla siksi esimerkiksi keskustassa me haluamme varmistaa että ihmiset pääsevät liikkumaan eri puolilla suomea ja itse liikkumisesta ei rangaista vaan tulevaisuudessa me tekisimme esimerkiksi juuri nämä automatkat entistä vähäpäästöisemmin tähän on ensi vuoden budjetissa varattu lähes kaksikymmentäviisi miljoonaa euroa esimerkiksi vanhojen autojen romutuspalkkioihin ja tukiin sähkö ja kaasuautojen osalta polttomoottoriautojen

elinkaari on sinänsä menossa kiinni ja sen tähden vähäpäästöisemmäksi liikennettä koko ajan kehitetään mutta vihreiden linja on on mielenkiintoinen miten te perustelette maaseudulla ja haja asutusalueella asuvien ihmisten tarvetta lähteä opiskelemaan lähteä työpaikalle lähteä erilaisten kuntapalveluiden ja palveluiden perään tai harrastusmahdollisuuksia siis oman auton pitäminen on vielä edelleenkin eri puolilla suomea tärkeää ja ja tulevaisuudessa me toivottavasti teemme liikkumisen vielä vähäpäästöisemmäksi

arvoisa puhemies sanotaan nyt kertaalleen vielä tässä salissa tänään vihreät esittävät kilometrikorvaustason tarkistamista siten että korvaus jatkossakin arvoisa edustaja vehkaperä kattaa kaikki oman auton työkäytöstä aiheutuvat polttoaine ja muut käyttökulut mutta ei enää niin suurta osuutta auton hankinnasta josta tuossa mallissa lähtökohtana on käytetty verrattain korkeaa uutena myytyjen autojen keskihintaa joka on liki kolmekymmentätuhatta euroa arvoisa puhemies verovapaita kilometrikorvauksia on maksettu valtion pussista vuosittain hieman yli miljardi siis tuhat miljoonaa euroa vihreiden esittämän sadanneljänkymmenen miljoonan euron tarkistuksen jälkeenkin todelliset autonkäyttökulut siis totta vieköön korvataan

puhemies korjaisin sen käsityksen jonka edustaja vehkaperä tässä nosti esiin että hallitus tekisi nyt erityisesti pienituloisia ja keskituloisia suosivaa politiikkaa kun sanoitte että nyt satsataan erityisesti pieni ja keskituloisiin ymmärrän sen että tarkoititte näitä verojen kevennyksiä jotka tehdään ne tehdään myös pieni ja keskituloisille mutta kyllä pahalta näyttää se todellisuus joka näkyy aivan selvästi siinä kun verrataan niin kuin meidän vaihtoehtobudjettimme osoittaa tällä ensimmäisellä sivulla tämän hallituksen tulonjakodesiilejä on todettava että tämän hallituksen tulonjakodesiilit yksi viiva neljä joissa ovat pienituloisimmat suomalaiset painuvat pakkaselle merkittävästi pakkaselle kymmeniä kymmeniä euroja jopa sata euroa ja sitten kaikkein suurituloisimmat suomalaiset saavat jopa satoja euroja lisää valitettavasti suunta on tältä osin väärä näin vaikeina aikoina taloutta olisi pitänyt tasapainottaa tavalla jossa kaikkein pienituloisimmat ihmiset eivät joudu maksumiehiksi

arvoisa herra puhemies ihan tähän alkuun haluan sanoa muutaman sanan tuohon edustaja mikkosen edelliseen puheenvuoroon jonka hän käytti siinä vaiheessa ei ollut debattia joten kommentoin nyt muutokset pakolaiskiintiössä eivät ole milloinkaan suomen historiassa eivätkä oikeastaan minkään muunkaan maan historiassa vaikuttaneet siihen miten sitten tulevaisuudessa seuraavina vuosina maahan saapuu turvapaikanhakijoita tämmöistä vaikutusta ei myöskään ole ollut kehitysavulla vuonna kaksituhattaviisitoista suomeen tuli ennätysmäärä turvapaikanhakijoita niin kuin osa meistä kenties muistaa ja silloin sekä kehitysavun määrä että kiintiöpakolaisten määrä oli nykyistä korkeampi sitten kun silloinen hallitus jossa perussuomalaisetkin oli mukana pienensi sekä kehitysapua että kiintiöpakolaisten määrää niin sen jälkeen molempina vuosina myös saapuvien turvapaikanhakijoiden määrä on laskenut eli eli kehitysavun lisääminen ja kiintiöpakolaisten määrän nostaminen eivät mitenkään vaikuta saapuvien turvapaikanhakijoiden todettakoon näin en ole löytänyt tällaista todistetta tästä asiasta mistään maasta mutta sitten tähän meidän vaihtoehtobudjettiimme perussuomalaisten vaihtoehto sisältää kaikkiaan viisi pakettia niin kuin tässä on nyt moneen kertaan tullut sanottua ensimmäinen paketti koskettaa asumista meidän tavoitteenamme on varmistaa kohtuulliset asumiskustannukset sekä vuokra että omistusasujille niin verotuksen kuin suorien asumiskustannustenkin osalta oli hienoa kuulla että myös demarit ovat tällä samalla linjalla se tuli selväksi hienoa me panostaisimme korjausrakentamiseen sekä vuokra asuntotuotantoon kaksikymmentä miljoonaa euroa ja asunnottomuuden poistamiseen kymmenen miljoonaa pakettimme sisältää myös viidentoista miljoonan muuttoavustuksen käyttöönoton ja lisäksi vielä haluamme että lämmityspolttoaineiden veronkorotus perutaan asumisen kustannukset pitää halpuuttaa kuten tämä muotitermi kuuluu yrittäjyyden työllisyyden ja koulutuksen paketissa esitämme liikenteen käyttömaksujen korotusten perumista haluamme kasvattaa arvonlisäverovelvollisuuden alarajan huojennusta ja kotitalousvähennystä matkailua edistetään käyttöön otetaan uusi satovahinkovakuutusmalli ja maatalousyrittäjiä muistetaan maatalouslomitukseen osoitetuilla lisäresursseilla esitämme hallitusta suurempia panostuksia myös tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnan tukemiseen ja yliopistojen tutkimustoiminnan sekä ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan edelleen kehittämiseen ryhmäkokoja pienennetään ja opinto ohjaukseen panostetaan mallissamme myös savonlinnan opettajakoulutus säilytetään sekä toisen kotimaisen kielen vapaaehtoisuutta koskevaa kokeilua laajennetaan tuli hyvä sieltä ei enää tuosta pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten mahdollisuuksia työhön parannetaan oppisopimuskoulutusta lisätään ja ammatilliseen koulutukseen osoitetaan

kolmas pakettimme parantaa heikoimmassa asemassa asemassa olevien kansalaisten eli lasten ja vanhusten asemaa lapsivähennys säilytetään sisäilmasairastuneiden hoitoon tehdään kolmenkymmenenkuuden miljoonan euron panostus korottaisimme myös perusturvaa nuorten mielenterveys ja päihdetyöhön osoitettuja resursseja sekä tukisimme lasten ja nuorten liikuntaharrastuksia kyllä riittää kyllä riittää vaihtoehtomme on tasapainossa emme unohda kouluhyvinvointia tukevaa järjestötyötä esityksemme kohtuullistaa myös lääkekustannuksia esitämme kansaneläkeindeksiin sidottujen tukien indeksikorotusta työtulovähennyksen nostoa sekä eläkevähennyksen ja invalidivähennyksen nostoa suomi täyttää nyt sata vuotta ja siksi haluamme että sotaveteraanien haitta asterajasta luovutaan jotta kaikilla on mahdollisuus kuntoutukseen invaliditeetista riippumatta lisäksi vaadimme resursseja poliisille rajavartiolaitokselle tullille ja oikeuslaitokselle jotta ne pystyvät hoitamaan tehtävänsä kansalaisten turvallisuuden ja oikeusturvan takaamiseksi nyt alkaa aika loppua monta pakettia on käsittelemättä mutta sen sanon vielä että kun poliisi mainitaan niin kun poliisin tehtäviin panostetaan ja keskitetään niin poliisit pois sieltä netin äärestä pois sieltä netin äärestä niin kuin koululaiset kaikki kaduille ja tieliikenteeseen seuraamaan siellä ne oikeat rikokset tapahtuvat

puhemies vihreät esittävät pakolaiskiintiön kasvattamista siksi että meidän täytyy kantaa oma globaali vastuumme maailmalla on käynnissä pahin pakolaiskriisi toisen maailmansodan jälkeen ja yli kuusikymmentäviisi miljoonaa

joutunut jättämään kotinsa se että me nostamme pakolaiskiintiötä ja otamme pakolaiset suoraan leireiltä sitä että näiden ihmisten ei tarvitse kokea sitä vaarallista pakomatkaa halki euroopan eikä heillä ole uhkaa joutua ihmiskaupan uhriksi tämän vuoksi me haluamme nostaa pakolaiskiintiötä näin voimme myös antaa turvan lapsille naisille ja kokonaisille perheille suoraan leireiltä se että me haluamme nostaa myös kehitysapua ei ole suoraan riippuvaista siitä paljonko tulee pakolaisia vaan se johtuu siitä että me olemme sitoutuneet nolla pilkku seitsemän prosentin vastuunkantoon bruttokansantuotteestamme ja tämän me haluamme tehdä

arvoisa puhemies aivan näin ne pakolaiset joita tulee pakolaisleireiltä tasan varmaan tiedän että ne ovat oikeita pakolaisia silloin ei ole mitään kyseenalaisuutta enää siinä etteikö heille kuuluisi oleskelulupa ja ja olemassaolo rauhassa ja turvassa myös täällä suomessa mutta ongelma on siinä että niin kauan kuin eurooppaan tulee turvapaikanhakijoita spontaanisti liikkuu rajojen yli ja näin silloin meidän talous ei enää kestä nämä ihmiset elävät monta kymmentä vuotta täällä tulonsiirtojen varassa ja ja tästä syystä perussuomalaisissa nähdään niin että sitten kun tämä turvapaikkapolitiikka saadaan kuntoon eikä tule enää spontaaneja rajanylittäjiä ruotsin tanskan saksan itävallan kaikkien näitten maitten lävitse tänne asti voidaan keskustella siitä voidaanko pakolaiskiintiötä kenties nostaa mutta tässä vaiheessa

arvoisa puhemies onhan tilanne muuttunut eihän semmoista vuoden kaksituhattaviisitoista syksyn kaltaista tilannetta loppuvuoden kaltaista tilannetta ole tällä hetkellä päällä sen takia onkin hyvä että että myös pakolaiset tietävät että sieltä leireiltä otetaan ihmisiä ja annetaan turva suoraan sieltä jotta he eivät lähde lähde halki euroopan ja joudu ihmiskaupan uhreiksi se on toinen puoli tätä asiaa toinen puoli on se että jos me saamme tänne uusia ihmisiä hoidamme hyvin kotouttamisen joka on aivan avainasemassa ja jonka takia meidän budjettiesityksessämme myös kotouttamiseen annetaan lisärahaa niin tänne lisää suomalaisia tätä yhteistä yhteiskuntaa rakentamaan ja minusta siinä ei myöskään ole mitään haitallista
ja vielä tämän debatin aloittanut edustaja eerola ja sitten puhujalistaan
arvoisa puheenjohtaja koetan nyt vielä vääntää oikein rautalangasta meillä ei ole mitään takuita siitä kuinka paljon meille ensi vuonna tulee turvapaikanhakijoita tai meillä takuita siitä kuinka paljon kymmenen vuoden päästä tulee niin kauan kuin tämä nykyinen järjestelmä on olemassa ja meille saattaa tulla seuraavana vuonna ties vaikka kuinka paljon niin mielestäni on ihan järkevää ja perusteltua politiikkaa että pakolaiskiintiötä tässä yhteydessä ei nosteta ja kun meillä on näyttöä jopa siitä että täällä olevat pakolaistaustaiset henkilöt myös houkuttelevat ihmisiä sieltä kotimaistaan tänne ilman että he tulevat minkään leirin kautta niin on on aika vastuutonta esittää että tätä määrää määrää mitenkään tässä yhteydessä kasvatettaisiin pakolaisleirien olojen parantaminen

arvoisa puhemies maaseudulla asuvana kahden auton kotitalouden dieselautoilijana aloitan liikkumisesta maaseudulla ja kaupungeissa ensinnäkin vihreät kannattavat

maaseudun elinkeinotoimintaa ja maatilojen tulopohjaa

sekä liikennebiokaasun jakeluverkon laajenemista jota henkilökohtaisistakin syistä hartaasti odotan ja omassa tulevaisuusbudjetissaan esittävät merkittävää panostamista niihin vihreässä budjetissa kärkinä ovat koulutus tuloerojen ja eriarvoistumisen tasaaminen sekä ilmastotoimet kun huomioidaan valtiontalous ihmiset ja ilmasto on perusteltua tarkastella kaikki fossiilienergian käyttöön suuntautuvat tukimuodot ja verohelpotukset tiheällä kammalla läpi tänään salissa värikkäästi tulkitusta kilometrikorvausten tarkistuksesta jota äskettäin seikkaperäisesti debatissa vielä kertaalleen selostin arvoisa puhemies totean tässä että kenenkään autoa työssä käyttävän työnteon mahdollisuudet eivät tällä sadanneljänkymmenen miljoonan euron tarkistuksella miljardin vuositasolla oleviin kilometrikorvauksiin häviä minnekään maaseudulla eikä kaupungeissa verotuksessa huomioitavasta työmatkavähennyksestä vihreillä on pitkän aikavälin tavoite vähennyksen perusteena pitäisi olla etäisyys työpaikasta joka yleensä maaseudulla on pidempi kuin kaupungeissa työmatkavähennyksen pitäisi siis olla maaseudulla suurempi kuin lyhyiden etäisyyksien kaupungeissa kun nykyisellään työmatkavähennyksistä ympäristöministeriön selvityksen mukaan kahdeksankymmentä prosenttia maksetaan yksityisautoilijoille ja toisin kuin yleisesti yleisesti luullaan vähennykset vieläpä painottuvat yksityisautoiluun suurten kasvukeskusten kehyskunnissa joissa tarjolla on hyvät julkisen liikenteen yhteydet on tässä perustellusti korjattavaa

kahdeksaasataatuhatta suomalaista korjausliike on siksi tehtävä maltillisesti ja asteittain sitä esitämmekin vihreiden esittämät dieselin ja työkoneiden verotukien pienennykset puolestaan tarvitaan jotta vauhditetaan dieselautojen raskaan liikenteen ja työkoneiden siirtymistä biopolttoaineisiin ja biokaasuun kuitenkin kohtuuden nimissä työkoneiden osalta noin neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron verotuen pienennystä kompensoidaan reilun kolmensadanneljänkymmenen miljoonan euron veronpalautuksilla ja dieselin verotuen kahdensadankahdenkymmenen miljoonan euron pienennystä sadankahdenkymmenen miljoonan euron ajoneuvoveron alentamisella liikenteen ja työkoneiden puhtaamman tulevaisuuden luominen vaatii puheiden lisäksi toimia jotka voidaan kohtuudella toteuttaa liikkumiseen kaupunkien maaseudun ja välillä vihreät haluavat satsata myös junaliikenteen kolmentoista miljoonan euron ostoilla ensi vuoden budjetissa ja yhteensä viidenkymmenenseitsemän miljoonan euron raideinfrapaketilla seuraavien kolmen vuoden aikana toimivat raideyhteydet ovat tärkeitä maakuntien elinvoimaisuudelle toteutetut junavuorojen lakkauttamiset ovat vaarantaneet muun muassa maakuntien matkailuelinkeinoja ja eri puolilla maata asuvien ihmisten liikkumisen tasa arvon arvoisa puhemies merkittävä tulovirta vihreiden budjetissa koostuu lukuisista vero ja yritystukimalleista joiden vaikutuksen tutkimuskeskus on arvioinut tehottomaksi yritysten kilpailukyvyn ja kansantalouden kasvuedellytysten kannalta ilmastotoimien vaikutukset yrityksiin ovat vattin mukaan korkeintaan marginaalisia usein olemattomia siksi vihreät ovat perustellusti esittäneet yhteensä lähes kahdensadankuudenkymmenen miljoonan euron säästöä tehottomasta päästökauppakompensaatiosta ja teollisuuden energiaveron palautuksista onko oikeudenmukaista että köyhimmätkin kotitaloudet maksavat energiaintensiivisen teollisuuden alemman sähköveroluokan ansiosta sähköstään enemmän kuin teolliset suuryritykset ei ole eikä se ole ilmastopäästöjenkään kannalta järkevää etenkään suomessa jossa sähkön hinta teollisille toimijoille oli eurostatin mukaan vuoden kaksituhattakuusitoista jälkipuolella euroopan unionin toiseksi halvinta

arvoisa herra puhemies kun

suomi täytti

täällä olisi nyt edustaja ala nissilällä puheenvuoro ja muut sinänsä hyvin välttämättömät keskustelut pyydän siirtämään tämän salin ulkopuolelle

puhemies en mielellään tietenkään aloittaisi kommentoimalla ala nissilän puheenvuoroa sen takia koska hän halusi esittää tällaisen provokatiivisen väitteen jossa veroelvytys katsottiin erittäin merkittäväksi ja hyväksi tavaksi toimia eikä haluttu nähdä että silloin kun tasapainoa haetaan valtion budjettiin se pitäisi tehdä tavalla joka ei lisää tulo ja varallisuuseroja ja juuri siitä viime hallituskauden politiikassa on kysymys että voidaan osoittaa että tulo ja varallisuuseroja vähentävä politiikka tosiasiassa on mahdollista ja samaan aikaan julkista taloutta voidaan sopeuttaa

keskustelua siitä mitä sosiaalidemokraatit tarjoavat omaksi vaihtoehdokseen minusta on hyvä että tänään on käyty keskustelua siitä onko tämä hallituksen valitsema talouspoliittinen linja oikea vai väärä ja tänään on saanut myös oppositio siihen osallistua erityisen pelottavaa oli se että pääministeri sipilä tänään täällä todisti omassa puheenvuorossaan kuinka alijäämä nyt tosiasiassa pienentyy

kun vielä osa hallituspuolueiden kansanedustajistakin olettaa että tämä hallitus saa alijäämän kuntoon ja suomen kuntoon niin on pakko kyllä kaivaa esiin se tärkeä kuva jota esittelemme myöskin oman vaihtoehtobudjettimme sivulla seitsemän jossa sanotaan valtiovarainministeriön ennusteesta tänä syksynä kaksituhattaseitsemäntoista että alijäämä tosiasiassa merkittävästi pahenee siitä tilanteesta joka vallitsi vuonna kaksituhattaviisitoista kun edeltävän hallituksen työ annettiin tämän hallituksen käsiin on erityisen pelottavaa että täällä vieläkin käytetään sellaisia sanoja että alijäämä kaventuisi kun valtiovarainministeriö on todennut että vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista alijäämä on merkittävästi pahentunut siitä mitä se oli vuonna ja nyt minä esitänkin sen päivän kysymyksen miten on mahdollista että täällä vieläkin hallituspuolueen kansanedustajat ajattelevat esimerkiksi että alijäämä siis kapenee ja suomi pannaan kuntoon tätä lystiähän me olemme täällä kaksi vuotta saaneet todistaa ihmetellen tätä poliittista teatterihuvia miten on mahdollista että vieläkin ajatellaan että suomi tulee kuntoon suomi ei tule alijäämän johdosta kuntoon alijäämä tulee olemaan pahempi kuin edeltävän hallituskauden lopulla jolloin edeltävä hallituskausi lähes puolitti sitä edeltäneen alijäämän tämä hallitus ei tule tähän pääsemään se on myöskin

hallituksen oman talouspoliittisen apparaatin eli arviointineuvoston kirjallinen kanta aika pelottavaa kun istutaan täällä salissa kasvaako vai vai kapeneeko alijäämä arvoisa puhemies me lähdemme siitä että me uskomme suomalaisia asiantuntijoita ja valitettava totuus on se että tällä hallituskaudella tätä politiikkaa on viety suuntaan jossa startti tehtiin mahtavasti sipilän hallitus sanoi että talous laitetaan nyt kuntoon lähdettiin liikkeelle neljän miljardin säästöistä ja kolme pilkku viisi miljardia saatiin sitten kokoon se näkyy itse asiassa julkisen talouden rakenteellisen alijäämän

vuodelta kaksituhattakuusitoista on vielä hyvä mutta sen jälkeen hallitusta kohtasi tämä jo äskeisenkin puhujan toteama jakovaara jossa pantiin ylisuuret verojen kevennykset pöytään ja tehtiin nämä erityiset herkut omille etupiireille mikä söi tällä kovalla kädellä tehdyllä leikkauksella jossa koko suomi pantiin säästämään erityisesti maan pienituloisimmilta ja se johti tilanteeseen jossa nyt tänä päivänä ollaan kaksi miljardia

miljardista vaihtoehtobudjettimme sivulla kuuden todetaankin kun katsotaan näitä kuvia että tosiasiassa viime hallituskausi osoittaa että pystyttiin säästämään viisi pilkku viisi miljardia euroa kipeää teki mutta alijäämä jäi paremmalle tolalle sen hallituksen käsissä ja tulo ja varallisuuserot kapenivat kun taas tällä hallituskaudella toimitaan toisin arvoisa

suomi näivettyi pahasti me olimme menossa kuilun partaalle jatkuvien leikkausten tielle viime vaalikaudella myöskin säästettiin valtio ikään kuin säästi leikkaamalla kuntien valtionosuuksia onneksi nyt katsotaan koko julkinen talous yhdessä ja edustaja kiuru tässä suhteessa ilman muuta menemme kohti pieneneviä alijäämiä oli teidän vastalauseessanne millaisia kuvia hyvänsä puhemies tämä kasvu kuuluu kaikille osallistava kasvu se on keskustan linja me haluamme todella ottaa ihmiset mukaan kasvuun ja antaa ihmisille osallistumisen mahdollisuuksia tästä pitää meidän keskustella miten me voisimme vastata koulutuslupauksiin hyvinvointilupauksiin entistä paremmin luulen että juuri tällä linjalla kun talous nyt kasvaa edustaja kiuru euroopan nopeinta vauhtia tällä hetkellä meillä on yksi ero teidän kanssanne meillä on etumerkkiero tällä tavalla me pystymme ottamaan ihmiset mukaan talouskasvuun ja se on meille yhteinen haaste

arvoisa puhemies kumulatiivinen alijäämä kasvaa edelleen mutta vuotuinen velalla katettava valtiontalouden alijäämä ei kasva vaan supistuu muun muassa ensi vuonna niin kuin tänäkin vuonna tämä on tosiasia viime vaalikaudesta täytyy nyt muistaa edustaja kiuru että te otitte aika tarkkaan kaksikymmentä miljardia euroa uutta velkaa valtiolle sen lisäksi te leikkasitte rajusti kuntien valtionosuuksia kunnat velkaantuivat kahdeksan miljardia euroa viime vaalikauden aikana sitten te söitte valtion kassaa siellä oli vuoden kaksituhattakymmenen lopussa yksitoista miljardia kolmesataa miljoonaa ja vuoden viisitoista alussa kolme kahdeksan miljardia valtion kassaa neljässä vuodessa myitte kolmella pilkku kolmella miljardilla valtion omaisuutta ja senkin te söitte ja joitte eli kyllä tämä summa on yhteensä noin neljäkymmentä miljardia mikä oli viime vaalikauden alijäämä

onkin hyvä että käydään tätä keskustelua nimittäin minullakin on viime hallituskauden ja tämän hallituskauden luvut ja totean vielä että on hyvä selvittää tämä nyt valtiovarainvaliokunnassa onko talouspolitiikan arviointineuvoston lopullinen arvio tämän hetken hallituksen viivalle jäävästä tuloksesta oikea vai väärä siltä osin totean että luotan suomalaisiin asiantuntijoihin siinä että julkisen talouden sopeutus kaikkine erineen tulee olemaan tällä hallituskaudella merkittävästi pienempi kuin viime hallituskaudella ja on ikävä todeta että vaikka ei ollut helppoa noita säästöjä tehdä niin sillä hallituksella joka tämän hallituksen kuralle menon jälkeen aloittaa on mieletön työ sopeuttaa taloutta niin että saataisiin suomi kuntoon siltä osin työllisyysasteen nosto olisi ollut merkittävä toimi tällä hallituskaudella totesimme että jos hallitukseen olisimme menossa edes oppivelvollisuutta nostaa se olisi tuonut lisää kolme prosenttiyksikköä työllisyysastetta a kahdeksansataa miljoonaa

puhemies todellakin nyt kun talous kasvaa nyt olisi aika näitä alijäämiä pienentää mutta mitä tekee hallitus se hassaa kaksi miljardia esimerkiksi veronkevennyksiin

nythän on kysymys siitä että meillä tulee tasapainoisen talouden hoidossa olla sekä tulopuoli että menopuoli silloin kun taloutta tasapainotetaan ja tämä on unohtunut hallitukselta oli aivan oikein tuoda tähän keskusteluun se millä me saamme tätä vakaata pysyvää kasvua siihen rakenneuudistukset mitä sosiaalidemokraatit ovat omassa vaihtoehtobudjetissaan esittäneet monet koulutukseen tehtävät tehtävät parannukset itse haluan aivan erityisesti korostaa ammatilliseen koulutukseen tulevia satsauksia tämä parantaa

yritykset eivät investoineet satatuhatta uutta työtöntä tuli teidän politiikkanne ansiosta ei tässä ole kyllä kehumista nyt tilanne on toinen ei se ole varmaan hallituksen ansiota kuin osittain mutta mutta tietysti globaali talous on lähtenyt kasvuun ja siitä hyödytään siitä olen samaa mieltä että nyt on syytä kyllä pitää tiukat linjat mutta ei veronkorotusten kautta

niin kuin te teitte viime kaudella koska se tuhoaa työpaikat teitte siinä raskaan virheen nyt täytyy tehdä oikeata politiikkaa hallitus on kyllä tehnyt virheitä ja nytkin tekee tätä voitaisiin sosiaalisemmaksi tehdä ja pienituloisten ostovoimaa kasvattaa niin että saataisiin talous nousuun vielä paremmin kuin nyt tapahtuu ja vielä oikeudenmukaisesti
äsken kertomastani poiketen myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille kiuru ja myller koska tämä työttömyyskysymys tuli tässä esille

kiitän tästä mahdollisuudesta todeta että kyllä eduskunnan salissa kaikkea on kuultu mutta se että täällä äskeinen puhuja väitti että viime hallitus tietoisesti lisäsi satatuhatta uutta on pöyristyttävä väite ja se on käsittämätöntä politiikan tekemisen kulttuuria me olimme silloin lamassa ja minä sanon vielä kerran että samalla tavalla voisi ilveillä siitä mitä tämä hallitus on tehnyt suomalaisen talouskasvun eteen kun se talouden iso kasvun käänne tapahtui tosiasiassa jo vuonna kaksituhattaviisitoista keväällä olisiko pitänyt nyt sanoa että tämä hallitus ei ole saanut mitään aikaan kun silloiset taloustieteilijät totesivat että siitä kasvun käänteestä on suurin osa tehty edeltävän hallituskauden päätöksillä minusta tämä on häpeällistä että me käytämme täällä tällaista retoriikkaa minä totean että suomi oli erittäin pahassa tilanteessa sinä aikana kun viime hallituskaudella taisteltiin siitä että ihmiset olisivat edes jollakin tavalla vielä elossa

arvoisa puhemies verotuloja voidaan käyttää moniin tarkoituksiin lama aikana niitä kannattaa käyttää nimenomaan julkisiin investointeihin saada sitä kautta pyörät pyörimään edellisen hallituksen politiikkana oli se että kun piti leikata niin toki leikattiin mutta samalla sitten myöskin veroilla lisättiin tuloja silloin voidaan sanoa että tämän politiikan ansiosta kaikki olivat samassa veneessä ja kantoivat vastuuta nyt puhutaan siitä että kaikki ovat samassa veneessä mutta käytännössä esimerkiksi niillä yritysverovähennyksillä joita on tehty on lisätty vain suurimpien yritysten tuloja ei pienten yritysten ja sillä ei ole ollut kuitenkaan vaikutusta työllisyyteen tämän ovat monet asiantuntijat valtiovarainvaliokunnassa todenneet

ja hoskonen ja sen jälkeen sitten edustaja juvonen
mitä tulee veronkevennyksiin niin viime kaudella te

yhteisöveroprosentin kahdestakymmenestäkuudesta pilkku viidestä kahteenkymmeneen minusta se sinänsä varmaan oli hyväkin toimenpide mutta kyllä se osinkojakin vahvasti kasvatti ja näin vaikutti mutta miksi nyt talous kasvaa ja miksi se lähti kaksituhattaviisitoista vähitellen ei se vielä silloin lähtenyt muuten kuin rupesi vahvistumaan vahva tekijä siinä oli se että se sekasortoinen hallituskausi joka viime kausi oli päättyi ja tuli luottamus luottamus maan asioiden hoitoon luottamus on taloudessa ja elinkeinoelämässä a ja o yritykset luottivat keväällä kaksituhattaviisitoista siihen että nyt maan asioita pannaan kuntoon perussuomalaiset olivat mukana nyt meidät heitettiin ulos mutta meidän tahtomme vastaisesti luottamuksella on

arvoisa herra puhemies aivan todella nuo edustaja kankaanniemen esittämät luvut ovat täyttä totta neljäkymmentä miljardia rahaa yhtäkkiä neljän vuoden aikana pois ja te väitätte että se on ollut hyvä asia minä en kyllä sellaista matematiikkaa parhaalla tahdollakaan halua ymmärtää katsokaa nyt mitä tässä maassa tapahtuu eihän teillä ole enää keinoa arvostella hallituksen politiikkaa millään muulla kuin ottaa joku pieni yksityiskohta arvostella sitä koska kaikki talouden luvut kansantalouden kasvu kaikilla taloutemme pääaloilla kuten teidän oman puolueenne jäsen suomen pankin korkeasti kunnioittamani pääjohtaja erkki liikanen sanoi kahdessakin eri seminaarissa missä oli suuri

erittäin vahvoja ja senhän me olemme kaikki nähneet ette te sitä pysty kääntämään mustaksi ette millään teidän aikananne kunnissa oli valtava paniikki meillä oli kaksikymmentä viiva kolmekymmentä kuntaa menossa kriisikunniksi ja nyt te täällä itkette että te muka tämän teitte katsokaa edes peiliin se ei paljon maksa mutta sieltä löytyy totuus

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajakollegat tästä on hyvä jatkaa perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin linjalla yrittäjyys työllisyys ja koulutus työ ja yrittäminen ovat talouden ja yhteiskunnan peruspilareita meidän työllisyys ja yrityspakettimme tavoitteena on nostaa työllisyysasteemme muiden pohjoismaiden tasolle sekä parantaa ennen kaikkea pk yritysten asemaa perussuomalaiset haluavat muistuttaa että talouskasvun parantaminen vaatii elinvoimaisen yrityssektorin perussuomalaisilla on tilityömalli yksinyrittäjän kannustamiseksi perussuomalaisten eduskuntaryhmä näkee tärkeänä että pienyrittäjän asemaa parannetaan ja yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä madalletaan tämä tapahtuu muun muassa niin että helpotetaan

ja avustetaan sitten siinä yrityselämän aloittamisessa perussuomalaiset heittävät pelastusrenkaan yksinyrittäjälle se on tilityömalli se vapauttaa kirjanpidosta yksinkertaistaa yrittämistä ja lisää toimeliaisuutta perussuomalaisten mielestä verotuksessa on tuettava kasvavia ja aloittavia pk yrityksiä nykyistä paremmin ja me esitämme vaihtoehtobudjetissamme seuraavia pk sektorin kasvua ja työllistämistä tukevia toimia siellä on muun muassa alvialarajan tuntuvan korotuksen muodossa annettava alvihuojennus työllistävien pk yritysten viron mallin mukainen yritysverotus sekä kotitalousvähennyksen korotus me katsomme että nämä toimet otetaan ainakin aluksi käyttöön määräaikaisina samalla luodaan seurantajärjestelmä niiden vaikutusten arvioimiseksi koulutuksesta muutama sana koulutus on erittäin tärkeää ja me esitämme ammatilliseen koulutukseen lisäresursointia oppisopimuskoulutukseen kymmenen miljoonaa lisää mestari kisälli mallien toteuttamiseen ammatillisesta koulutuksesta erityisesti haluamme nostaa esiin muun muassa potilasturvallisuuskoulutuksen ja saattohoitokoulutuksen niistä asioista ei ole täällä vielä kukaan maininnut me pidämme erittäin tärkeänä että yhteiskuntaa rakennetaan myös sillä tavalla että saamme alalle hyviä osaavia ammattitaitoisia toimijoita elikkä sieltä

kotimaisen kielen vapaaehtoisuutta koskevan kielikokeilun laajentaminen on myös meille merkittävä tärkeä asia turvallisuudesta muutama asia poliisin toimintamenoihin esitämme lisäystä ja tullille suojelupoliisille ja rajavartiolaitoksen toimintamenoihin myös lisäystä haluamme pitää suomen turvallisena maana meidän on erittäin hyvä ja varteenotettava ja esitämme sen käyttöönottoa koti hoiva ja hoito osiosta vielä nostan esiin perussuomalaisten lakialoitteen jolla esitämme hoitajamitoituksen korottamista nolla pilkku kuuteen viime eduskuntakaudella teillä sdpllä oli peruspalveluministeri ja laatusuositusta heikennettiin silloin nolla pilkku viiteen pudotettiin se hoitajamitoituksen taso sehän on aivan aivan minimi se on liian vähän jokainen joka sitä hoitotyötä on tehnyt tietää että siinä ei ehdi kuin hyvin juosten ja pikaisesti tekemään tekemään sitä hoitotyötä

ja nyt se on tällä hetkellä myös se nolla pilkku viisi mikä on liian liian alhainen me esitämme korotusta lakialoitteella elikkä vain vanhuslakia muuttamalla voimme tämän hoitajamitoituksen pistää kohdalleen ja esitämme siihen sen nolla pilkku kuusi se on erittäin tärkeä asia kuten myös vanhusten kotihoidon lisäresurssit

se on hyvä asia mutta me esitämme lakialoitteella hoitajamitoituksen korottamista se on ihan eri asia kuin esittää sitä paperilla täällä kun se on lakialoite silloin se on lakialoite se on vanhuslakialoite ja sillä se on paperia mutta se on kuitenkin lakialoite olisitte voineet tehdä tekin lakialoitteen koska sitä vartenhan me täällä olemme kansanedustajat tekevät lakialoitteet ja säätävät lakeja

arvoisa puhemies työllä ja yrittämisellä jatketaan ja tätä perussuomalaisten linjaa voikin ihan hyvällä omallatunnolla täältä pöntöstä esitellä suomalainen työ ja yrittäminen ovat suomen kantavia voimia työttömyys puolestaan on ihmiselle ensinnäkin henkilökohtainen tragedia ja yhteiskunnalle lisäksi suuri haaste pitkään jatkuessaan työttömyys muuttuu helposti rakenteelliseksi työttömyydeksi jota on äärimmäisen vaikea kitkeä siksi siihen olisikin aidosti puututtava ja olisi keksittävä sellaisia ratkaisuja jotka kannustaisivat yrittäjyyteen ja tekisivät siitä ennen kaikkea järkevän ja kannattavan vaihtoehdon palkkatyölle tai työttömyydelle yksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjetin paketeista esittää selkeitä ratkaisuja työttömyyteen yrittäjyyden helpottamiseen ja koulutukseen panostamiseen talouskasvu vaatii elinvoimaisen yrityssektorin ja siihen pakettimme tähtää on selvää että työpaikkoja syntyy pääasiassa pk sektorille ja erityisesti pieniin yrityksiin haluamme myös madaltaa yrittäjäksi lähtemisen kynnystä karsimalla siihen liittyvää turhaa byrokratiaa esitämmekin yksinkertaistettua kevytyrittäjyyden mallia jolla pienimuotoisen yritystoiminnan harjoittaja vapautetaan tarpeettomasta byrokratiasta vuositulot saisivat olla neljäkymmentätuhatta euroa joka on myös esittämämme alv huojennuksen yläraja arvoisa puhemies yrittämisen epäonnistumisesta ei myöskään pitäisi rangaista kansalaisia pienyrittäjät ansaitsevat konkreettista turvaa tilanteessa jossa yritys ei välttämättä menesty toivotulla tavalla hallituksen olisikin ryhdyttävä konkreettisiin toimiin joilla tähdätään pienyrittäjien aseman parantamiseen olennaista olisi parantaa turvaa esimerkiksi konkurssin sairastumisen tai työttömyyden varalta työllisyyteen ja sen edistämiseen tulisi satsata myös muilla tavoin esimerkiksi jatkuva yksityisautoilusta rankaiseminen ja verojen korotukset heikentävät ihmisten liikkumista työn ja kodin välillä ja ylipäänsä syövät mahdollisuutta käydä töissä kun välimatkat ovat pitkät perussuomalaiset näkevätkin että työmatkakulujen verovähennykset erittäin perusteltuja eikä niitä tule missään nimessä poistaa tai heikentää laajaan asutussa maassamme ei vain yksinkertaisesti ole mahdollista saada toimivaa joukkoliikennettä kaikkialle arvoisa puhemies perussuomalaiset haluavat tukea pk sektorin kasvua ja työllistämistä verotuksella esitämmekin arvonlisäverovelvollisen toiminnan alarajan nostoa sekä kokeiluluontoisesti siirtymistä työllistävien pk yritysten osalta viron malliin jossa yritys saa käyttöpääomaa tekemästään tuloksesta viron mallin mukainen kannustin vapauttaisi yrityksen yhteisöverosta mikäli se palkkaisi kahtena peräkkäisenä vuonna kaksi uutta kokopäiväistä työntekijää eikä jakaisi omistajilleen osinkoja arvoisa puhemies tässä muutamia eväitä tarjolla

arvoisa herra puhemies kun katsoo opposition tekemiä budjettiesityksiä niin ei niistä voi tulla muuta kuin surulliseksi ja ja vielä enemmän surulliseksi tulee siitä kun katsoo viime vaalikauden lukuja joista edustaja krista kiuru on tässä meteliä pitänyt asia on nyt sitten tarkastettu valtioneuvoston selonteosta numero neljältä tältä vuodelta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille kaksituhattakahdeksantoista viiva kaksituhattakaksikymmentäyksi nyt on sitten faktalukua viimeisen päälle

rakennettua mahdollisimman paljon esteitä uusiutuvan energian käytölle eli metsien hakkuille te teette siinä kaikkenne heidi hautalan johdolla euroopan unionissa ja täällä myös hiljaa hitaasti mutta kerrotte kuten touko aalto kertoo vaikka nyt alkoholipolitiikasta samana päivänä on kolme neljä eri totuutta minä en en ole pysynyt enää mukana mikä on totta mutta joka tapauksessa te kerrotte äänestäjillenne koko ajan aivan vääriä tietoja siitä mitä te teette

te sitä voi kieltää kun ei sille muuta vaihtoehtoa ole ja täällä te markkinoitte ja pohjois karjalassa puhutte suu vaahdossa että kyllä on hienoa kun ydinvoima lakkautettiin katsokaapa ympärillenne mitä tapahtuu ja mitä tapahtuu niiden ihmisten taloudelle ja sitten kun joku tekee jonkun aloitteen tuolla maakunnassa tehdäkseen yrityksen niin teillä on ympäristösyitä sen kaksikymmentäkahdeksan saada se yritys lakkaamaan tai ainakin rakennuslupaa lykättyä sitähän tämä teidän politiikkanne on te sen kiellätte ja sitten yritätte puhua ihmisille kirkkain silmin melkein tippa linssissä että totta minä puhun katsokaa hyvät ystävät näitä lukuja kai teidänkin nyt totuutta pitää uskoa eihän tämä ole mitään mitään höpöhöpöhommaa vaan ihan suomen valtiontalouden hoitoa tuo teidän budjettiesityksenne on kyllä ihan höpöhöpöhommaa jos me emme tähän maahan saa metsien käyttöä lisättyä metalliteollisuutta vahvistettua sähköteollisuutta lisättyä kemianteollisuutta lisättyä niin kuin tämän hallituksen aikana on käynyt meidän kansantalous kasvaa paremmin kuin minkään muun euroopan maan kansantalous tällä hetkellä olemme numero ykkösiä pitkän korpivaelluksen jälkeen teidän hallitusaikananne kolmellakymmenelläkahdeksalla miljardilla heikennettiin julkista taloutta kolmellakymmenelläkahdeksalla miljardilla krista mikkonen

se historia tämä on teidän historianne te ette pääse siitä irti ette millään muulla kuin sillä että poltatte kivihiiltä lisää ja rajoitatte metsien käyttöä puhutte höpöhöpöhommia alkoholipolitiikasta ja monesta muusta minä en ole pysynyt enää mukana mutta se varmaan johtuu vain heikosta älystäni ja vähäisistä voimistani
tässä vaiheessa annetaan vastauspuheenvuoro edustaja mikkoselle arvoisa
puhemies voimat eivät kyllä tuntuneet kovin vähäisiä tuolla puhujapöntössä olevan edustaja hoskosella niin niin kovalla tykityksellä sieltä sieltä tuli tekstiä ensinnä voin kertoa kivihiilen kulutuksesta sen verran että siihenhän vaikuttavat paljon sääolosuhteet ja ja lämmitysenergian kysyntä ja myös pohjoismaiset vesisähkömarkkinat siis trendihän on ollut kymmenen vuoden ajan laskeva nyt viime vuonna ja tänä vuonna on hieman ollut kasvua se on ollut siis tämän hallituksen aikana ei suinkaan viime hallituksen helsingissä vihreät ei ole suurin puolue eikä voi yksin tehdä päätöksiä mutta nyt

arvoisa puhemies me olemme esittäneet eduskunnalle vaihtoehdoksi sdpn omaa vaihtoehtobudjettia joka on oikeudenmukainen ja vastuullinen ja olemme kritisoineet tänään hallituksen linjaa joka on eriarvoinen ja vastuuton ymmärrän hyvin että se käy myös sillä tosiasia on se sitä ette muuksi muuta että suhdanteista riippumaton julkisen talouden alijäämä eli tulojen ja menojen rakenteellinen pysyvä erotus tulee olemaan tällä hallituskaudella peräti kaksi miljardia euroa isompi kuin hallitus lupasi se tarkoittaa käytännössä sitä että teidän alijäämätavoitteenne karkaa käsistä se karkaa niin pahasti käsistä että te menetätte sen kilpailuvaltin jonka viime hallituskausi loi tämän aloittamiselle jolloin alijäämä oli merkittävästi korkeammalla tai paremmalla tasolla

arvoisa puhemies ei minulla hermoon käynyt tuo edustaja krista kiurun puheenvuoro se kävi korvaan teidän kolmekymmentäkahdeksan miljardia miinuksella oleva viime viime kauden valtiontalouden ja julkisen talouden taseenne se minulle korvaan kävi kai silläkin luvulla jotain merkitystä on kolmekymmentäkahdeksan miljardia euroa on muuten aika paljon rahaa ja varsinkin kun se on kansalaisilta pois

arvoisa puhemies me perussuomalaiset haluamme suomesta turvallisen ja korkean osaamisen yhteiskunnan jonne suuret yritykset haluavat tuoda toimintansa ja investoida tämän lisäksi perussuomalaiset on pienten ja keskisuurten yritysten sekä yksinyrittäjien puolue vaihtoehtobudjetissamme ehdotamme lukuisia toimenpiteitä yritystoiminnan helpottamiseksi työllisyyden edistämiseksi sekä yksityisyrittäjäksi alkamisen kannustamiseksi pienyrittäjän aseman parantamiseksi ja yrittäjäksi ryhtymisen kynnyksen madaltamiseksi haluamme heittää yksinyrittäjälle pelastusrenkaan perussuomalaisten esittämä työtilimalli vapauttaa työtehoa syövästä yrityksen pyörittämiseen pyörittämiseen liittyvästä byrokratiasta keskeisenä osana työtilimallia on yrittäjän avaama pankkitili jonka kautta yrityksen kaikki rahaliikenne kulkee tilinhoitajapankki pidättää verottajalle tilille tulevista maksuista korkeimman alv kannan mukaisen veron kirjanpitona toimii työtilin tiliote ja tiedot sekä maksut siirtyvät verottajalle automaattisesti vastaavasti pankki pidättää tililtä sosiaaliturva ja eläkemaksut tämän lisäksi haluamme konkreettista turvaa yrittäjille konkurssiturvaa työttömyysturvaa sosiaaliturvaa ja työterveysturvaa arvoisa puhemies verotusratkaisut ovat keskiössä kun katsotaan yritysten ja yrittäjien kilpailukykyä niin kansainvälisillä kuin kotimaisillakin markkinoilla ehdotamme arvonlisäveron alaisen liiketoiminnan alarajan ja alv oikeuttavan rajan tuntuvaa korotusta tämä uudistus on tehokas keino torjua harmaata taloutta tuomalla yrittäjien tulot paremmin verotuksen piiriin mutta myös kannustaa yrittäjyyteen ja se antaisi erityisesti pienyrittäjille mahdollisuuksia työllistämiseen lisäksi ehdotamme kotitalousvähennyksen korottamista työpaikkojen lisäämiseksi ehdotamme työllistyvien kasvuyritysten viron mallin mukaista yritysverotusta tämän avulla kasvuyritykset voisivat saada käyttöpääomaa yrityksensä tuloksesta mallissamme tietyt ehdot täyttävä pk yritys on vapautettu yhteisöverosta niin kauan se ei jaa omistajilleen osinkoa tämä kannustaisi yrityksiä kasvuun sekä siihen että voitot suunnattaisiin toiminnan edelleen kehittämiseen ja työllistämiseen toimiva työ ja elinkeinoelämä on terveen talouden kannalta avainasemassa perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti ehdottaa tehottoman yritystukijärjestelmän karsimista nykyiset yritystuet vääristävät kilpailua ja rasittavat veronmaksajia esimerkkinä niistä on kallis tuulivoiman syöttötariffi joka on tuonut veronmaksajille jo satojen miljoonien eurojen lisälaskun arvoisa puhemies korkeat asumiskustannukset syövät kansalaisten ostovoimaa sekä heikentävät työllistymisen edellytyksiä ja kannustimia erityisesti pääkaupunkiseudulla asumiskustannusten nousun hillitsemiseksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti esittää asumisen halpuutuksen mallin erityisesti sähkön siirtohintaa ehdotetaan pienennettäväksi tuottovaadetta alentamalla ja lämmityspolttoaineisiin esitetty veronkorotus perutaan kallis asuminen rokottaa erityisesti pienituloisimpia kansalaisia lisäksi esitämme lisää panostuksia korjausrakentamiseen ja vuokra asuntotuotantoon sekä muuttoavustusten

arvoisa puhemies minnehän siniset livahtivat kun tässä ei ole vielä käsitelty heitä kovasti rintoihinsa takoivat että nyt kun he menevät hallitukseen he pelastavat suomen

tässä on heidän osaltaan hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma ja ja sampo terho muun muassa ylen uutisissa tätä mainosti että nyt tulevat asiat kuntoon täällä on muun muassa palautamme niin sanotut dublin tapaukset välittömästi mitä on tapahtunut ei yhtään mitään perustamme kielteisen päätöksen saaneille erityisiä palautuskeskuksia minimipalveluin mitä perussuomalaiset ovat nyt esittäneet mitä on tapahtunut ei yhtään mitään sitten perustamme tarvittaessa uusia järjestelykeskuksia sekä majoitamme turvapaikanhakijoita myös teltta ja konttimajoitukseen järjestelykeskuksissa vietetystä ajasta ei makseta vastaanottorahaa eikä muita sosiaalietuuksia mitä on tapahtunut ei yhtään mitään hallituksessa ovat toimineet ainoastaan kokoomus ja keskustapuolue ja niin kuin sdp aikanaan heinäluoman suulla sanoi aivan oikein apupojiksi menivät sinne no me teimme perussuomalaisissa yhdeksän kansanedustajan vetoomuksen että hallitusohjelmaa noudatetaan samalla tavalla kuin kokoomus ja keskustapuoluekin seurauksena siitä saimme nuhtelut harjaukset ja kaikki muut sitten tuli puoluekokous ja nämä jotka näitä päätöksiä eivät ole toteuttaneet ovat siellä hillotolpalla sitä nuolemassa todennäköisesti nytkin

arvoisa herra puhemies en malta olla

ei olla valmiita tinkimään sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta ja siihen siihen nimenomaan liittyy tämä että ministerit jotka nyt loistavat poissaolollaan etenkin etenkin siniset ovat loistaneet lähinnä koko päivän joulukuussa kaksituhattaviisitoista lupasivat että tämä hallitus ottaisi ohjelmaansa tämän kahdeksankymmentä kohtaisen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman ja täyttäisi siinä esitetyt toimenpiteet ei ole niitä kuulunut perussuomalaiset puoluekokouksensa jälkeen kesällä ilmaisivat oikeastaan että muuten muuten voidaan jatkaa tällä samalla hallitusohjelmalla mutta tätä vaadittiin ja tämä ei kelvannut ja sitten pois no sitten mennään tähän meidän edellisessä puheenvuorossani aika pitkälti esitin mihin me laittaisimme rahaa ja kun aika ei riittänyt kun niitä kohteita oli niin paljon niin niin sitten nämä nämä säästökohteet jäivät käsittelemättä perussuomalaisten budjettimalli sisältää siis paljon vähemmän velanottoa kuin hallituksen esitys eli peräti kuusikymmentäyksi miljoonaa euroa tuloja lisäämme ministeriöiden hallintokuluja vähentämällä digitalisaation myötä saavutetaan kahdenkymmenenkahdeksan pilkku kolmen miljoonan euron säästöt meidän laskelmiemme mukaan tämä meidän kehitysapumallimme sekä turvapaikanhakijoista aiheutuvien kustannusten kuriin laittaminen vähentävät olennaisesti tätä valtiontalouden taakkaa raskaan liikenteen tienkäyttömaksujen käyttöönotto on suomalaisen yrittäjän etu kabotaasista ei pidä tulla sabotaasia suomalaiselle rahtarille edelleen vähennettäisiin tehottomia yritystukia sadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla yhteisöveropohjan tiivistäminen ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunta

miljoonaa euroa sitten halutaan kohdella suomalaisia oikeudenmukaisesti ja siksi pörssiyhtiöiden verokohtelujen muutosta suursäätiöiden ja jättikokoisten yhdistysten pääomaverovelvollisuudella sekä varallisuusveron palauttamisella saavutetaan kaikkiaan sadanviidenkymmenen miljoonan euron säästöt edelleen vähentäisimme puoluetukia kyllä myös omia tukiamme yhteensä kuusi pilkku kahdeksan miljoonaa euroa järkeistäisimme poliittiseksi byrooksi muuttuneen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimintaa yhdellä pilkku kolmella miljoonalla eurolla ja tehostaisimme yleisradion toimintaa ettei ihan kaikki menisi päin mäntyä arvoisa puhemies valtiovarainministeri petteri orpon kokoomus jaksaa muistuttaa meitä valinnanvapauden tärkeydestä jos te täällä olisitte kuulemassa että heikommassa asemassa olevat suomen kansalaiset huomioidaan jos te haluatte ettei valtiontalous velkaannu näin paljoa ja jos te haluatte työtä turvaa ja oikeudenmukaisuutta suomalaisille voitte vapaasti valita tämän meidän mallimme suomi tarvitsee kansallista etua ja sisäistä solidaarisuutta lisäksi suomella tänä vuonna tosiaan tulee sata vuotta täyteen ja siksi haluamme että sotaveteraanien haitta asterajasta luovutaan jotta kaikilla on mahdollisuus kuntoutukseen invaliditeetista riippumatta lisäksi nostettaisiin sotaveteraanien kuntoutustoimintaan osoitettuja määrärahoja etäisesti tähän samaan aiheeseen kyllä liittyy tämä meidän ajatuksemme siitä että satatuhatta euroa laitettaisiin rautjärvelle siellä olevalle talvisotamuseolle oikein simo simo häyhän häyhän nimeä kantavalle museolle museolle tämä on semmoinen satavuotisjuhlalahja joka osuu tarkasti

arvoisa puhemies ensimmäiseksi haluaisin kysyä kun meillä on täällä salissa pelkästään sosiaalidemokraatteja ja perussuomalaisia oletteko te perussuomalaiset samaa mieltä teitä on kuusi tässä paikalla kuin edustajanne olli immonen joka tässä aikaisemmin sanoi että että haluatte luopua tästä poliisin ja keskusrikospoliisin yksiköstä jonka tehtävänä on tutkia internetin välityksellä tapahtuvaa uhkailua painostusta ja väkivaltaa onko teidän näkemyksenne todellakin se että turvallisuus ei kuulu kaikille suomalaisille se ponnin sekä sisäministeri risikolla että itselläni kun tein tämän toimenpidealoitteen oli se että ei ole sivistysvaltion eikä humaanin valtion merkki se että työtään tekevät toimittajat ja viranomaiset joutuvat tilanteeseen jossa heitä uhkaillaan ja painostetaan ja käytetään tätä digitaalista väkivaltaa ennen kaikkea tämä on kysymys myöskin naisten häirinnästä ja naisiin kohdistuvasta väkivallasta oletteko siis kyllä tai ei samaa mieltä edustaja immosen kanssa että että näistä rahoista pitää tinkiä ja tämä toiminta pitää lopettaa ja että tämä turvallisuus ei kuulu kaikille mutta itse asiaan tänään tosiaan helsingin sanomien toimittaja marko junkkari kirjoitti että tänään on parlamentarismin kannalta merkittävä tilaisuus käydä läpi näitä erilaisia vaihtoehtoja iltapäivän eduskuntakeskustelu on siis tärkeä hän kirjoittaa mutta mutta odotukset eivät ole kovin korkealla syynä on ennen kaikkea hallitus junkkari toteaa että hallitukset asettuvat siilipuolustukseen josta he ampuvat kaikin keinoin kaikki opposition esitykset alas epärealistisina kuten olemme tänään huomanneet tämähän on ollut päivän sävel

dialogi ja se itsenäisyyden sata että yhdessä pyrimme ratkaisemaan ongelmia ei ministerien osalta ole tullut kuuloonkaan käydä käydä rakentavaa keskustelua se on ikävä juttu koska parhaimmillaan tämä varmaankin ihan riippumatta siitä kuka on hallituksessa ja kuka on oppositiossa meidän kaikkien kannattaa kuulla toistemme hyviä ajatuksia ja ehdotuksia sdpn nyt äkkiseltään tulee mieleen että hallitus on omaksunut joitakin tällaisia pienempiä reformeja rinteen mallia ainakin on ollut tarkoitus laittaa käytäntöön myöskin kansallisteatterin remonttiraha viimevuotisesta vaihtoehtobudjetista meni läpi mikä on hieno asia nyt myöskin hallitus on toteuttamassa romutuspalkkioita ja sähköisen liikenteen tukea melkeinpä eurolleen sellaisena kuin esitimme viime vuonna nyt on aika korottaa vähän kunnianhimon tasoa ja ja tämän hallituksen tulisi ottaa kiinni niistä isoista reformeista joiden aika on nyt olemme siksi esittäneet ne tärkeimpinä asioina sdpn vaihtoehtobudjetissa ne ovat varhaiskasvatuksen reformi pitkällä tähtäimellä ilmainen varhaiskasvatus perhevapaareformi joka lisää naisten työllisyyttä ja palkkatasa arvoa opintovelvollisuusreformi joka mahdollistaa sen että syrjäytetyt nuoret ovat ovat paremmin erilaisten toimenpiteiden piirissä koulutuksessa tai työpaikassa ja sitten lisäksi kuuluisa veroreformi joka joka johtaa suomea tulevaisuuteen tällä hetkellä tilanne on ikävä kyllä se että hallitus on hautaamassa työryhmiin seuraavan hallituksen vastuulle nämä välttämättömät suuret uudistukset joiden pitäisi johtaa työllisyysasteen nopeaan kohenemiseen jotta tämä kasvu olisi kantavalla ja kestävällä pohjalla sitten puhemies suurin piirtein annetun suositusajan puitteissa käsittelen

erityisteemaa lyhyesti harmaa talous josta josta on esitetty arvostelua mistä mistä siihen liittyvät tulot voitaisiin saada ministeri orpo puhui taikurin hatusta hän olisi voinut ehkä osoittaa nämä sanat kollegalleen pääministeri sipilälle joka vielä neljä vuotta sitten oli taikomassa tästä omasta oppositiohatustaan peräti kuusisataa miljoonaa euroa harmaan talouden tuloja perustelematta mitenkään ja sitten tohtii vielä moittia meitä joiden saanti on kolmasosa tästä toiveesta nyt tosiasia on kuitenkin se että tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöönotosta ruotsissa viimeisten vuosien aikana on saatu selville että se suhteutettuna suomen tasoon voitaisiin saada sataviisikymmentä miljoonaa euroa lisää verotuottoja eli me emme ole mielestäni edes liioitelleet tätä saantia vaan yksinkertaisesti pyrimme vakavasti hoitamaan harmaan talouden ja verovilpin vastaista toimintaa ihan niin kuin sosiaalidemokraattien pitkä linja on jo useiden vuosikymmenien aikana ollut

arvoisa puhemies tosiaan meidän pieni ohjenuoramme ja toiveemme poliisille on vähän sama kuin koululaisille ja miksei jopa kansanedustajille vähemmän aikaa pitäisi viettää siellä siellä netissä ja mennä enemmänkin tuonne kadulle ja ulos ja sieltä sieltä löytyy ne jos perussuomalaisia ja meidän kannattajiamme haluaa saada kiinni niin mieluummin kuin sinne maanteille katsomaan ja valvomaan ylinopeuksia sinne sinne enemmän valvontaa mutta ihan vakavasti puhuen niin vihapuhe ja tämä netin seuraaminen toki on tärkeää sinne on siirtynyt rikollisuutta ja monenkaltaista vastenmielistä kuviota mutta se on saanut vähän ylikorostetun aseman nykyään ja toisaalta poliisin resurssit kohdistuvat nykyisellään ainoastaan vain suomenkielisen vihapuheen seurantaan kyky seurata esimerkiksi arabiankielistä tai somalinkielistä ja suomenkieliseen valtaväestöön kohdistuvaa vihapuhetta on poliisilla hyvin rajallinen eli tämä on tavallaan se mihin me haluamme mutta korostan sitä että me me haluamme lisää resursseja poliisille me vaihtoehtobudjetissamme esitämme kymmeniä miljoonia

arvoisa puhemies kyllä tämä poliisin toiminta siellä netissä on toiminut jo ennen tätä lisäystäkin muun muassa minä kirjoitin aikanaan lauseen jota on käytetty yleismaailmallisesti wtc iskujen jälkeen kylläpä poliisi löysi sen sieltä ja sainpa siitä vielä sakonkin kirjoittelusta joka oli nyt jopa hesarissa kirjoitettu sitten kirjoitin sen jälkeen moni sanan lisäksi siihen lauseeseen poliisi ei löytänyt enää mitään että se pääsi sakottamaan taikka oikeuslaitos tuomitsemaan siis tämmöisiä pilkkuvirheitä etsimään ei tarvita enää lisää resursseja sitten mitä tuohon vihapuheeseen tulee katsokaa minun facebook seinääni vaikka sieltä tulee sitä koko ajan mutta ei se mitään vaikuta elämään ei yhtään mitään mutta kun tuolla menee kaveri ja huutaa että allahu akbar ja lyö puukon kurkkuun niin silloin alkaa olemaan vaikutukset vähän toisenlaiset

arvoisa puhemies tässä nyt perussuomalaiset eivät vastanneet tähän esittämääni kysymykseen oletteko sitä mieltä että näistä resursseista ne rahat joita käytetään verkossa tapahtuvien sananvapausrikosten ja kunnianloukkausrikosten uhkailun ja painostuksen tutkimiseen pitäisi poliisilta ottaa pois eli vähentää poliisin resursseja kuten edustaja immonen aikaisemmin esitti tämähän on aivan aivan hämmästyttävää ja tarkoittaa sitä että turvallisuus ei kuulu niille varsinkin naispuolisille viranomaisille naispuolisille toimittajille jotka jotka käsittelevät työkseen maahanmuuttoasioita

arvoisa puhemies vaihtoehtobudjetissamme esitämme lisää rahaa poliisille mutta toisaalta emme kohdenna sitä niin että esittäisimme nettipoliisille mitenkään erityisesti lisää rahaa tässä kohtaa joten kyllä se tarkoittaa siis sitä että suhteellinen osuus tämänkaltaisen rikollisuuden tutkinnassa sitten vähenisi mutta emme myöskään esitä yhtään missään kohtaa sitä että

arvoisa puhemies

on hyvä jakaa kanssanne muutama huolenaiheemme joiden varaan olemme rakentaneet vaihtoehtobudjetin joka kestää myös näiden asioiden tulessa arvoisa puhemies ensinnäkin nyt on suurten uudistusten aika kyllä suomessa on vahvistettava osaamista ja työllisyyttä ja tältä osin uudistukset on aloitettava heti esitämme monenlaisia uudistuksia ensinnäkin esitämme että suomessa toteutettaisiin oppivelvollisuuden pidentäminen jos se maistuu paremmalta nimitettäköön tuota oikeutta oppioikeuden laajentamiseksi sitä voidaan myös nimittää kaksitoista vuotiseksi koulujärjestelmäksi tai sitä voidaan nimittää vaikka maksuttomaksi toiseksi asteeksi sillä nimittäin kannatamme sitä että koko toinen aste muutettaisiin maksuttomaksi

jotka käyvät vain

jää neljäänkymmeneen prosenttiin jos me saamme ikäluokan käymään ammatillisen koulutuksen tai lukion heidän työllisyysasteensa tulee olemaan jo seitsemänkymmentä prosenttia jos me saamme nuoret käymään korkeakoulun heidän työllisyysasteensa on jo kahdeksankymmentäviisi prosenttia jokainen euro on sekä henkilökohtaista että julkisen talouden tuloa on suuri sääli että ikäluokastamme ajatelkaa noin viisitoista prosenttia ei käy koskaan enempää kuin peruskoulun kysyn teiltä mihin nämä tulevat toivomme työllistyvät kun ei ole enää piian paikkoja ei ole renkejä ei ole aputyömiehiä ei ole raksan apulaisia ei ole juoksutyttöjä eikä kahvinkeittäjiä jatkossa korostuu osaaminen mitä korkeampaa on osaaminen sitä paremmin tämä kansakunta menestyy on huolestuttavaa että me aikuiset panemme silmät kiinni ja toteamme että viisitoista prosenttia suomalaisista voidaan jättää oman onnensa nojaan minusta jokaisen meidän pitäisi ymmärtää että aikuisina tukisimme sitä että kuusitoista vuotias jatkaa koulunkäyntiä arvoisa puhemies esitämme myös perhevapaauudistusta jos järjestelmä miten tuetaan perheitä keksittäisiin tänään uskon että perhevapaauudistus olisi ihan varmasti tämän päivän arkea ainakaan tuo systeemi ei haiskahtaisi millään tavalla sellaiselta kuin se on nyt se ohjaa erityisesti naiset pois työmarkkinoilta kotiin mikä tarkoittaa sekä alhaisempaa työllisyysastetta henkilökohtaisesti sitä että naisen euro on aina pienempi kuin miehen siltä osin perhevapaamalli tulee toteuttaa heti meillä on oma perhevapaamalli käytettävissä esitämme myös varhaiskasvatusuudistusta sillä varhaiskasvatus on tuottavimpia investointeja joita tässä yhteiskunnassa voidaan tehdä uskon aidosti siihen että kannattaa ottaa nyt ensimmäinen loikka kuten sosiaalidemokraatit esittävät kohti täysin maksutonta kokoaikaista varhaiskasvatusta tämä loikka esitetään nyt otettavaksi meidän me vapauttaisimme päivähoitomaksuja noin sadallakymmenellä miljoonalla eurolla joka on vertailtaessa päivähoidon eriä niin suuri että olen siitä henkilökohtaisesti ylpeä sitä voi kutsua jo loikaksi yli kolme vuotiaiden päivähoitoon suomi käyttää maksuina maksuista kerättävinä tuloina vähän reilut kolmesataa miljoonaa euroa joten että tuo loikka on aika merkittävä luonteeltaan kohti täysin maksutonta varhaiskasvatusta käännetään koulutustaso nousuun mikä tarkoittaa käytännössä sitä että otetaan itseämme niskasta kiinni siinä siinä missä suomi oli yhdeksänkymmentä luvulla maailman ykkönen käännetään jälleen koulutustaso nousuun lisätään maamme suhteellista osuutta korkeakoulutettujen väestömäärässä

kuin kahden viiva kolmen vuoden odotuksella nämä vuodet maksavat sen että suomalaiset nuoret ovat iässä kaksikymmentäviisi viiva kaksikymmentäyhdeksän vuotta vielä kouluissa kun muualla ollaan töissä arvoisa puhemies tiedän että suositus on viisi minuuttia olen paikaltani pyytänyt tämän puheenvuoron joten vielä yksi rakenteellinen uudistus tällä erää ja puhun vielä pari sanaa aktiivisesta työvoimapolitiikasta me uskomme siihen että pitäisi ottaa pohjoismaista mallia kyllä pohjoismaissa järkevämmällä tavalla suhtaudutaan työllisyyspolitiikkaan täällä vaan ajatellaan että tempputyöllistämistä taas kyllä fakta vaan on se että pohjoismaissa tehdään tällä sektorilla merkittävästi parempaa työtä aktiivisempi työvoimapolitiikka on iso rakenteellinen uudistus olemme esittäneet rinteen mallia sellaista työllisyysseteliä jossa passiivisten työvoimamenojen sijasta otetaan rahat aktiiviseen käyttöön ja myöskin lisättäisiin työllisyyspolitiikan yleisiä resursseja ja pidettäisiin huolta siitä että työttömyyttä hoitamassa on myöskin tarpeeksi ihmisiä jotka toimisivat työttömien tukena näin me puhumme myöskin viidennestä rakenteellisesta uudistuksesta ja tällä me haastamme sen että alijäämäkehitykseen jonka hallitus nyt tällä kaudella aiheuttaa saadaan tosiasiassa vastuullisia

tällä hallituskaudella se olisi tuonut vähintään kolme prosenttiyksikköä työllisyysastetta lisää eli enemmän kuin se mitä hallitus työllisyysasteen nostoksi tavoittelee näin helppoa se on se on kahdeksansataa miljoonaa euroa yksi työllisyysasteyksikkö kolme työllisyysasteyksikköä on melkein kaksi pilkku viisi miljardia rahaa kyllä voidaan julkista taloutta vakauttaa myös hyvillä uudistuksilla joita me esitämme tehtäväksi arvoisa

arvoisa puhemies perussuomalaisten laatima vaihtoehtobudjetti tarjoaa todellisen ja laaja alaisen vaihtoehdon hallituksen talouspolitiikalle haluan vielä nostaa tästä vaihtoehtobudjetistamme esille muutaman kohdan olemme ensinnäkin varsin huolissamme asumisen kohonneista kustannuksista asumiskulujen yleinen nousu ja hallituksen esityksessään kaavailemat lämmityspolttoaineiden veronkorotukset uhkaavat syödä kaikkein pienituloisimmille tarjotut mitättömät veronalennukset kokonaan erityisesti pienituloisimpien kansalaisten ostovoimaa täytyykin ehdottomasti vahvistaa perussuomalaiset esittävät omassa vaihtoehtobudjetissaan veronkorotusten peruuttamista esitämme myös sähkönsiirtohintojen alentamista laskemalla jakeluyhtiöiden sähkönsiirron tuottovaadetta neljään se on mielestämme aivan riittävä tuotto paikallisille monopoleille onhan kyseessä välttämättömyyshyödyke kohdentaisimme mallissamme tuloveronkevennykset siten että osa aikaisenkin työn vastaanottaminen tulisi entistä kannattavammaksi meidän työtulovähennysmallissamme esimerkiksi noin tuhatkaksisataa euroa kuussa ansaitsevan siivoojan tai kaupan kassan tuloverotus kevenisi merkittävästi enemmän kuin mitä hallitus nyt esittää tämä olisi hyvin tärkeää työllistymisen ja erityisesti pienelläkin palkalla pärjäämisen kannalta vaihtoehtomme eroaa hyvin merkittävästi ainakin vihreiden esittämästä budjetista joka kiristäisi työssä käyvien verotusta muun muassa kilometrikorvausten pienennysten ja työmatkavähennysten rajausten turvin vihreät eivät myöskään keventäisi ansiotuloverotusta heidän mallillaan työttömyys tuskin lähtisi lähiaikoina nousuun arvoisa puhemies haluamme oikeutta myös eläkeläisten verotukseen yhtä suurista palkka ja eläketuloista kuuluu maksaa samanlaista veroa se olisi oikeudenmukaista jo sillä perusteella että eläkeläiset ovat tulonsa jo työuransa aikana ansainneet tähän myös me perussuomalaiset olemme valmiita satsaamaan ja olemmekin esittäneet merkittävää eläketulovähennystä arvoisa puhemies otin aiemmin täällä debattipuheenvuorossani esille maahanmuuton kustannukset joista me perussuomalaiset olemme varsin huolissamme maahanmuuton kustannukset eivät ole mitään erillisiä kuluja jotka eivät vaikuta julkisen talouden muihin käyttövaroihin vaan ne aiheuttavat väistämättömiä säästöpaineita muihin kohteisiin odotammekin jännityksellä jo hallitusohjelmaan kirjatun hallitusohjelmaan kirjatun maahanmuuton kokonaiskustannuksia koskevan selvityksen sen ilmestyttyä eduskunnan on helpompi tehdä toimenpiteitä joilla myös maahanmuuton kuluja saadaan kuriin kun näitä maahanmuuton kustannuksia saadaan karsittua on kansalaisten paljon nykyistä helpompaa hyväksyä myös

joillakin muilla hallinnonaloilla tarvittaessa tehtäviä säästöjä vaadimme vaihtoehtobudjetissamme myös hallituksen turvapaikkapoliittisen ohjelman täysimääräistä toteuttamista kuten edustaja hakkarainen edellä totesi meidän yhdeksän perussuomalaisen kansanedustajan keväällä esittämä vaatimus turvapaikkapoliittisen ohjelman noudattamisesta ja toteuttamisesta silloisen hallituksen sote ja maakuntauudistuksen toteutuksen välttämättömänä ehtona nostatti keväällä silloisen perussuomalaisen johdon keskuudessa kovan haloon kuten myös lauri nurmi uudessa kirjassaan toteaa tästä lienee pääteltävissä jotain samoin kuin kesäkuun ja kolmannentoista päivän hallituskriisistä ja sen ratkaisusta saattaakin olla että maahanmuuttopolitiikan järkeistämistä täytyy odottaa vielä hyvä tovi arvoisa puhemies maahanmuuttopolitiikan ja sen kustannusten karsimisen lisäksi haemme säästöjä myös muun muassa kehitysavusta johon olemme esitelleet oman vapaaehtoisuuteen perustuvan mallimme joka antaisi kehitysapuun lahjoittajille verovähennyksen aina kahteensataan euroon asti mikäli mallimme toteutettaisiin se lisäisi säästöjen myötä myös kehitysavun hyväksyttävyyttä kansalaisten silmissä

arvoisa puhemies tästä on hyvä jatkaa perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa esittämä kehitysapumalli on ainutlaatuinen se perustuu aiempaa aiempaa enemmän kansalaisten vapaaehtoisuuteen tässä mallissa valtio muodostaa pohjakassan omalla perusrahoitusosuudellaan ja loput kerätään kansalaisten sekä yritysten lahjoituksista kansalaisille tarjotaan verovähennysoikeus ja yrityksille koituisi ja imagohyötyä esimerkiksi erikseen myönnettävillä rahaston tukijatunnuksilla malli antaa kansalaisille suoran mahdollisuuden vaikuttaa kehitysavun määrään perinteisesti suomalaiset ovat olleet auttamishaluista kansaa rahoituksen lisäksi perussuomalaiset haluavat tarkastella kriittisesti kehitysyhteistyön tuloksellisuutta uudessa kehitysapumallissa varoja keskitetään hajanaisen ja pirstaleisen toimintamallin sijaan painokkaammin humanitaariseen työhön sekä kansalaisjärjestöjen työn tukemiseen erityisesti naisten ja lasten ja kriisitilanteessa auttamisen tulisi olla kehitysavun keskiössä perussuomalaisten kehitysapumalli on win win malli jossa voittajia ovat valtio lahjoituksiin osallistuvat kansalaiset ja yritykset sekä kehitysavun kohteena olevat ihmiset arvoisa puhemies yleisradio ei nauti sellaista arvostusta jota sen tulisi nauttia koko kansan verorahoitteisena palveluna jonka julkilausuttuja arvoja ovat tasa arvo sananvapaus ja korkeatasoinen journalismi jokainen voi tykönään pohtia toteutuvatko nämä arvot nykyisellään ylen toiminnassa ja mikä merkitys sillä on ollut muun muassa kansalaisten medialuottamuksen ja vaihtoehtoisten medioiden nousussa perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti esittää televisio ja radiorahaston määrärahan leikkausta tilanteessa jossa julkisiin palveluihin kohdistuu leikkauspaineita ja jossa muidenkin mediatoimijoiden ala on kaventunut säästöjä on mahdollista tehdä esimerkiksi ruotsinkielisessä ohjelmatuotannossa jossa yleisradion panostus suhteessa maamme ruotsinkieliseen väestöön on selvästi suurempi objektiivisen uutistuotannon varmistamiseksi esitämme kuitenkin lisämäärärahaa yksityisten mediatalojen yhdessä omistaman uutiskanava suomen tietotoimisto oyn tukemiseen stt antaa pohjatiedot suurelle osalle uutisista ja sen tarjoaman monipuolisen tietokanavan jatkuvuus on arvoisa puhemies täällä aikaisemmin kyseltiin perussuomalaisten linjaa vihapuhepoliisin resurssin suhteen vihapuhepoliisien toiminta verkossa on on ollut erittäin kyseenalaista ja he ovat käyneet keskustelua jopa erittäin provosoivalla tavalla poliisit taas kentältä viestivät suurempaa resurssitarvetta kentälle kuin nettiin tämä aikaisempi korvamerkintä nettipoliisin rahoituksessa oli virhe tämä olisi pitänyt antaa poliisipäälliköiden päätettäväksi alueet suomessa kun kovin erilaisia ja resurssien ohjaus ei voi mennä minkään tietyn kaavan mukaisesti arvoisa puhemies vielä muutama sana turvapaikkapolitiikasta hallitus esittää vapaaehtoisen paluun rahoituksen korotusta perussuomalaiset eivät voi suhtautua tähän myönteisesti jaettava raha muodostaa jälleen yhden taloudellisen vetovoimatekijän joka kannustaa kokeilemaan turvapaikan hakemista ilman pätevää perustetta perheenyhdistämisen kriteereitä tulisi väärinkäytösten ehkäisemiseksi tarkastaa kansainvälisellä tasolla menojen kasvun hillitsemiseksi ja tehokkaan kotoutumisen varmistamiseksi ehdotamme tulkki ja asiointipalveluista karsimista sekä maahanmuuttajien ohjaamista samojen palveluiden piiriin kuin kantaväestökin arvoisa

puhemies jälleen kerran siis tässä sotketaan kaksi asiaa en puhunut vihapuhepoliisista puhuin siitä että lisättäisiin poliisin voimavaroja esitutkintaan ja samoin syyttäjän voimavaroja syytteen nostamiseen jotka liittyvät henkilöön käyvään uhkailuun väkivallalla väkivallalla painostamiseen joka kohdistuu ennen kaikkea maahanmuuttoasioiden kanssa toimivien viranomaisten ja toimittajien ja ennen kaikkea naisten työhön kyse ei todellakaan ole nyt vihapuheesta vaan kyse on jo rikoslaissa todettujen painostuksen uhkailun ja väkivallalla väkivallalla uhkailun tunnusmerkistön paremmasta tunnistamisesta uhkailijoiden kiinni saamisesta ja heidän saattamisestaan edesvastuuseen tässä on tärkeä juttu myöskin se että siltä osin kuin ihmiset eivät tiedä syyllistyvänsä johonkin rikolliseen ja raskaasti rikolliseen toimintaan niin näillä syytteillä saataisiin aikaan parannus älkää sotkeko näitä asioita keskenään

arvoisa

tässä asiassa kyllä kiitän koko eduskuntaa ja kaikkia niitä kansanedustajia jotka ovat tämän lakialoitteen allekirjoittaneet edellisessä puheenvuorossani esittelin toista lakialoitetta ja silloin täällä nousi hieman keskustelua että no se lakialoite sehän on vain paperia no se on paperia mutta jos siihen saa sen tarvittavan allekirjoitusten määrän niin silloin se on myös hyvin tärkeä asiakirja se ei ole vain paperia vaan se etenee on todella ikävää nyt tietysti että surulliset tapahtumat ovat tässä taustalla raaseporin ikävä onnettomuus joka joka tietysti nostaa vielä erityisesti esille sen että meillä on lainsäädännössä paljon kehitettävää ja parannettavaa siitäkin syystä tämä lakialoite jolla korjataan sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain epäkohtia sisältyy meidän

sisältöhän on se että jos siellä lakisääteistä asevelvollisuutta suorittaessa tapahtuu joku vahinko tapaturma tulee palvelussairaus tai kuolemantapaus niin sitten edunsaajat tai tai henkilö itse ovat oikeutettuja korvauksiin vuoden alusta astui voimaan kriisinhallintatoimissa olevien henkilöiden tilannetta parantava laki siellä korjataan niitä tilanteita joissa rauhanturvaajalle tapahtuu jotakin mutta asevelvolliset jäävät ulkopuolelle tämä on todella syvä tahtotila meillä että me saisimme tämän vietyä eteenpäin ja ja toivottavasti kaikki kaikki asiat menevät siltä osin hyvin hieman haluan tätä vielä avata keitä kaikkia tämä koskettaa vain asevelvollisista se koskettaa niitä jotka suorittavat asevelvollisuutta suorittavat siviilipalvelusta suorittavat naisten vapaaehtoista asepalvelusta tai ovat puolustusvoimien järjestämässä sotilasvirkaan johtavassa koulutuksessa eivätkä ole sotilasvirassa tai ovat rajavartiolaitoksen virkaan johtavassa koulutuksessa tai osallistuvat vapaaehtoisesti maanpuolustuksen maanpuolustuksen toimiin eli kertausharjoituksiin elikkä heidän heidän tilannettaan me haluamme parantaa arvoisa puhemies muutaman sanan vielä nostan esiin tästä

kotihoiva ja hoitopaketista se mistä en ole vielä puhunut on lääkekustannusten kohtuullistaminen lääkkeistä aiheutuvat kustannukset erityisesti pienituloisimmille työttömille ja eläkeläisille ovat merkittävä kuluerä kokonaistoimeentuloa ajatellen perussuomalaiset kantavat huolta vähävaraisten asemasta ja me katsomme että lääkekustannusten kasvua olisi hillittävä perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää että sosiaali ja terveysministeriö ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sen selvittämiseksi millä tavalla tosiasiallisesti nämä vähätuloiset ja vähävaraiset pystyvät hankkimaan tarvittavat lääkkeet

täällä on parjattu apteekkeja mutta apteekin tiskiltä viesti on se että ihmiset valitsevat lääkkeet tai ruuan ja se on erittäin surullinen asia eilen vietettiin valtakunnallista diabetespäivää osallistuin seminaariin ja siellä nousi myös diabeetikoiden tilanne tällä hetkellä suomessa esille kun puhutaan lääkekustannusten korvaamisesta ja ja kohtuullistamisesta niin kyllä silloin täytyy mainita myös apuvälineet joita esimerkiksi diabeetikot tarvitsevat tutustuin muun muassa tällaiseen libre nimiseen verensokerin seurantamittariin joka toimii sensorilla sensori laitetaan käsivarteen se on siinä pari viikkoa ja hihan läpi pystyt mittaamaan verensokeria elämää helpottavia laitteita jotka kuuluisivat jokaisen jokaisen sairastuneen taskuun että elämä olisi helpompaa ja ja miellyttävämpää varsinkin lapsipotilaita ajatellen elikkä tämä kaikki kuuluu tähän pakettiin ja haluan sen tässä nostaa esille ja kertoa että tällainen laite on olemassa sitä toki ei ole täällä meidän budjetissamme mainittu millään tavalla eläkeläisten ja pienituloisten verotuksen kohtuullistaminen on myös asia minkä vielä haluan tässä nostaa esiin me haluamme toki korjata tämän vääryyden ja esitämme että eläketulovähennystä nostetaan ja pienituloisimpien palkansaajien ansiotulovähennystä nostetaan maltillisesti tavoitteena että vastaavasta tulosta maksetaan samansuuruinen vero riippumatta siitä onko palkka ansiotyöstä vai eläkkeestä samalla me korotamme invalidivähennystä mikä on erittäin mainita tässä

arvoisa puhemies vielä tästä sinisten toiminnasta valitettavasti heitä ei nyt täällä näy että olisivat vastanneet mutta

on tosiasiassa halla halla ahon laatima ja jonka he ovat luvanneet toteuttaa tuolla hallituksessa eivätkä ole toteuttaneet olisin pyytänyt vastausta mistä syystä kysyin kyselytunnilla muun muassa ministeri mattilalta turvapaikkaturismin kustannuksista siis tästä maahanmuutosta selvityksiä on tehty ja selvityksiä siitä kuinka paljon niitä selvityksiä on tehty mutta sanottiin että ne ovat tulossa joskus kaksi ja puoli vuotta niitä on tehty elikkä kyllä kansalaisten täytyisi saada paljonko se maksaa ei tämä ole rasismia eikä vihapuhetta eikä mitään ihan kyselyä vain että mitäs te oikein meinaatte minulle tulee mieleen semmoinen vanha sanonta tuosta sinisten touhusta tuossa kun nyt on kaikki myyty ja takki käännetty ja joka sana syöty että se on vähän niin kuin russakka suojussin ahterissa vaikutus on yhtä paljon kuin siihen kuokan varteen kun se siellä

arvoisa puhemies tästä viimeisestä metaforasta toipuminen vaatii hiukan aikaa mutta eiköhän se eiköhän se tästä lähde ensiksikin tähän keskusteluun jota käytiin tästä edustaja immosen näkemyksestä totean nyt sitten tässä käsitykseni että hän puhui omiaan eikä edusta perussuomalaisten yleistä linjaa vaikka teillä tiettyä kritiikkiä tällaista poliisin nettirikollisuustoimintaa kohtaan onkin ette esitä suoranaisesti siitä vähennettäväksi määrärahoja minkä nyt panen tyytyväisyydellä merkille ellei edustaja hakkarainen nyt kohta muuta kerro vielä tämän päivän suureen teemaan mistä ei puhuttu tarpeeksi ja siihen mistä puhuttiin liikaa se mistä ei puhuttu tarpeeksi oli se että meillä on aidosti olemassa useiden miljardien kestävyysvaje joka aiheutuu vanhenevasta väestöstä nyt on ollut aivan väärä linja se että hallituksen näkemys julkisen talouden kestävyydestä ollut niin huoleton ja silloin ollaan päästy niin erikoiseen tilanteeseen että hallitus on on epäonnistunut kahdella eri tavalla menopuolella se on ollut hyvin eriarvoistava ja leikannut köyhiltä ja kipeiltä mutta kun menoja ei ole voitu lisätä niin vaivihkaa on lisätty

puhujapöntöstä näin menettelen

tämä oli se hallituksen hämmästyttävä epäonnistuminen ja nyt on todellakin tilanne se että myös sosiaalidemokraatit ovat vaihtoehtobudjetissaan huomioineet sen että talouskasvu asettaa uudenlaisia haasteita tämän menetetyn vuosikymmenen jälkeen kertaluontoisten kasvuinvestointien jälkeen meidän velkaantumistahtimme on selkeästi hitaampi kuin hallituksen meidän alijäämätavoitteemme ovat selvästi kunnianhimoisempia kuin hallituksen nyt ei ole aika vaarantaa tulevaisuutta se mistä puhuttiin liikaa tänään oli tietenkin sitra on ollut jollakin tavalla erikoista ja varmaankin sitä keskustelua seuranneiden kansalaisten silmin oli varmasti varsin erikoista että että hallituspuolueiden edustajat koko ajan pomppasivat ylös puolustamaan sitraa kuin kuin henki olisi kyseessä kuitenkin on kohtalaisen pieni ajatuspaja jolla on senkokoinen tase kuin useilla pörssiyhtiöillä eli ei voi olla niin että että kaikilta muilta suomessa voi leikata mukaan lukien yliopistot tekes ja vtt ja sitten on yksi tämmöinen esko ahon pyhä ajatuspaja jonka on ihan välttämättä omistettava muun muassa erottajan pysäköintihallin osakkeita jos puolet tästä rahakasasta sijoitetaan fiksusti ja tarpeeseen teiden korjaukseen ja homekoulujen saneeraukseen jäljelle jäisi vielä hurjat kolmesataaviisikymmentä miljoonaa samaan aikaan kun hallituspuolueet tätä voivottelivat niin hehän ovat myymässä menestysyhtiö nesteestä kuudesosan pois eli siltä osin luopumassa viidenkymmenenkuuden miljoonan euron osinkotuotoista per vuosi ihan suruttomasti

siihen nettipoliisikeskusteluun vielä sen verran minä en ollut kuulemassa mitä immonen sanoi että käytännöstä annan esimerkin edustaja harakalle nettipoliisi ei pysty torjumaan käytännössä mikä oli lapsensurma tuolla porvoossa ne ovat käytännön toimia mitä mitä tapahtui oulussa kirvessurma otanmäessä murhattiin suomalainen ne puhuvat arabiaa yleensä ja suomenkielisten kohdalla sitten nettipoliisi ottaa kantaa siihen kun tästä herää keskustelua ja siellä varmasti tunneryöppyjä tulee esille tämmöisissä tilanteissa kun murhia tulee nettipoliisi tarttuu tähän keskusteluun eikä konkreettisesti siihen asiaan

ole esittänyt poliisien resurssien leikkausta missään muodossa vaan vaan kyse on resurssien oikein kohdentamisesta uhkailu koskee se sitten ketä tahansa on tuomittavaa ja siihen poliisin tulee aina puuttua sitähän ne tekevät jo tälläkin hetkellä ja ja sen sijaan tämä nettipoliisien kyttäys sosiaalisessa mediassa ei tuo turvallisuutta yhtään yhtään lisää mikäli henkilö kuitenkin kokee joutuneensa uhkailun kohteeksi niin totta kai siitä täytyy tehdä rikosilmoitus ja asia etenee tutkinnan kautta normaaliin tapaan mikäli poliisi toteaa rikoksen tapahtuneen niin asiahan etenee sitten oikeusasteisiin ja näin muun muassa meidän vaihtoehtobudjetissamme esitetään tuomioistuinlaitoksillekin lisärahoitusta koska ne ovat hirveässä ruuhkassa tällä

maalaili eikä kyse ole ollenkaan siitä että että joku kampaa somesta sitä että joku sanoo tuhmasti jollekin vaan kysymys on juuri siitä kuten edustaja ronkainen tuossa tarkensi että että netin kautta tapahtuu tätä nykyä niin paljon sitä uhkailua ja painostusta ja väkivaltaa että siihen tarvitaan osaajia poliisin puolelta jotka tietävät esimerkiksi kuinka anonyymiservereistä löydetään sen sen uhkaajan tiedot tämä on syytä keskittää sellaiseen paikkaan ettei jokainen paikallispoliisi joudu käyttämään energiaa siihen että että selvittää asiaa ei ole resursseja vaan asiantuntijat löytävät syylliset ja sitten syyttäjät osaavat myös viedä niitä tapauksia eteenpäin tämä on asia jossa nyt ministeri risikon kanssa ollaan päästy eteenpäin ja olen iloinen siitä että tämä on myös perussuomalaisten mielestä käsittääkseni arvokasta toimintaa

arvoisa puhemies

myöskin palauttaisimme ammatillisen koulutuksen suuren leikkauksen ja satsaisimme siihen että nuoret pääsevät opiskelemaan lisäisimme tekesin tk panostuksia kiertotalousohjelmaa tukisimme sekä alueellista positiivista rakennemuutosta edistäisimme eri puolilla suomea sekä elinkeinopoliittisia hankkeita ja korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämistä arvoisa puhemies tärkeää on palauttaa näinä aikoina oikeudenmukaisuus sillä kasvu kuuluu kaikille tänä aikana pitäisi ihmisten osallisuutta ja luottamusta vahvistaa vähentää tunnetta turvattomuudesta ja luoda uskoa tulevaan kaikki tulisi pitää mukana esitämme lukuisia erilaisia arvovalintoja joita hallitus olisi voinut omassa vaihtoehdossaan hoitaa alun perinkin kuntoon vahvistaisimme oikeudenmukaisuutta muun muassa seuraavin tavoin maksaisimme lomarahat normaalisti eli peruisimme tämän hallituksen ajaman lomarahaleikkauksen emme poistaisi lapsivähennystä sillä käytännössä kaikkien muiden verorasitus tosiasiassa pienenee paitsi pieni ja keskituloisten lapsiperheiden joku voisi kysyä miksi juuri pieni ja keskituloiset perheet joutuvat hallituksen leikkurin alle on muistettava että pieni ja keskituloisissa perheissä tämä lapsivähennyksen poistaminen ei ole mikään pikkujuttu sen vaikutus on sata euroa per lapsi vuodessa hallitus päätyy kuitenkin tämän tuen poistamaan perustellen sitä niin että se ei ole verojärjestelmän kannalta optimaalinen vähennys mutta ei tuo mitään sen tilalle se kertoo siis siitä että pieni ja keskituloisia perheitä halutaan tarkoituksellisesti kurittaa kun kaikkia muita tulonsaajaryhmiä kuitenkin tuetaan aika merkittävinkin verojen kevennyksin olemme esittäneet myöskin eläkeläisille omaa ohjelmaa eläkeohjelmaa tai eläkepakettia aivan mikä suuhunne maistuu kysymys on siitä että pienituloisten eläkeläisten käteenjäävät ansiot näinä vaikeina aikoina ovat niin ovat niin pieniä että ne johtavat aika suureen eläkeläisköyhyyteen haluamme omalta osaltamme puuttua sdpn

alkuvuoden puoluekokouksessa

siihen että eläkeläisten eteen tehdään aito ohjelma joka vähentää eläkeläisköyhyyttä me esitämme että nostetaan kokonaiseläkettä ensinnäkin niiden osalta jotka jo saavat hallitukselta viisitoista euroa takuueläkkeen korotuksena heille tehdään tasokorotus joka on yhteenlaskettuna kolmekymmentä euroa lisäksi sama tasokorotus tehdään myös kansaneläkettä ja pienimpiä työeläkkeitä saaville

yhteensovittamisrajalla niin että molemmille jäisi käteen tuo kolmekymmentä euroa näin sosiaalidemokraattien mallissa kaikkia eläkeläisiä jotka saavat sen alle tuhatneljäsataa euroa kohdeltaisiin samalla tavalla eli käytännössä eläkeläiset saisivat kolmekymmentä euroa tällaista yksittäistä etuuden korotusta ja kun otetaan huomioon indeksikorotukset niin tosiasiallisesti tuo kädenojennus olisi kolmekymmentäkuusi euroa kuukaudessa me sitten vielä korotamme merkittävästi eläketulovähennystä tässä meidän mallissamme niin pienituloisille ja keskituloisille eläkeläisille jää ostovoimaa noin sata euroa enemmän kuukaudessa kuin tämä hallitus näille pieni ja keskituloisille eläkeläisille jättää lisäksi pitäisimme kiinni oikeudenmukaisuudesta eli maksaisimme indeksikorotukset perusturvaan ja peruisimme työttömän perusturvan indeksikorotukset ja tämän hallituksen

kunnioitan siltä osin kyllä tätä esitettyä toivetta viiden minuutin puheajasta haluan todeta että opintorahaa me nostaisimme kahdeksankymmentäkuusi euroa eli peruisimme hallituksen esittämät leikkaukset opintorahaan kuukaudessa kahdeksankymmentäkuusi euroa lisää se lisäisi selkeästi oikeudenmukaisuutta emme heikentäisi asumistukea ryhmän osalta emme myöskään kimppa asujien asumistuen lisäleikkausta tekisi tästä syystä on väärin että diabeteslääkkeiden korvauksien leikkaukset tehtiin ja palauttaisimme tämän epäoikeudenmukaisen leikkauksen panostaisimme vanhusten ja lapsiperheiden palveluihin ja pitäisimme huolta siitä että veteraanien palveluja lisättäisiin niin että kaikki saisivat tarvitsemansa

vahvistettaisiin osaamista ja työllisyyttä ja tällä pidettäisiin huolta siitä että julkinen talous voi paremmin

arvoisa puhemies

ovat eittämättä yhteiskunnan peruspilareita ja viime vuosina erittäin suuri osa uusista työpaikoista on syntynyt pk yrityksiin ja erityisesti mikroyrityksiin haluammekin tukea pk yritysten kasvua myös jatkossa esitämme siten pienimuotoisen yritystoiminnan helpottamiseen uutta työtilimallia tässä mallissamme yritystoiminnan liikevaihdon jäädessä alle neljäänkymmeneentuhanteen euroon voisi yrittäjä tietyin ehdoin suoriutua kirjanpito ja verovelvoitteistaan pankkitiliä hyödyntäen mallissamme tiliote toimisi kirjanpitona ja pankki pidättäisi arvonlisäveron verottajalle samoin sosiaaliturva ja eläkemaksut soveltuvin osin tällaisen kevytyrittäjän aika olisi näin ollen käytettävissä varsinaiseen yritystoimintaan mikä helpottaisi varsinkin aloittelevia yrittäjiä tämän lisäksi vaadimme lainsäädännön uudistamista yrittäjän aseman turvaamiseksi konkurssin työttömyyden ja sairastumisen varalta arvoisa puhemies pk sektorin kasvua on mielestämme tuettava tuettava myös verotuksen keinoin esitämme seuraavia kolmea toimenpidettä ensinnäkin arvonlisäverovelvollisen liiketoiminnan alarajan nostoa kahteenkymmeneentuhanteen euroon sekä huojennusalueen katon nostamista neljäänkymmeneentuhanteen euroon toisena viron yritysveromallin kaltaista verokannustinta pk yrityksessä joka palkkaa kahtena peräkkäisenä vuonna vähintään kaksi kokopäiväistä työntekijää ja jonka työntekijämäärän lisäys on vuosittain vähintään kymmenen prosenttia tätä mallia voitaisiin pilotoida aluksi ainakin kovassa kasvussa olevalla matkailualalla kolmantena toimenpiteenä esitämme kotitalousvähennyksen korottamista viidestäkymmenestä prosentista kuuteenkymmeneen prosenttiin vähennyskelpoisesta työkorvauksesta laskettuna katsomme että edellä mainitut muutokset edistäisivät merkittävästi erityisesti palveluiden palveluiden kysyntää ja vähentäisivät samalla harmaata taloutta totta kai myös aiemmin edellisessä puheenvuorossani mainitsemani tuloveronkevennykset edistäisivät toteutuessaan merkittävästi suomalaista työllisyyttä arvoisa puhemies vielä muutama sana koulutuksesta me perussuomalaiset haluamme varmistaa laadukkaan koulutuksen edellytykset se on tosiaan yhteiskuntamme kivijalka ja sivistyksen tae ja nyt kun talous on kääntynyt kasvuun on myös koulutukseen satsattava esitämme siksi lisäpanostuksia usealle eri koulutuksen sektorille ensinnäkin oppisopimuskoulutukseen joka on suomessa edelleen liian vähän hyödynnetty ja arvostettu koulutusmuoto esitämme kymmenen miljoonan euron lisämäärärahaa mestari kisälli mallin toteuttamiseen tällä määrärahalla voidaan kouluttaa satoja nuoria todellisiksi ammattilaisiksi siirtämällä heille tietoa ja osaamista kokeneemmilta työntekijöiltä tämän lisäksi haluamme nostaa ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta koko maassa painotamme erityisesti opinto ohjauksen tarpeellisuutta jotta nuori löytää itselleen sopivan opiskelupaikan ja valmistuu kohtuuajassa esitämme siten lisäpanostuksia ammatillisen koulutuksen edistämiseen ja saattohoito ja potilasturvallisuuskoulutukseen thln esittämän suosituksen mukaisesti arvoisa puhemies korkeakoulutus kaipaa kipeästi lisäresursseja pitkällä tähtäimellä tavoitteenamme tulee olla kansainvälisen tason huippuyksiköiden luominen kuhunkin yliopistoon yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä elinkeinoelämän yhteistyötä on lisättävä tuntuvasti kuten käynnissä olevassa tampere kolmessa hankkeessa on tavoitteena se onnistuu parhaiten uusinta huipputietoa ja tutkimustietoa hyödyntäen esitämme siksi lisäyksenä yhteensä kolmekymmentä miljoonaa euroa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimustoiminnan kehittämiseen peruskouluissa haluamme satsata laadukkaaseen oppimisympäristöön ja erityisesti ryhmäkokojen pienentämisen ja oppimisen tukemiseen se lisäisi ja parantaisi merkittävästi oppilaiden ja opettajien hyvinvointia jaksamista ja oppimistuloksia sekä kohentaisi samalla oppilaiden jatko opintomahdollisuuksia ja toisi varmasti pitkällä tähtäimellä

määrärahat moninkertaisesti takaisin arvoisa puhemies vielä lyhyesti lopuksi koulutuksen saralla esitämme toista kotimaista kieltä koskevan vapaaehtoisen kokeilun kohdejoukon laajentamista viiteentuhanteen oppilaaseen hallitusohjelmaan perussuomalaisten vaatimuksesta kirjattu vapaaehtoinen kielikokeilu on tärkeä mutta suunniteltu kahteentuhanteenkahteensataan oppilaan laajuus on riittämätön kunnollisten tulosten saamiseksi me me haluamme varmistaa että kokeiluun saadaan mukaan riittävä määrä oppilaitoksia ja oppilaita koko maan alueelta ja esitämme siksi kokeilun laajentamiseen pientä lisämäärärahaa arvoisa puhemies toivonkin hallituksen ajattelevan suomen kansallista etua ja ottavan siksi perussuomalaisten esittämän monipuolisen ja realistisen vaihtoehtobudjetin hyvin vakavasti

puhemies perussuomalaiset ovat vaihtoehtobudjetissaan esittäneet omaishoitajien toimintakyvyn ja jaksamisen tukemista monipuolisin keinoin haluamme auttaa omaishoitajien jaksamista ja olemme esittäneet muun muassa virkistäytymismahdollisuuksien lisäämistä arvokasta työtä tekeville omaishoitajille mutta tietenkin myös taloudellista tukea tarvitaan ja sitä saadaan tämän lakialoitteen kautta jos se eduskunnan hyväksymäksi aikanaan tulee suomessa on arviolta noin omaishoitotilannetta joista kuusikymmentätuhatta on sitovia tai vaativia kuten tässä lakialoitteessa on perusteltu niin hoidettavan näkökulmasta omaishoito on hyvin inhimillinen hoitomuoto ja sen merkitys korostuu laitoshoidon vähentämisen myötä mutta kieltämättä läheisestään läheisestään huolehtivalle omaishoitajalle tämä hoitotyö on monissa tapauksissa hyvin vaativaa ja raskasta sekä henkisesti että fyysisesti ja heikentää mahdollisuuksia muiden tulojen hankintaan omaishoitajien saama tuki ei ole yleensä kovin suuri

osuus on monesti varsin varsin pieni ottaen huomioon tämän työn raskauden meidän mielestämme tukiosuuden tulisi olla nykyistä suurempi ottaen huomioon varsinkin sen että omaishoito säästää yhteiskunnan varoja tuntuvasti näin ollen olisi perusteltua että omaishoitajien taloudellista tilannetta helpotettaisiin verotuksen keinoin näin ollen tässä lakialoitteessa esitetään että omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettua omaishoitajan hoitopalkkiota ei katsottaisi veronalaiseksi tuloksi mielestämme se olisi aivan oikea tapa kohentaa omaishoitajien taloudellista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies tässä perussuomalaisten lakiesityksessä esitetään lapsivähennyksen jatkamista jatkamista nykymuodossaan tämä vuonna kaksituhattaneljätoista väliaikaiseksi säädetty lapsivähennys tuli silloin aikanaan korvamaan merkittäviä lapsilisäleikkauksia meidän mielestämme kun kun näitä lapsilisiä ei ole korotettu tämän jälkeen olisi loogista myös jatkaa lapsivähennystä täällä eduskunnassa on paljon puhuttu siitä että tuloverotus ei kiristy kiristy kenenkään osalta mutta nyt näyttää kuitenkin siltä että joidenkin lapsiperheiden osalta se saattaa kiristyä merkittävästikin jos jos tästä lapsivähennyksestä luovutaan lapsivähennyshän antaa kullekin huoltajalle on kaksi huoltajaa viidenkymmenen euron euron nettotulon lasta kohti aina neljään lapseen asti jolloin perheen nettotulo voi tämän lapsivähennyksen avulla lisääntyä yhteensä neljäsataa euroa yksinhuoltajaperheissä sama sama neljäsataa euroa on myös mahdollista saada neljän lapsen yksinhuoltajana katsomme katsomme että tämän lapsivähennyksen jatkaminen olisi olisi erittäin tärkeää jo siksikin että syntyvyys on suomessa nälkävuosien tasolla sataviisikymmentä vuotta sitten meillä syntyi yhtä paljon lapsia kuin nyt vaikka väkimäärä oli paljon paljon pienempi lapsiperheitä tulee tukea kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin ja näin ollen katson että tämä lakialoite on erittäin kannatettava ja toivon eduskunnan suhtautuvan siihen erittäin suurella vakavuudella